päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja lindtman
arvoisa puhemies nuoret edustavat suomen ja meidän päättäjien tärkeä tehtävä on rakentaa nuorille tuleville sukupolville parempaa suomea ja lainsäädäntöä kuin mitä itse olemme aikanaan saaneet nuorten usko parempaan tulevaisuuteen vaikuttaa siihen uskaltavatko he rakentaa elämäänsä tai vaikkapa perhettä viime viikolla hallitus ilmoitti täysin yllättäen että se räätälöi nuorille työttömille muita heikommat työehdot jatkossa yli kolme kuukautta työttömänä työttömänä olleen nuoren voi vapaasti palkata perusteettomaan pätkätyösopimukseen nuoret ovat syvästi pettyneitä tähän hallituksen päätökseen moni kysyy minkä ihmeen takia hallitus käy viime töikseen juuri nuorten työntekijöiden kimppuun lisäksi tämä päätös on syrjivä jo nyt liian monelle nuorelle pätkätyöt tarkoittavat pätkätoiveita pätkähaaveita ja pätkäelämää ministeri lindström miksi nuorten pitää tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla

arvoisa rouva puhemies yhtä hyvin voitaisiin kysyä miksi pitkäaikaistyöttömille räätälöidään erilaisia työsopimuksia edellytykset tehdä määräaikainen sopimus nuoren kanssa vastaisivat voimassa olevan työsopimuslain yhden luvun kolmannessa a pykälässä säädettyjä edellytyksiä poiketa perustellun syyn vaatimuksista tehtäessä määräaikainen sopimus

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies tässä on nyt kysymys siitä että te asetatte nuoret eriarvoiseen asemaan sitä paitsi eihän se että pysyvän työsuhteen sijaan samaa työtä tekemään palkataan vakityöntekijän sijaan määräaikainen työntekijä luo yhtään uutta työpaikkaa vaan muuttaa vakiduunin pätkätyösuhteeksi esimerkiksi kaikkien suomen nuorisojärjestöjen kattojärjestö allianssin puheenjohtaja on todennut että on todella vaikea nähdä miten muutos edistäisi mitään muuta kuin nuorten kokemaa epävarmuutta työmarkkinoilla ministeri lindström te te olette varmaan tietoinen että itse asiassa nämä molemmat perusteettomat pätkätyöt ja myöskin tämä irtisanomissuojan heikentäminen iskevät aloihin joilla työskentelee paljon nuoria ja naisia ja erityisesti nuoria naisia siis heitä joiden asema työmarkkinoilla on jo ennestään heikompi ja joiden asemaa te olette olleet haluttomia korjaamaan esimerkiksi perhevapaauudistuksella arvoisa ministeri te ette vastannut kysymykseen kysyn teiltä nyt uudelleen miksi juuri nuorten pitää tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla

meillä työllisyys kasvaa jokaisessa ryhmässä paitsi kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäneljä vuotiaissa siellä työllisyysaste ei kasva tähän ryhmään on haluttu nyt sitten kohdentaa tämmöisiä toimenpiteitä jotta tämä työllistämiskynnys laskisi ja jotta ne ihmiset pääsisivät sinne työelämään kiinni se tässä on takana ei mikään kyykyttäminen vaan se että ihminen saa töitä se on paljon parempaa kuin se että hän ei saa töitä eikö niin edustaja lindtman

puhemies pätkätyöt synnyttävät hetken moraalia sille me emme voi mitään että se ei sitouta ihmistä me tiedämme että meillä on töitä jotka perustellusti pitää tehdä määräaikaisina me tiedämme että meillä on töitä joissa perustellusti työaika vaihtelee mutta se että me luomme työmarkkinat työnantajalla ei ole työstä lähteviä perusteita siihen että työ silputaan synnyttää hetken moraalia se ei synnytä työhön sitoutumista ja jos katsomme vaikka niitä kansainvälisiä tutkimuksia missä on arvioitu määräaikaisten työsuhteiden työllistävyyttä niin ensin syntyy piikki sen jälkeen huomataan että tosiasiallisesti tuo piikki on ollut ainoastaan sitä että vakituisia työsuhteita on muuttunut määräaikaisiksi esimerkiksi espanja taistelee tällä hetkellä täysillä sitä vastaan että liian monet määräaikaiset työsuhteet syövät siellä tuottavuutta tässä syödään tuottavuutta ja tässä syrjitään nuoria mitä mieltä te olette pääministeri siitä voidaanko nuorille luoda selvästi heikompi työmarkkina asema

nuorisotyöttömyys on vakava ongelma meillä on yli kaksikymmentä prosenttia nuorisotyöttömyyttä ja vaikka ottaisimme sieltä armeijassa opiskelevat pois selkeästi korkeampi kuin muissa väestöryhmissä tämä toimi on täsmätoimi siihen että silloin kun ollaan valintatilanteessa valittaisiin nuori koetetaan ohjata työnantajien käyttäytymistä siihen että nuori valittaisiin antamaan näyttö sinne työpaikalle ja kun nuori pääsee antamaan näyttönsä niin on varma asia että työnantajan etuna ei ole se että nuorelle tehtäisiin sen jälkeen lyhyt työsopimus vaan se muuttuu pitkäaikaiseksi sopimukseksi tämän tämän toimen tarkoituksena on nuorten työllisyystilanteen helpottaminen

vuotiaan vähintään kolme kuukautta työttömänä olleen kanssa saataisiin tehdä määräaikainen sopimus ilman perusteltua syytä tässä hankkeessa joudutaan ottamaan kantaa oikeutukseen kohdella eri ikäisiä työntekijöitä eri tavoin niin kuin täällä on noussut esille me joudumme katsomaan tämän työsyrjintädirektiivin jonka mainitsin yhdenvertaisuuslain mukaan ikään perustuva eri asemaan asettaminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa kun sille on työllisyys ja työmarkkinapoliittiset perusteet sieltä me haemme perusteet ja kun tavoite on hyväksyttävä sekä käytetty toimenpide on oikeasuhtainen tavoiteltuun päämäärään nähden näitä kaikkia me joudumme puntaroimaan tämä valmistelu on käynnistetty selvittämällä työsyrjintädirektiivin ja määräaikaisia työsuhteita koskevan direktiivin asettamat reunaehdot ja direktiiveistä annettujen eutn ratkaisujen sisältö perustuslaki yhdenvertaisuuslaki ja muiden maiden lainsäädäntö

arvoisa puhemies tämän hallituksen politiikka suhteessa palkansaajiin työllisiin ja työttömiin ihmisiin on ollut todella kovaa ensin pakkolait joilla te halusitte heikentää kaikkien ihmisten työehtoja sitten työttömyysturvan isot leikkaukset lomarahaleikkaukset kiky sopimuksen yhteydessä ja sitten vielä aktiivimallin yhteydessä työttömien työntekijöitten työsuhdeturvan heikennys täysin keppimallilla kaikki luulivat että tämä on nyt ohi mutta sitten tuli uusi aika te toitte esille että nyt pitää heikentää työttömyysturvaa tehdä perusteetta määräaikaisia työsopimuksia nuorille ihmisille ja kahdenkymmenen ihmisen työpaikoilla työsuhdeturvaa heikentää irtisanomisperusteita heikentämällä miksi pääministeri sipilä teidän hallituksenne haluaa heikentää työmarkkinoitten ilmapiiriä luoda lisää jännitettä ja sotkea työmarkkinoita

pitkän listan toimia mitä hallitus on tehnyt työllisyyden eteen takana on se että ei kävisi niin kuin viime kaudella että tulee satatuhatta työtöntä lisää nyt lähes yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä on saanut töitä yli kolmekymmentäkuusituhatta pitkäaikaistyötöntä on vähemmän ja nyt me haluamme tehdä toimia joilla saamme tämän saman kehityksen kohdennettua nuoriin työnhakijoihin ja se on äärimmäisen tärkeää myöskin nuorten syrjäytymiskehityksen kannalta ja myöskin sen näkymän kannalta mikä nuorilla on opiskella että he pääsevät

on hienoa että teillä on myötätuulta nyt maailmantaloudessa ja euroopan keskuspankin rahoituksen myötä ja ollaan saatu talous kasvamaan ja työllisyys parantumaan se on todella hienoa ja olen todella tyytyväinen siitä mutta pääministeri sipilä kysymys kuului ministeri lindströmille äsken miksi te kohdistatte toimenpiteitä nuoriin ihmisiin heikennätte

miksi te haluatte jakaa työmarkkinoita kahtia haluatte synnyttää niitä ihmisiä joilla on heikko työsuhdeturva ja niitä joilla ei ole heikko työsuhdeturva miksi te haluatte toimia tällä

arvoisa puhemies jo vastasin tähän että sen takia että nuorten työttömyys pienenisi samalla lailla kuin olemme onnistuneet pienentämään muitten väestöryhmien muitten ikäluokkien työttömyyttä ja niin kuin työministeri lindström tuossa hyvin kuvasi tämä koskee niitä nuoria jotka ovat olleet vähintään kolme kuukautta työttömänä ja sen jälkeen tämä helpottaa heidän työllistämiskynnystään ja ja sitä kautta nuorten työttömyys vähenee tämä on tämän toimen tarkoituksena
tähän aihepiiriin on myös muita kysymyksiä tulossa seuraava puheenvuoro edustaja

arvoisa rouva puhemies hallitus on taas kerran kaatamassa jääkylmää vettä suomalaisten työntekijöiden niskaan jos mietitään lomarahaleikkauksia ja työajan pidennyksiä niin niitten päälle on tulossa tämä työsopimuslain heikennys kehysriihessä te päätitte kohdistaa nimenomaan irtisanomissuojan heikennyksen tämä koskee lähes puolta miljoonaa palkansaajaa näiden ulospotkimista te te haluatte nyt helpottaa siltä se näyttää tällä hetkellä monessa kodissa mietitään kodissa mietitään kuinka tullaan pärjäämään ja kuinka selviydytään arjen ja asumisen kuluista mikäli työpaikka lähtee eikä tilanne ole tälläkään hetkellä hyvä kun yhä useampi on pätkätöissä ja alityöllistetty kysynkin hallitukselta onko työntekijöiden aseman jatkuva heikentäminen ja epävarmuuden lietsominen oikea tie jolla haluatte jatkaa tälläkö te luotte uskoa näihin nuoriin työntekijöihin jotka haluavat tehdä töitä

me haluamme että ihmiset pääsevät töihin oli kyse sitten nuorista ikääntyneistä tai keistä työmarkkinoiden käytettävissä se on tietysti ilmiselvää että silloin kun on oppositiossa niin sitä lukee valikoiden kaikkea sitä mitä hallitus on päättänyt ja unohtaa unohtaa sen mitä positiivista hallitus on myös päättänyt jos te tutustuisitte irtisanomissuojakeskustelussa siihen mitä me olemme tehneet päätöksenä yhteistoimintalain uudistamistarpeiden selvittämisessä niin tässä selvitystyössä on haettu tasapainoa siinä että jos yksilöperusteiseen henkilön henkilön irtisanomiseen etsitään sitä höllentämistä niin tasapainon vuoksi katsotaan se toinen puoli kollektiivisen irtisanomisen puolelta löytyykö sieltä mahdollisuutta tiukentaa

puhemies nuorisotyöttömyyden syy ei ole työmarkkinajoustojen puute koska niitä joustoja on jo nuoret aikuiset työskentelevät nollatuntisopimuksilla nuoret aikuiset työskentelevät määräaikaisilla sopimuksilla nuoret aikuiset työskentelevät sijaisuuksissa ja työskentelevät itsensätyöllistäjinä sen sijaan tämän hallituksen päätöksen viesti nuorille suomalaisille on ensinnäkin se että ei ymmärretä nuorten työmarkkinatodellisuutta ja arjen todellisuutta ja ja toiseksi ettei välitetä siitä että epävarmuus vielä kasvaa entuudestaan ministeri lindström te viittasitte aikaisemmin pitkäaikaistyöttömien perusteettomiin pätkätyösuhteisiin olisiko olisiko teidän mielestänne ollut reilua tuoda ikäraja tähänkin päätökseen ja mihin se sitten vedettäisiin että esimerkiksi keski iän ylittäneiden

sitten sallittaisiin tämänkaltaisia perusteettomia pätkätyösuhteita siihenhän tämä

arvoisa rouva puhemies väite että me emme ymmärrä nuorten työmarkkina asemaa on minun mielestäni käsittämätön jos me teemme sellaisia toimenpiteitä joiden tavoite on saada nuoret työelämään niin kyllähän se nyt on parasta lääkettä lääkettä nuorille ja kaikille tässä olen koettanut rautalangasta nyt vääntää että eihän tämä lainsäädäntö voi olla mitään holtitonta ja tämä täytyy katsoa näitten näitten reunaehtojen mukaan minkälainen se sääntely sitten on vai oletteko sitä mieltä että pitkäaikaistyöttömille ei pitäisi räätälöidä jotain erityisratkaisua sekin menee läpi perustuslaillisesta tarkastelusta vain sen takia jos siellä on työllisyysperuste ei ole ikärajaa mutta tässä tapauksessa me haemme sitä löytyykö täältä sellainen ratkaisu jolla työllistyisi tämä ikäryhmä joka ei työllisty tällä hetkellä niin hyvin kuin kaikki muut

arvoisa rouva puhemies istun aivan tässä työministeri lindströmin vieressä ja sen hyvä puoli on ainakin se että kun lindström vastasi ensimmäiseen edustaja semin näin selvästi että teidän korvanne heiluivat kun sanoitte että hallitus puolustaa työntekijöiden asemaa miten voi sanoa että työntekijöiden asemaa puolustetaan silloin kun irtisanomissuojaa heikennetään kuka uskaltaa puolustaa te olette itse toiminut myös ammattiyhdistystoiminnassa aikoinaan olette ollut vielä työntekijöiden puolella olisitteko uskaltanut puolustaa reiluja työehtoja kuka uskaltaa puuttua epäkohtiin työpaikalla jos samaan aikaan tiedetään että hallitus on käytännössä vienyt oikeuden työntekijöiltä reilusti puolustaa toisia työntekijöitä ja työehtoja koska pelkona on se että irtisanotaan ja pelkona on se että sen jälkeen seuraavaksi pankki irtisanoo asuntolainat ja ollaan mieron tiellä

kun vastaan kysymykseenne reiluista työehdoista kun täällä edustaja andersson nosti nämä nollatuntisopimukset jotka koettiin epäreiluina niin mikä oli se hallitus joka toi nollatuntisopimukset tänne eduskuntaan lupasi pelisäännöt ja teki ne hetkinen se oli tämä hallitus me toimme sen ja nyt se on täällä eduskunnassa kansalaisaloite on ilman muuta totta kai sekin on mutta hallitus on tämän tuonut tänne eduskuntaan hallitus on päättänyt että tämä viedään eteenpäin kuten luvattiin jos te puhutte siitä että me emme kunnioita työehtoja niin minäpä pikkusen mietin että mikähän hallitus se mahtaa olla joka ei ole niitä nollatuntisopimuksia tuonut eduskuntaan

arvoisa rouva puhemies olen ymmärtänyt että jaamme huolen nuoristamme yhteisesti tässä salissa totuus on se että suurempi osa nuorista on asunnottomia suurempi osa syrjäytyneitä suurempi suurempi osa yksin eläviä nuoret eivät uskalla perustaa perhettä he eivät uskalla perustaa sitä elämän epävarmuuden takia heille ei kerry enää eläkettä itse asiassa olemme aika historiallisessa ajankohdassa sen takia että ensimmäistä kertaa meillä on nuorten joukko joiden tulevaisuus näyttää huonommalta ja epävarmemmalta kuin heidän vanhempiensa aina tähän asti nuorille on voitu luvata jotakin parempaa

arvoisa puhemies koetan parhaani mukaan rauhallisesti vastata ilman että korvat heiluvat nuorten tulevaisuus näyttää heikommalta ja sen vuoksi nimenomaan me koetamme etsiä ratkaisua siihen että työllistämiskynnys tämän ryhmän osalta myös paranisi tässä ei ole mikään tarkoitus polkea nuorten oikeuksia vaan saada nuoret työelämään me tiedämme tämän niin sanotun neet ministeriryhmän kautta että meillä on paljon nuoria jotka ovat tippuneet kokonaan tämän yhteiskunnan ulkopuolelle he vaativat myös erityisiä toimenpiteitä jos koetaan että nämä toimet ovat jollain lailla sorsivia ja ja näin poispäin niin minä kiistän sen me etsimme tasapainoisen kokonaisuuden jotta nämä ihmiset pääsisivät työelämään

arvoisa puhemies se palaute jonka olen saanut tästä työehtojen heikentämisestä kuuluu kutakuinkin seuraavasti ettekö te eduskunnassa ymmärrä että alle kolmekymppisten sukupolvi on se sukupolvi joka syntyi lama suomeen kun tämä sukupolvi alkoi itsenäistymään muuttamaan pois kaksituhattakahdeksan talouskriisi nyt kun tämä sukupolvi on ensimmäistä kertaa hankkimassa vakituista työsuhdetta hankkimassa asuntoa miettimässä perhettä niin miten tämä arjen tulevaisuus luottamus yhteiskuntaan ylipäätään usko siihen että huomenna on paremmin toteutuu jos yksi ikäryhmä asetetaan ikään kuin alempaan kastiin työelämäkysymyksissä miten te ministeri lindström vastaatte näitten nuorten huoliin siitä miten muun muassa estetään se ettei synny tämmöistä loputonta ketjutusta näitten nuorten suhteen miten estetään tämmöinen loputon työelämälimbo jossa kolme kuukautta ollaan työttömänä päästään määräaikaiseen työsuhteeseen taas kolme kuukautta työttömänä ja taas suhteeseen miten tämä lisää ministeri lindström
arvoisa rouva puhemies jotenkin itse haluaisin uskoa niin että se että se nuori ylipäätään pääsee töihin on sitä että hänelle tulee sitä uskoa siihen tulevaisuuteen monesti se määräaikainen työsuhde voi olla portti sitten siihen vakituisempaan työsuhteeseen ja ja sitähän me tässä nyt haemme se on ilman muuta selvää että minulla itsellänikin on kokemusta määräaikaisesta työsuhteesta minulla on kokemusta irtisanomisesta olen ollut niitten kohde joten väitän tietäväni mistä puhun ja kyllä kyllä minä sanon näin että pakko on jotakin yrittää ja tehdä avauksia sen suhteen jos meillä kerran on vaikka pitkäaikaistyöttömiä niin paljon toistan eikö se ole oikein että heihin kohdistetaan erityisiä toimenpiteitä jos on jos on tämmöinen ryhmä nuorten ryhmä joka ei työllisty niin hyvin kuin muut niin eikö silloin ole oikein miettiä heille erityisiä toimenpiteitä

arvoisa puhemies meillä oli eilen keskustelussa kasvupalvelulaki ja ja tuossa edustaja heinäluoma puhui siitä että ministeri lindström jää historiaan lopettamalla julkiset totesitte siitä edestä että pitää paikkansa se varmaan löytyy välihuudoista nyt kerroitte että on olemassa työllisyysperuste ja hallitus on löytänyt sen haluan nyt kuulla perustelut sille mistä te olette löytäneet tämän kolmekymmentä vuotta kerroitte että olette myös tarkastelleet perustuslainmukaisuuden odotan mielenkiinnolla perustuslakivaliokunnan jäsenenä sitä perustelua miten te kerrotte tämän perustelun tästä tietystä iästä että te asetatte nuoret eriarvoiseen asemaan teillä on tästä asiasta näyttötaakka ja toivon että sen lainsäädännön taso on parempaa kuin mitä meillä nyt perustuslakivaliokunnassa on nimittäin siellä on todella paljon ongelmia esimerkiksi näissä sote paketeissa ja jos se sitä tasoa on niin huhheijaa

arvoisa puhemies kysymystä en löytänyt mutta väitteitä sitäkin enemmän mitä pidempiaikaiseksi se nuoren työttömyys venyy sitä vaikeampaa nuorelle on löytää työtä ja sitä enemmän syrjäytymisen riski kasvaa kolme kuukautta on se aika jonka yli kun mennään niin silloin se pitkäaikaistyöttömyyden riski kasvaa kaksikymmentäviisi viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaista miehistä oli vielä vuosituhannen alussa lähes yhdeksänkymmentä prosenttia työvoimaan kuuluvia vuonna seitsemäntoista tämä luku oli

vuotiaitten miesten työllisyysaste on laskenut vuoden kaksituhatta noin kahdeksastakymmenestäyhdestä prosentista seitsemäänkymmeneenseitsemään prosenttiin vuonna seitsemäntoista naisten työllisyysaste oli vuonna kaksituhatta noin kuusikymmentäkuusi prosenttia ja seitsemänkymmentä prosenttia vuonna seitsemäntoista naisilla oli siis korkeampi jotain täytyy tehdä koska tilastot näyttävät että näin on fakta siksi me olemme tähän ryhmään puuttuneet tällä tavalla

arvoisa rouva puhemies ministeri lindström kysyisin minkälaista näyttöä on siitä että tämä työnantajan työllistämiskynnys niin kuin sanoitte olisi vastaavanlaisen toimenpiteen seurauksena missään maassa minkälaista tutkimusta kansainvälisesti tästä aiheesta on ja onko tätä samaa kokeiltu missään muualla sitten lopuksi muistan hyvin kun muutama vuosi sitten teidän viisikymmentä vuotissyntymäpäiviänne mukavat olivat kinkerit mutta joskus olette aikanaan ollut myös alle kolmekymmentä vuotias silloin kun siellä voikkaan tehtaalla aloititte miltä teistä itsestänne tällainen lainsäädäntö olisi silloin

arvoisa puhemies kiitos edustaja eerolalle ruvetaan muistelemaan vanhoja miltä olisi tuntunut todennäköisesti olisin haukkunut kaikki nämä esitykset pystyyn jos rehellisen vastauksen haluatte mutta nyt olenkin lähes viisikymmentäkolme vuotias ja viisaampi kuin silloin kolmekymppisenä

olisin varmaan silloinkin toivonut että minun eteeni jos olisin työttömäksi silloin joutunut olisi tehty asioita ja itse nyt puhun tietenkin vain itsestäni olen aina ollut aktiivinen olen

palaute kentältä on semmoista että pienet yrittäjät kertovat siitä että työllistämisen kynnys riski työllistää on pienissä yrityksissä paljon suurempi kuin isoissa sen takia me haluamme puuttua myös siihen että palkattaisiin näitä ihmisiä nyt meni jo kysymyskin ohi suun kun tässä muisteltiin vanhoja

arvoisa puhemies minäkin olen saanut paljon koskettavia palautteita ihmisiltä jotka kokevat että heidän työsuhdeturvaansa ja työttömyyden aikaista toimeentuloturvaansa on heikennetty ihmiset kokevat kokemusmaailmassaan arvottomuutta turvattomuutta tarpeettomuutta ja

ennen kaikkea tämä alle kahdenkymmenen

heikentäminen puhuttaa paljon kun pitää olla sitten rakentavia vaihtoehtoja niin tälle työttömyysturvan ja työsuhdeturvan heikentämiselle on vaihtoehto ja se on se että pitää tukea pk yritysten työllistämis edellytyksiä ja madaltaa kynnystä meillä on kolme esitystä otetaan käyttöön työllistämisseteli seitsemänsataa euroa ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan kahdenkymmenentuhannen euron korvauksella ja arvonlisäveron alarajaa nostetaan eivätkö nämä olisi olleet fiksumpia keinoja kuin

arvoisa puhemies edustaja ihalaisen tai sosiaalidemokraattien ideat ovat ihan varteenotettavia ja varmaan tämänsisältöisiä itsekin teimme silloin kun olimme viime vaalikaudella oppositiossa

totta kai luemme ja tutustumme näihin esityksiin mutta nyt hallitus on tehnyt tällaiset päätökset ja näitten tavoitteena on se että ihmisten työllistämisen kynnys alenisi ja että ihmiset saisivat töitä ja tämän toistamista voidaan tietysti jatkaa loputtomiin

tästä keskustelusta nähdään että demarit ja ovat rakastuneet rakenteisiin kun nyt pitäisi kuunnella mitä nuoret itse tarvitsevat ja haluavat kaikista eniten syrjässä olevat nuoret eivät ole edes

terveysvaliokunnalla oli tänä aamuna seminaari täällä eduskunnassa aiheena järjestöt lasten ja nuorten tukena siellä icehearts me säätiö ja ohjaamoiden psykososiaalinen tuki muun muassa kertoivat siitä upeasta työstä mitä he kentällä tekevät suora lainaus tuosta keskustelusta siitä mitä nuoret haluavat antakaa meille edes pieniä työkokemuksia se oli tärkeintä mitä nämä syrjässä olevat nuoret halusivat tuolla tuli ilmi että ei välttämättä tarvita edes uutta rahaa vaan uudenlaista tekemistä hyvien käytänteiden leviämistä tietoperusteista toimintaa näitten syrjäytyneitten nuorten kanssa he toivoivat että vakuuttavia menetelmiä pitää saada juurrutettua kysynkin arvoisalta ministeri saarikolta mitä teemme jotta maakunnissa tämä järjestöjen arvokas työ jatkuu ja voi entistä paremmin myös maakunta

arvoisa puhemies kohderyhmä nuoret alle kolmekymmentä vuotiaat pitää sisällään yhtä monta tarinaa ja elämäntilannetta kuin heitä on on eri asia puhua peruskoulunsa päättäneestä vaille koulutusta jäävästä ja monin tavoin syrjäytymisvaarassa olevasta ihmisestä kuin akateemisesti akateemisesti koulutetusta työtä etsivästä vajaasta kolmekymppisestä mutta tässä keskustelussa ja kysymyksessä viitattiin varmasti erityisesti niihin vielä työuran aivan aivan alkutaipaleella oleviin joiden osalta olemme havainneet että viime vaalikaudella aloitettu hyvä nuorten yhteiskuntatakuu ei sellaisenaan vielä pure työ tai koulutuspaikkojen löytymisenä vaan me tarvitsemme nuorille psykososiaalista tukea

arvoisa rouva puhemies talous kasvaa tähän maahan syntyy uusia työpaikkoja ja työttömyys helpottaa mutta tällä hetkellä itse asiassa monin paikoin kasvun esteenä alkaa olla se että meillä ei ole osaavaa työvoimaa eli työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa kainuussa satakunnassa ja lapissa on itse asiassa suurimpia rekrytointiongelmia meillä on myös kuusisataakaksikymmentätuhatta ihmistä vain peruskoulun varassa heidän työllisyysasteensa on vain noin neljäkymmentä prosenttia kysyisin opetusministeri grahn laasoselta minkälaisia toimia olette hallituksessa pohtineet että saisimme myös näitä nuoria työnsyrjään kiinni

arvoisa puhemies kun puhutaan nuorista ja tulevaisuuden epävarmuudesta niin meillä aikuisilla on iso vastuu siinä miten siitä tulevaisuudesta nuorille puhutaan ja millaisia mahdollisuuksia rakennetaan sen takia ajattelen itse vahvasti niin että sekä koulutus että se että yhä useammalle nuorelle avautuu mahdollisuus työhön on ihan parasta lääkettä epävarmuuteen ja siihen hallitus pyrkii meillä alkaa siitä myöskin olla näyttöjä nimittäin tällä hetkellä suomessa talous kasvaa ja työtä on yhä useammalle ja nyt on tärkeätä että nuoret pääsevät myöskin mukaan ja ettei yksikään nuori putoaisi ja tässä meillä on paljon tehtävää koulutusjärjestelmässä tehdään tällä hetkellä uudistuksia kaikilla askelilla lähtien varhaiskasvatuksesta joka on vaikuttavaa syrjäytymisen ehkäisyä pitkällä tähtäimellä

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua on kuunnellut niin hallituksen logiikka tuntuu olevan se että ainoa mikä työttömyyteen tepsii on heikommat työehdot jos on ryhmiä joiden on vaikeata työllistyä vaikkapa ikääntyneet maahanmuuttajataustaiset nuorten lasten äidit niin onko niin että heillekin seuraava keino on heikommat työehdot tai laitetaanko vaikka itä suomeen jossa on korkeampi työttömyys jatkossa perusteettomat pätkätyöt vapaiksi hallitus yrittää perustella että tämä olisi ikään kuin nuorten etu no oletteko te kuulleet niitä kommentteja joita nuoret ja nuorisojärjestöt ovat esittäneet eräskin totesi että tätä linjausta en sulata nuorten pitää olla myös työmarkkinoilla yhdenvertaisessa asemassa kaikkien muiden kanssa samaan aikaan kun ollaan huolissaan syntyvyydestä lisätään nuorten epävarmuutta työelämässä

arvoisa rouva puhemies yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä on saanut töitä tämän hallituksen toimilla ja

sillä sillä kasvulla mikä on saatu aikaiseksi nyt meidän pitää jatkaa niitä täsmätoimia siinä miten päästään sille seuraavalle tasolle seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin työllisyysasteessa ja miten me saamme ratkaistua niitä ongelmakohtia mitä meillä vielä täällä on ja yksi näistä ongelmakohdista on nuorisotyöttömyys se ei ole parantunut niin nopeasti kuin haluaisimme

ja ovat niin kuin työministeri kertoi siinä riskirajalla että heidän työttömyytensä kääntyy pitkäaikaistyöttömyydeksi ja kääntyy toivottomuudeksi ja ehkä sitten on alku myöskin syrjäytymiskehitykselle sen takia hallitus tekee tämän ratkaisun

seuraava kysymys edustaja aalto

arvoisa puhemies valtiosääntöasiantuntijoiden mukaan turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja oikeusturvaa on heikennetty eri vaiheissa ja kokonaisuutena aivan liian paljon

jälleen palautuksen suomeen ranskalainen tuomioistuin esti jälleen palautuksen suomeen on hälyttävää ettei edes toisen eu maan tuomioistuin luota turvapaikkamenettelyymme pelkästään ulkomaalaislakia on muutettu viime vuosien aikana yli kolmekymmentä kertaa ilman että kokonaisuutta on edes arvioitu lisäksi tutkijat ovat osoittaneet että maahanmuuttovirasto on kiristänyt turvapaikkalinjaansa rajusti vain muutamassa vuodessa nyt tarvitaan pikaisesti perusteellinen kokonaisarviointi suomen turvapaikkalinjasta kysyn ministeri mykkäseltä mihin toimiin aiotte ryhtyä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteuttamiseksi
arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja aalto viittasi tähän lyonin vetoomustuomioistuimen yksittäiseen päätökseen estää yksittäisen afgaanitapauksen palauttaminen suomeen tammikuussa ensimmäisen kerran sama tuomioistuin teki päätöksen sitten valituksen jälkeen piti sen voimassa tämänkin jälkeen ranska on sinänsä suomeen palauttanut myös afgaaneja eli sikäli tämä on yksittäisen tuomioistuimen tulkinta nimenomaan afganistanin kabulin tilanteesta joka poikkeaa siitä mikä suomessa ruotsissa ja norjassa on käytäntö yhtä lailla lyonin tuomioistuimen tulkinta koskee siis myöskin ruotsia mitä tähän laajempaan kuvaan tulee niin samalla kun huolehdimme maahanmuuton hallittavuudesta ja turvapaikkahaun menettelyiden sujuvuudesta on erittäin tärkeätä että me huolehdimme siitä että ei ole mitään sellaisia systemaattisia piirteitä meidän prosessissamme jotka tuottaisivat riskiä oikeuksien toteutumattomuudesta tämän varmistamiseksi olemme nyt myöskin käynnistäneet analyysityön vielä erikseen smn ja migrin yhteistyönä ja kesäkuussa tullaan tulkitsemaan onko

arvoisa puhemies on hyvä asia että ministeri mykkänen on on ottanut asiasta kiinni ja tekee sisäistä selvitystä ja dialogia mutta arvoisa ministeri se ei riitä sillä nyt ollaan oikeusvaltion kannalta niin perustavanlaatuisen kysymyksen äärellä että tarvitaan myös riippumaton ja perusteellinen selvitys sekä tekoja toivon että ministeri mykkänen ei piiloudu tässä kysymyksessä aikataulusyiden taakse mutta arvoisa puhemies toinen varsinainen kysymys tällä hetkellä suomen ulkomaalaislaki lähtee siitä että suomeen alaikäisenä tulleella ihmisellä ei ole mahdollisuutta perheenyhdistämiseen jos hän prosessin aikana ehtii täyttää kahdeksantoista vuotta nyt kuitenkin suomen lainsäädäntöä on muutettava sillä euroopan unionin tuomioistuimen tuore ratkaisu osoittaa tilanteen muuttuneen sen mukaan riittää että hakija on saapunut alaikäisenä suomeen jotta hän on oikeutettu perheenyhdistämiseen mihin toimenpiteisiin olette nyt ryhtyneet jotta näiden hakijoiden ja muiden muiden vastaavassa tilanteessa olevien ihmisten oikeudet toteutuvat

maahanmuuttovirasto on heti alkanut soveltaa tätä eu tuomioistuimen päätöksen mukaista linjaa ja kuten olen sanonut minusta on erittäin hyvä että eu tuomioistuin selkeyttää tältä osin direktiivin tulkinnan koko eussa tällöin todella perheenyhdistämistapauksissa joissa alaikäinen on tullut

arvoisa puhemies on kestämätöntä jos turvapaikanhakijoita palautetaan sellaisiin maihin joissa he he ovat hengenvaarassa ja näin ollen pitäisin perusteltuna että suomi tarkastelisi sitä turvallisten maiden listaa mitä nyt on noudatettu ja vielä siltä kantilta kun nyt on ajateltu että joissakin maissa on sekä turvattomia että turvallisia alueita tilanteethan eskaloituvat näissä maissa nopeasti sitten toinen kysymys

arvoisa puhemies suomessa on jouduttu poikkeuksellisen maahanmuuttoilmiön eteen samoin kuin monissa muissakin eu maissa se vaatii samaan aikaan lämmintä sydäntä mutta myös kylmää realismia siitä että järjestelmän täytyy olla hallittavissa tässä suhteessa toimenpiteitä joilla tilanne on otettu hallintaan nyt sitten näistä toimenpiteistä joita oikeusturvan osalta on tehty tehdään selvitys juuri kuten kysyjä täällä sanoikin selvitys on juuri käynnistetty ja uskon että syksyn aikana saadaan jonkinlainen väliraportti siitä minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi oikeusturvan puolella on tehty korostan sitä että oikeusturvan puolella me lisäsimme valvontaa ja kelpoisuusehtoja mutta nyt tässä selvityksessä katsotaan onko riittävästi lisätty eli menimme parempaan suuntaan näillä lainsäädäntömuutoksilla mutta nyt katsotaan sitten rauhassa selvityksen pohjalta tarvitaanko vielä justeerausta ja varmasti tehdään jos
arvoisa puhemies saamme lähes joka päivä lukea uutisista tai meille lähetetyistä viesteistä kuinka epäinhimilliseksi suomen turvapaikkapolitiikka koetaan ihmisten perheenjäsenten ja puolisoiden suomeen tulo evätään tai heidät käännytetään pois turvapaikkaprosessi koetaan heikoksi ongelmia on tulkkauksessa ja oikeusavussa eivätkä ihmisten kertomukset tule oikein kuulluksi ihmisiä palautetaan suomesta turvattomiin olosuhteisiin me emme täällä salissa ole ainoita jotka ovat huolissaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta ja turvapaikkaprosessin ongelmista kuten kuultu myös ranskan tuomioistuin on ollut huolissaan

jos tässä prosessissa on ongelmia se voi maksaa ihmisten elämän ja ihmisten hengen meillä on iso vastuu siitä että tämä prosessi toimii haluankin kysyä ministeriltä aiotteko te nyt toteuttaa riippumattoman ulkoisen selvityksen lakimuutosten vaikutuksista ja oikeusturvan toteutumisesta turvapaikanhakijoiden kohdalla

arvoisa puhemies ensinnäkin iso kuva on tietysti se että meille on tullut yli neljäkymmentätuhatta turvapaikanhakijaa muutamassa vuodessa jolloin eurooppaan tuli valtava määrä ihmisiä ja se että yksittäistapauksia näistä nousee esiin ei saa sinänsä sitä suurta tulkintaa peittää kun katsotaan analyyttisesti niin väitän että se kyllä kestää arvion miten prosessit toimivat samalla kuten aiemmin viittasin se ei anna meidän väistää vastuuta siitä että meidän on on tehtävä kaikkemme jotta myös yksittäistapauksissa pystytään ihmisoikeuksien toteutuminen mahdollisimman hyvin varmistamaan niin vaikeaa kuin kaikissa tapauksessa sen oikean tiedon saaminen näissä onkin niin kuin jokainen rehellisesti ajatellen ymmärtää jos varaisimme kaikki täsmennystarpeet ulkoisen arvioinnin varaan mihin myös edustaja aalto viittasi niin valitettavasti siinä menisi puolitoista vuotta ennen kuin tehtäisiin mitään siksi haluan tehdä sisäistä analyysiä ja täsmennyksiä jo kesällä tiedän että oikeusavusta myöskin oikeusministeri on käynnistänyt jo selvitysmiestyön joka myöskin tietysti tähtää siihen että täsmennyksiä tehdään

jokaiselle ihmiselle ei pelkästään nyt siis kansalaiselle vaan ihmiselle tässä maassa kuuluu riittävä oikeusturva ja pääsy siihen on keskeinen mekanismi jolla se toteutetaan suomessa on kansainvälisellä tasolla arvioituna priimatason oi keusapu erittäin hyvä oikeusapu jokainen myös turvapaikanhakija joka hakee oikeus apua on lähtökohtaisesti myös sitä saanut meillä

on laadukas juristikunta erittäin pätevää porukkaa ja heidän valvontaansa on vielä kiristetty jos nyt havaitsemme tässä selvityksessä jotain epäkohtia niin kuten normaalistikin teemme korjauksia tähän asiaan mutta oppositio olisi ehkä jättänyt asian hoitamatta tähän me olemme tarttuneet ja tehneet koko ajan uudistuksia joilla maahanmuuttoon liittyvät kysymykset on otettu hallintaan samoin oikeusturvaan liittyviä mekanismeja on parannettu kelpoisuusvaatimuksia tehostettu ja nyt syksyllä katsotaan tarvitseeko järjestelmää

maahanmuuttajat eivät ole turvapaikanhakijoita heistä voi sellaisia tulla jos todetaan että he ovat suojelun tarpeessa eivätkä pääse palaamaan kotimaahansa

kaikki ovat tietenkin yksittäistapauksia ja on ymmärrettävää että ministerit eivät voi kommentoida yksittäistapauksia toisaalta näistä yksittäistapauksista jotka ovat kaikki ihmisiä koostuu tämä kokonaisuus

huomioon että myös silloin kun tämä kriisi alkoi te aivan oikein totesitte tästä turvapaikan tarpeesta että se on myönnettävä jokaiselle joka siinä tarpeessa on huolissanne mitä suomen maineelle tässä suhteessa on käynyt tämä olisi syy tehdä korjauksia

kyllä vertailussa me olemme ihan samalla tasolla pohjoismaiden kanssa ja ja tämä oli aivan poikkeuksellinen tilanne mikä mikä suomea ja koko pohjolaa ja koko eurooppaa kohtasi meillä on äärimmäisen sitoutunut ja hyvä virkakunta joka hoitaa tehtäviään hyvin ja ja pyrkii jokaisessa oikeudenmukaiseen päätökseen henkilökohtaiseen päätökseen mutta se on selvää että että meidän resurssimme ovat olleet tiukoilla niin kuin meidän naapureissammekin esimerkiksi ruotsissa jonne tuli tuli vielä enemmän

arvoisa rouva puhemies luulin kuulleeni kaiken tässä salissa jo aikaisemmin mutta en tiennytkään sitä että pitää olla huolissaan siitä että jos täältä palautetaan afgaaniturvapaikanhakija takaisin sinne alkuperäiseen maahan niin se epäinhimillisenä tekona tai se paikka jotenkin vaarallisena sille hakijalle joka on perusteettomasti hakenut täältä turvapaikkaa tosin tulin lauantaina ranskasta itsekin ja siellä oli paljon aseistettuja miehiä kaduilla strasbourgissa ja muualla ja voidaan kyllä olettaa että ranskakin on kohta aika turvaton paikka koska tämä maahanmuuttopolitiikka euroopassa on ollut niin huonoa me päästämme tänne kaikki jotka haluavat täällä sotia tätä länsimaista yhteiskuntaa vastaan kysynkin ministeriltä nyt mitä me teemme edes niille noin neljällesadalle turvapaikanhakijalle jotka on luokiteltu vaarallisiksi henkilöiksi joilla on kytköksiä terrorismiin mitä suojelupoliisi itsekin on toistanut parin kolmen vuoden ajan meille täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies tällä hetkellä säilöön otetaan krpn uhka arvion perusteella ne henkilöt jotka on säilöön otettava turvallisuussyiden takia kuten täällä on muutamaan kertaan puhuttu niin se että otettaisiin monikymmenkertainen määrä ihmisiä säilöön on ainoastaan veronmaksajien rahan tuhlausta käytetään se mieluummin suomalaisten turvallisuuden eteen tehokkaammin tässä suhteessa meillä ei ole akuuttia akuuttia ongelmaa missään nimessä siihen on panostettu ja on hyvä että siitä on täälläkin puhuttu että meidän täytyy osana maahanmuuttoilmiön hallintaa mutta myös ihan meidän kotimaista tilannetta panostaa aikaisempaa enemmän terrorismin juurisyihin ja terrorismin ilmiöihin

viime viikolla tuli ulos ekstremismin vastaisen työn tilanneraportti ja täytyy nyt kuitenkin muistaa että se yleisin syy terrorismin juuriin suomessa on nimenomaan äärioikeistolainen liikehdintä ja kotimainen syrjäytyminen toki myös maahanmuutto on ilmiö johon tässä täytyy kiinnittää huomiota

seuraava kysymys edustaja biaudet
ärade talman luottamus oikeusvaltioon ja viranomaisiin on kullanarvoista ja myös silloin kun tulee vähän haasteellisempia tilanteita on tärkeää ettei luovuta näistä periaatteista siksi mielestäni kyllä poliittisten päättäjien olisi syytä olla aika huolissaan siitä että meidän korkea arvoiset auktoriteettimme kuten khon presidentti ja yliopistotutkijat ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat siihen miten voidaan enää luottaa meidän viranomaisprosesseihimme yhdenvertaisuusvaltuutettu on luovuttanut ensimmäisen kertomuksensa eduskunnalle ja toteaa että suomessa on ihmisryhmiä joiden oikeuksiinsa on vaarantunut esimerkiksi ikääntyneet vammaiset henkilöt etniset vähemmistöt ja turvapaikanhakijat joista juuri puhuimme nyt ei ole aikaa odottaa selvityksiä tai parempaa hallitusta mielestäni on kaikkien intressissä että puutumme esimerkiksi migrin toimintaan ja muutamme käytäntöjä myöskin ranskan tuomioistuin ja euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota tähän asiaan mitä hallitus aikoo tehdä luottamuksen palauttamiseksi

arvoisa puhemies olen tutustunut tähän yhdenvertaisuusvaltuutetun raporttiin en vetäisi sellaisia johtopäätöksiä että suomalainen virkamiestyön puolueettomuus osaaminen riippumattomuus olisi kokonaan vaarantunut ei missään tapauksessa suomessa viranomaistoiminta perustuu lakiin ja hyvään hallintotapaan ja se on erittäin korkealuokkaista kansainvälisessä vertailussa niin kuin kaikissa muissakin maissa virheitä sattuu epäkohtia tulee se kuuluu siihen että inhimillisiäkin erehdyksiä sattuu sitä varten meillä on hyvin perusteellinen ja tehokas laillisuusvalvonta tässä maassa

niin kaikkien oikeuksia valvotaan tässä maassa niin tuomioistuimen toimesta kuin näiden laillisuusvalvojien ja epäkohtiin tarttuu tämä sali sitten viime kädessä

arvoisa rouva puhemies siksihän meillä on yhdenvertaisuusvaltuutettu että hän nimenomaan kiinnittää perustellusti huomiota sellaisiin puutteisiin ja mielestäni ehkä meillä ei ole ihan varaa käsitellä sitä niin kuin mitä tahansa raporttia myös se että korkeimman hallinto oikeuden presidentti sekä euroopan ihmisoikeustuomioistuin

meidän huomiomme siihen että meidän tasomme ihmisoikeuksien seurannassa ei ole riittävä on mielestäni huolenaihe suomi ei ole perinteisesti ollut maa joka yrittää

mennä sieltä missä aita on matalin vaan päinvastoin mitä hallitus aikoo tehdä jotta meistä tulisi taas kunnianhimoisen ihmisoikeuksien toteuttamisen maa

puhemies tämä hallitus on niin kotimaan rintamalla kuin kansainvälisellä rintamalla edistänyt ihmisoikeuksia edistänyt tasapainoista tulevaisuutta kaikkien kansalaisten osalta muun muassa viime torstaina itse pidin voimakkaan puheenvuoron euroopan ihmisoikeussopimusjärjestelmän puolesta tanskassa jossa olivat myös turkin ja venäjän oikeusministerit vastapuolella kotimaan rintamalla meidän täytyy tehdä toimenpiteitä joilla tämän maan talous mutta myös maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ja muut yllättävätkin ilmiöt saadaan hallintaan ja tulevaisuus kestävälle tasapainolle se vaatii välillä toimenpiteitä joissa joudutaan tinkimään tietyistä asioista mutta ei ole tingitty sellaisista asioista joista perustuslakivaliokunta esimerkiksi sanoisi että tämä on ihmisoikeussopimusten vastaista tai perustuslain vastaista siitä on itse asiassa tämä eduskunta huolta että sellaisia lakeja tässä maassa ei ole voimassa mitkä olisivat ihmisoikeussopimusten vastaisia

seuraava kysymys edustaja ronkainen
arvoisa puhemies vakuutuslääkäreiden valta kiistää hoitavien lääkäreiden diagnoosit haastaa laajasti kansalaisten oikeustajua eilen potilaan oikeuksien päivänä eduskunnalle luovutettiin kansalaisaloite vakuutuslääkäreiden mielivallan lopettamiseksi aloitteella on lähes kuusikymmentätuhatta allekirjoittajaa mikä on vahva kannanotto kansalaisilta tällä kaudella perussuomalaiset ovat tehneet asiasta myös lakialoitteen kaiken kaikkiaan aiheesta on tehty kymmenittäin valtiopäivätoimia lähes kaikkien puolueiden toimesta arvoisa hallitus olisiko nyt aika muuttaa tätä epäoikeudenmukaiseksi koettua järjestelmää kysynkin asianomaiselta ministeriltä kannatatteko kansalaisaloitteen ajatusta vakuutuslääkärien mielivallan poistamisesta

arvoisa rouva puhemies tietääkseni ei kuitenkaan mielivaltaa kaiketi ole säädetty lailla mutta on totta että tästä varmasti kaikki täällä salissa olemme saaneet paljon palautetta kansalaisaloite on nyt tullut eduskuntaan ja saa käsittelyn täällä asianmukaisesti samaan aikaan sosiaali ja terveysministeriössä olen asettanut neuvottelukunnan juuri vakuutuslääkärijärjestelmää läpivalaisemaan minusta kaiken palautteen myötä on selvää että tämä neuvottelukunta tarvitaan jossa on myös nimenomaan potilasjärjestöjen edustus lääkäreitten edustus vakuutusoikeudesta sitten vastaa oikeusministeri häkkänen tämä neuvottelukunta aloittaa työnsä vielä tälle keväälle

seuraava kysymys edustaja östman
arvoisa puhemies suomi täytti juuri sata vuotta ja israel juhlistaa seitsemänkymmentä vuotisjuhlapäiväänsä tänä keväänä israelin ja suomen valtiollisen itsenäistymisen välillä on mielenkiintoisia historiallisia näkökohtia israelilla on sama olemassaolon oikeus kuin suomellakin ilta sanomissa oli tänään iso artikkeli jonka otsikko oli tukeeko suomi jihad opetusta suomen valtio on vuosikymmenten ajan tukenut palestiinalaishallintoa avokätisesti muun muassa kehitysyhteistyövaroilla on hyvin valitettavaa jos verorahamme päätyvät epäsuorasti terroristiseen toimintaan jokainen sukupolvi jokainen hallitus on vastuussa omista teoistaan ja ajastaan kysyn hallitukselta mitä hallitus aikoo tässä tilanteessa tehdä miksette jäädytä avustustusrahoja kuten norja ja tanska ovat tehneet
arvoisa rouva puhemies israelin valtio täyttää vuosia ja huomenna on vuosivastaanotto johon osallistun suomen ulkoministerinä se on vahva kannanotto israelin valtion olemassaolon puolesta selvitin tätä asiaa ministeriössä tätä kirjakysymystä ja mikäli oppikirjojen esiin tuodut ongelmat ovat tosia ne otetaan vakavasti suomi seuraa aina muiden rahoittajamaiden kanssa asian selvittämistä ja tästä on jo keskusteltu myös palestiinalaishallinnon opetusministeriön kanssa mutta me tuemme että palestiinalaislapset saavat oppia ja että he saavat välineitä pärjätä tässä maailmassa etteivät he päädy jihadistien ja muiden terroristien värväyslistoille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat meillä on jälleen käsittelyssä yksi kansalaisaloite ja itse pidän tärkeänä tätä kansalaisaloitejärjestelmää enkä ole kannattamassa esimerkiksi sen allekirjoitusmäärien korottamista tämä on yksi hyvä demokratian keino nostaa asioita esille tässä haluan antaa erityisesti kiitosta siitä että tämä on rakennettu sillä tavalla kuin ehkä tulevaisuudessa toivoisin nämä rakennettavan eli tämä on tällainen selkeä tahdonilmaisu että hallituksen pitää ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin meillä on valitettavasti ollut sellaisia kansalaisaloitteita käsittelyssä eduskunnassa joista sitten valiokuntakäsittelyssä on todettu että siellä on niin paljon teknisiä ongelmia että niitä ei voida viedä eteenpän eli tavallaan on menty muotoseikkojen tai pienien virheiden taakse asiassa jossa oikeasti

on tärkeä aihe sillä meidän pitää tehdä toimenpiteitä työllistämisen edistämiseksi taloudessa on tapahtunut merkittävä käänne nyt talous on laaja alaisessa kasvussa ja talouskasvu on vahvaa näin siis myös työllisyys paranee ja työttömyys suomessa helpottaa työttömyys on itse asiassa laskenut kaikilla alueilla ja hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien tilanne on helpottunut ja senkin eteen tarvitaan vielä tulevaisuuteenkin uusia toimenpiteitä avoimia työpaikkoja on tarjolla mutta työttömyysaste on silti edelleen korkea työttömiä on edelleen paljon ja samaan aikaan maassamme on itse asiassa kymmeniätuhansia vapaita työpaikkoja kohtaanto ongelma on ilmeinen ja siksi pidän tärkeänä että muunto ja täydennyskoulutukseen nyt panostetaan merkittävästi lisää työlle täytyy löytyä tekijä ja ennen muuta tekijälle töitä aktiivisen työnhaun ja työnhakijoiden paremman palvelun toteuttamiseksi hallitus päätti viime viikolla kehysriihessä työministeri jari lindströmin esityksestä lisätä työ ja elinkeinotoimistojen eli te toimistojen henkilöresursseja yli kahdellasadalla henkilötyövuodella tämä on tärkeä toimenpide ja apu monelle työttömälle

tässä lisäpalkkauksessa hyödynnetään aiempia määrärahoja hyvä että työtä etsivä saa entistä henkilökohtaisempaa apua ja tukea haluan antaa myös kiitosta siitä että hallitus osoittaa nyt myös kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa lisää rahaa työvoiman jatko ja täydennyskoulutukseen moni tällä hetkellä työtä etsivä tarvitsee nyt uudenlaista osaamista ja pidän hienona sitä että nyt sitä osaamista ja sitä kouluttautumista tuetaan näillä toimilla vastataan nopeasti osaavan työvoiman saatavuusongelmiin työvoimapula alueilla kainuussa lapissa ja satakunnassa on jo merkittäviä rekrytointiongelmia merkittävää on mielestäni myös se että kaksikymmentäviisi vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat jatkossa jatkossa työttömyysetuutta menettämättä opiskella lyhytkestoisia opintoja jotka antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa itse asiassa he voivat opiskella puoli vuotta

että annettaisiin näytön paikkoja näille nuorille tekijöille muutoksen tavoitteena on nimenomaan alentaa työllistämisen kynnystä ja toivottavasti sen kautta moni tällä hetkellä työttömänä ollut pääsee töihin näyttämään osaamistaan ja työn syrjään kiinni vielä samalla on päätetty edistää vaikeassa työmarkkina asemassa olevien työllistymistä osana kasvupalvelupilotteja sekä käynnistää pilotti tukemaan perhevapaalla olevien paluuta takaisin työelämään on ollut minun mielestäni tärkeää myös seurata mikä tilanne arjessa on ja mitä se vaatii ja näin myös on tehty on ollut erityisen mieluisaa kuulla että te keskuksista on tullut viestiä että alkuvuodesta monet sellaiset työttömät jotka eivät aiemmin ole olleet heidän palveluidensa piirissä ovat nyt päässeet palveluiden piiriin se on hyvä merkki siitä että aktiivisuus on parantunut minusta on ensiarvoisen tärkeää että aktiivimallia nyt myös täsmennetään lisäämällä aktiivisuuden osoittamisen keinoiksi myös ammattiliiton tai järjestön kansalaisjärjestön kunnan tai muun vastaavan tahon järjestämiä

järjestämistä on rahoitettu julkisista varoista tai jotka ovat muutoin työvoimaviranomaisten hyväksymiä työ on lopulta parasta sosiaaliturvaa ja itse toivon että mahdollisimman moni saa tänä vuonna työtä

avataan tähän debattikeskustelu pyydän että te jotka haluatte osallistua debattiin

on hyvä

rehellinen puheissaan kokoomuksen linja on täysin selkeä kokoomuksen kova keppilinja on täysin selvä tämä hallitus on nyt omilla päätöksillään aktiivimalliin liittyen vähentänyt sadantuhannen suomalaisen toimeentulomahdollisuuksia näillä ihmisillä on yli yksitoista miljoonaa euroa kolmen kuukauden aikana vähemmän rahaa käytössä kulutukseen ja elämiseen tämä on teidän keppimallinne seurausta aktiivimallin jatkaa niitä pakkolakikeskusteluja jatkaa sitä keskustelua jota äsken käytiin kyselytunnin yhteydessä nyt täällä kehuu kokoomuksen edustaja sitä että on tullut

perusteettomat palautukset on tullut työmarkkinoitten jako kahtia alle kahdenkymmenen ihmisen työpaikan työsuhdeturvaan tulee heikennyksiä arvoisa ministeri lindström ettekö te voisi nyt tämän kansalaisaloitteen pohjalta tehdä päätöksiä että te luovutte tästä viiden prosentin leikkauksesta

arvoisa rouva puhemies hallitus on tänäänkin kyselytunnilla paljon puhunut kuinka he haluavat lisätä nuorten työttömien työllisyysmahdollisuuksia mutta sitten kuitenkin toisaalta ministeri mykkänen on median kautta puhunut että hän olisi valmis lisäämään ulkomaisen työvoiman saatavuutta elikkä ulkomaiselta työvoimalta mikä taas lisää näitä työntekijöitä tänne sehän vähentää taas suomalaisen työttömän mahdollisuutta saada se työpaikka ja kun sitä ei saa niin aktiivimalli leikkaa siltä nuorelta kun nuori yrittää nyt saada väkisin jonkun työpaikan niin on otettava vastaan mikä tahansa ja kun tähän taas ministeri orpo on median kautta puhunut että jos ei ole ammattitaitoa niin voidaan palkasta vähän leikata elikkä saada listapalkkaa pienempää palkkaa niin kyllä tässä nyt tuntuu siltä että hallitus kyykyttää todella tervetullut arvoisa
arvoisa puhemies aika hyvin muistetaan nykyhistoria työ on kuitenkin parasta sosiaaliturvaa kun katsotaan kuka aloitti erilaiset keppijärjestelyt työttömyyden hoitamiseksi niin esimerkiksi vuonna yhdeksänkymmentäkuusi alle kaksikymmentä vuotiaille kouluttamattomille työttömille voitiin maksaa työmarkkinatukea vain siltä ajalta jolloin he osallistuivat aktiivitoimenpiteisiin toimeentuloa prosentilla jos työtön kieltäytyi työvoimapoliittisista toimenpiteistä tämänkaltaisia toimenpiteitä löytyy yhdeksänkymmentä luvulta useita nyt täytyy löytää oikealla tavalla se porkkana ja keppi ja hallitus on on nöyrästi lähtenyt huomioimaan sen että tässä aktiivimallissa on puutteita ja on valmis korjaamaan niitä edellä esitetyllä tavalla arvoisa puhemies

omaa työaikaansa nämä kaksi on hyvä pitää erillään vaikka ne tuntuvat välillä menevän aika pahasti sekaisin on myös hyvä muistaa että sitä myöten kun työttömyysturvan sanktioita luvulta lähtien lisätty tulottomien kotitalouksien määrä on nelinkertaistunut nelinkertaistunut ja niissä perheissä on valtava määrä myös lapsia se tarkoittaa myös sitä että joiden kohdalla byrokratialoukku

on mahdollisimman suuri ja taloudellinen kannustavuus on mahdollisimman pieni on neljä kertaa enemmän kuin niitä oli tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla ja aktiivimalli osaltaan nyt kun me tiedämme mitä se on tuonut tullessaan jatkaa tätä kehitystä entisestään estetään ihmisiä menemästä

puhemies täällä on puhuttu hyvin retorisesti kepistä ja porkkanasta mutta kysymys on oikeastaan samasta asiasta eli siitä miten taloudellisesti houkuttelevaa on olla työssä verrattuna siihen miten houkuttelevaa on elää tulonsiirroilla ja yritettiin tästä olla miten tuohtuneita tahansa kuitenkin hyvin vankka tutkimusnäyttö kaikista meidän kaltaisistamme maista ja eritoten pohjoismaista kertoo siitä että tällä työnteon taloudellisella kannustimella on suuri merkitys työttömyysasteelle eli tätä ei pidä ollenkaan pyydellä anteeksi tämä on järkevää skandinaavista politiikkaa varsinkin kun jos te katsotte työttömyystilastoja euroopassa niin suomihan on täällä pohjois euroopassa aivan ainutlaatuinen tapaus kaikki maat eussa joissa enää on meitä korkeampi työttömyys ovat välimeren maita hallitus on lähtenyt tässä rehellisesti liikkeelle

arvoisa puhemies jos katsoo ja vertaa meitä pohjoismaihin niin on hyvä muistaa että meillä on itse asiassa valmiiksi erittäin alhainen työttömyysturva verrattuna ruotsiin verrattuna tanskaan nyt tätä työttömyysturvaa hallitus alentaa vielä lisää ja kaiken lisäksi vielä heiltä jotka ovat kaikkein heikoimmassa työmarkkina asemassa täällä hallituspuolueiden edustajat väittävät että tällä kansalaisaloitteella joka muuten on koko suomen historian toiseksi suosituin ennätysnopeasti toiseksi eniten nimiä kerännyt kansalaisaloite

vaan tämän kansalaisaloitteen otsikko on että kumotaan tämä hallituksen niin sanottu aktiivimalli arvoisa puhemies ministeri teillä on nyt esitys edessä siitä että tämä teidän epäoikeudenmukainen raippa ja leikkurimallinne kumotaan tämä on yksi tämän hallituksen epäoikeudenmukaisimmista esityksistä arvoisa ministeri sykkiikö teidän sydämenne yhtään näille heikoimmassa asemassa oleville työttömille

arvoisa puhemies hyvin surullista on kuulla että hallituspuolueissa ei edelleenkään oteta vakavasti sitä hätää johon tämä aktiivimalli on kaikkein köyhimmät työttömät ajanut oli erittäin järkyttävää kuunnella tätä edustaja vartiaisen puheenvuoroa ennen joulua kun täällä salissa käytiin tästä asiasta keskustelua silloin totesimme moneen että perustuslakivaliokunta on oikeassa siinä kun se katsoo että tämä laki tulee kohtelemaan työttömiä hyvin eri tavoin riippuen siitä millä puolella suomea asuu minkä ikäinen on millainen on koulutustausta perustuslakivaliokunta katsoi että tämä ei kohtele ihmisiä yhdenvertaisesti ja sen vuoksi tällaista lakia ei pitäisi säätää

jos tutustuu aineistoihin niin havaitsee kyllä sen että suomen työttömyysturva ei ole erityisen niukka verrattuna muihin pohjoismaihin katsokaapa vaikka kristillisdemokraattien puoluesihteeri asmo maanselän tuoretta kirjaa sosiaaliturvan uudistamisesta nämä edustaja lindtmanin luonnehdinnat ovat virheellisiä mutta sitten tähän mitä edustaja alkanko kahiluoto sanoi kyllä täytyy kuitenkin muistaa tämän meidän avoimen talousjärjestelmämme luonne jos jossain ei ole työtilaisuuksia niin ei olekaan tarkoitus että siellä sitten eletään sosiaaliturvalla elämän loppuun asti koko meidän markkinatalous perustuu siihen että työkykyiset ihmiset kuitenkin huolehtivat itsestään ja tarvittaessa muuttavat työn perässä muualle

arvoisa puhemies nykyhallitus on löytänyt yhteisen arvopohjan jonka keskeisenä tavoitteena on murtaa työehtosopimuksen yleissitovuus ja heikentää duunareiden asemaa kaikella tavalla

kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä tämä on ollut erittäin tärkeä aloite se on suuresti vaikuttanut myös julkiseen keskusteluun ja myös siihen mitä hallitus on tekemässä hallitus on nyt ensimmäiset perääntymisensä tehnyt kun tästä ensimmäisen kerran puhuttiin viime vuoden puolella täällä eduskunnassa sanottiin että nämä toimeentulo ongelmat ja nämä vaikeudet ovat opposition pelottelua että kyllä tämä tulee toimimaan ja kyllä nämä ihmiset tulevat löytämään töitä nyt me tiedämme että näin ei käynyt vaan leikkuri on toiminut tämän aloitteen tekijät tekivät tästä ison asian ja ovat pakottaneet hallituksen kääntämään hitaasti kelkkansa tämä malli joka tässä on esitetty on erittäin epäoikeudenmukainen koska se tarkoittaa että työttömyysturvaa leikataan vaikka olet kaikkesi tehnyt jotta työpaikka löytyisi jos ei sitä löydy niin työttömyysturva lähtee tämähän on sama asia kuin sairauspäivärahassa jos et tervehdy niin sairauspäivärahaa leikataan koska pitää olla aktiivinen

arvoisa rouva puhemies tämä malli on niin epäoikeudenmukainen juuri sen takia että se rankaisee sellaisia työttömiä jotka tekevät parhaansa etsivät urakalla vakavasti töitä jopa koko maasta mutta kun tässä onnistu heitä koskee koskee tämä leikkuri mutta vielä pahempaa on se
että nyt tämä leikkuri koskee myös isoa osaa niistä ihmisistä jotka työllistyvät kahdeksaksitoista tunniksi tai tai yrittäjänä se leikkuri koskee heitä siten että esimerkiksi työttömyyskassa finkan maksut käsitellään tällä hetkellä neljän viikon eli kuukauden viiveellä kun normaalisti ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen saa parissa päivässä

puhemies tässä monet edustajat puhuvat yleisesti työllisyyspolitiikasta ja työvoimapolitiikasta mutta kyllä ne yli sataneljäkymmentätuhatta ihmistä jotka tämän kansalaisaloitteen allekirjoittivat toivovat meidän keskittyvän nyt tähän aktiivileikkuriin ja sen vakavan virheen korjaamiseen mikä tehtiin kun tämä laki säädettiin siihen eduskunnalla on mahdollisuus hallituksen suunnasta sanottiin useampaan otteeseen että tämä ei ole leikkuri nyt me tiedämme jo tässä vaiheessa että tämä on leikkuri kelan alustavien tietojen mukaan tämä leikkaa lähes sadantuhannen kelan etuuksia saavan työttömän perusturvaa työttömyyskassojen antamat tiedot ovat samansuuntaisia

arvoisa puhemies aktiivimallista todella tuli palautetta jo ennen kuin laki säädettiin ja keskustan esityksestähän eduskunnan hyväksymäksi lausumaksi tähän tuli että tähän esitykseen palataan mikäli siihen tulee korjaustarvetta ja näitä muutoksia ollaan nyt tekemässä näistä on tullut erittäin hyvää palautetta on tärkeää että työttömän omia työllistymismahdollisuuksia lisätään näillä erilaisilla koulutuksilla mitä esimerkiksi kunnat liitot ja

sopivantyyppistä koulutusta olisinkin kysynyt miten miten tätä ollaan lisäämässä vielä jatkaisin aktiivimallista ei pidä paikkaansa ettei se olisi aktivoinut työttömiä olemme esimerkiksi kahden muun perheen kanssa palkanneet kotiimme työhön tällaisen työttömän henkilön joka itse aktivoitui ja on todennut että tämän aktiivimallin ansiosta hän on työllistynyt noin kaksikymmentä tuntia tekee nyt tämän kolmen kuukauden sisään saa useamman satasen lisää on työttömyysturva säilynyt ja hän on aivan tyytyväinen malliin myös näitä tarinoita on paljon

arvoisa puhemies olen itse aika huolestunut tästä sävystä miten työttömiä kohdellaan varsinkin heitä jotka ovat joutuneet tämän leikkauksen kohteeksi usein he yrittävät löytää työtä päästä palveluihin mutta he eivät onnistu ja he kokevat ihan oikeutetusti että tämä on äärettömän epäoikeudenmukainen joten jo tästä syystä pidän aika kohtuuttomina tämmöisiä äänensävyjä että he olisivat jotenkin laiskoja tai heistä tämä ei kannattaisi

kuulemisen ja hallitus itse arvioi että tämä lisää toimeentulotukia kymmenellä miljoonalla ja tämä kohdistuu kaikista heikoimmassa asemassa oleviin osatyökykyisiin eri alueille ja muuta niin että kyllä tämä oli tiedossa jo kun tätä säädettiin nyt nämä ovat vaan realisoituneet tämä pitäisi ehdottomasti korjata koska tämä on suora tulonleikkaus kaikista pienituloisimmilta ja uhkaa ajaa heidät uusiin toimeentuloloukkuihin toimeentulotuen

kiitos arvoisa puhemies muutama kommentti tähän keskusteluun jos nyt yleisellä tasolla mitä tässä tavoitellaan tässä on tavoitteena työllisyyden lisääminen kahdeksallatuhannella henkilöllä tällä aktiivimallilla ei ole mitään säästötavoitetta työttömyysturvan kehittäminen aktiivimallin ja siihen liittyvien omavastuupäivien avulla on osa hallituksen työllisyyspolitiikan kymmenennen kohdan toimenpideohjelmaa kuten on moneen kertaan tuotu esille kun näitä puheenvuoroja tässä kuunteli niin minä en ainakaan muista että olisin missään vaiheessa sanonut että tämä aktiivimalli olisi jotenkin täydellinen ja että siinä ei olisi mitään korjattavaa niin se nyt vielä puuttuisi nyt hallitus on sitten tehnyt niitä toimenpiteitä joita tämä eduskunta on edellyttänyt te puolella meiltä meiltä on edellytetty että tehdään toimenpiteitä edustaja andersson sanoi että mitään näyttöä ei ole aktiivisuuden lisääntymisestä

kuinka paljon aktiivimalli on nyt näkynyt ja vastaus on sitten se että pyydetään lisää henkilökuntaa koska tämä on näkynyt siellä niin minusta on aika omituista väittää että ei ole mitään aktivoitumista

tämä edellisen viiteryhmäni perussuomalaisten lähestyminen tähän kun te teette kysymyksiä liittyen liittyen nyt sitten ulkomaisen työvoiman tarveharkintaan ja tuli väite edustaja huhtasaarelta että on tavoitteena murtaa työehtosopimusten yleissitovuus niin kannattaa ehkä perehtyä ensiksi mitä ollaan oikeasti sanottu niin ettei nyt ihan tule nolattua itseään jos joku on puolustanut yleissitovuutta niin se seisoo tässä jos joku on puolustanut hallitusohjelmaa niin se seisoo tässä hallitusohjelmaan on kirjattu että me emme luovu ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta tulikohan tämä nyt selväksi toivottavasti ihan selvää on että tätä seurataan koko ajan ja sitten tehdään korjaavia toimenpiteitä ja sanoin silloin kun tämä oli täällä että tämä ei mennyt niin kuin strömsössä tässä on korjattavaa ja se korjattava korjattava asia on täällä noussut esille tämä tunne siitä joka on ihan oikea ja aloite tähtää että jos teet kaikkesi niin silti tulee sanktio sehän on tässä se koko ongelman ydin en usko että tässä on mitään muuta ongelmaa kuin tämä koska se palaute mikä tuolta kentältä tulee on sen suuntainen että jos tämän korjaatte niin tämä malli toimii kuten sen on ajateltu toimivan

ministeri mattila vielä ja sitten otetaan uusi debattikierros
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin edustaja nurminen jos te väitätte että olen väittänyt jossakin julkisuudessa että pidän työttömiä laiskoina te käytätte totuutta todella varomattomasti te käytätte totuutta varomattomasti se ei pidä paikkaansa ei pidä paikkaansa työttömät ovat niin kuin keskustelussa ja nyt kerätyissä tiedoissa on noussut esille hyvin moninainen joukko kansalaisia jotka tarvitsevat erilaisia palveluita kuten työministeri lindström on tässä todennut sitten edustaja heinäluoma en tiedä mistä sairausvakuutuksesta puhuitte tämä hallitus on ainakin nostanut vähimmäispäivärahoja muun muassa

edustaja viitanen jos indeksit korjataan teidän esittämällänne tavalla tiedättehän sen että se tulee muun muassa korottamaan lääkemenoja sitäkö te haluatte jos te puhutte siitä kokonaisuudesta mutta puhutaan aktiivimallista edustaja heinäluoma kansalaisaloitteesta riippumatta ja nyt sen rinnalla hallitus seuraa aktiivimallin vaikuttavuutta ja vaikutuksia kuten edustaja jarva totesi sellainen eduskunnan lausuma on lisätty ja tätä hallitus toteuttaa kansalaisaloitteen käsittely ei suinkaan ohita eikä poista hallitukselta sitä velvoitetta että tätä lausumaa toteutetaan ja seurantaa tehdään täällä nousivat esille myös alueelliset kysymykset ilmeisesti alustavien tietojen mukaan nämä alueelliset ennusteet eivät kuitenkaan täysin ole osuneet oikeaan on kannettu huolta kainuusta mutta näyttää näyttää kuitenkin siltä että siellä työvoimapula jatkuu ja työvoimaa tarvitaan ja ongelmat ovat alueellisesti ehkä toisaalla sitten osatyökykyiset ja meillä on hallituksessa kärkihanke ote osatyökykyisten työelämään siirtymistä tai siellä jatkamista edistävä hanke ja siihen on asetettu selvityshenkilöt arvioimaan muun muassa niin sanottujen työkyvyttömien työttömien asemaa ymmärtääkseni tämä on ensimmäinen kerta historiassa suomessa että näin laajasti perehdytään tähän kysymykseen joka kuitenkin on ollut tiedossa jo useitten hallitusten ajan on hyvä että kansalaisaloite on nyt eduskunnassa se saa täällä asianmukaisen käsittelyn ja samalla hallitus jatkaa kuten työministeri totesi aktiivimallin kehittämistä
jatketaan debattia
puhemies tämä on hyvin tärkeä kansalaisaloite kiitos siitä se osoittaa sen että tämä hallituksen ja lindströmin leikkausmalli sotii hyvin vahvasti ihmisten oikeudentuntoa vastaan ei voi oikein käsittää että ihmistä rankaistaan siitä että hän on aktiivinen ja tekee parhaansa ja työttömyysturva viedään kiitokseksi leikkuriin puhemies ministeri mitä te itse sanoitte tästä mallista te sanoitte että tämä on kivi pullassa joka on nyt vain nieltävä tämä on kivi pullassa nyt tämä kansalaisaloite on täällä nyt olisi erinomainen mahdollisuus ottaa se kivi pois koska ihan maalaisjärjellä ajatellen en ymmärrä miksi kenenkään kannattaa leipoa pullaa ja pistää sinne sitten väen vängällä kivi kun sen kiven voi ottaa pois tätä minä ministerit nyt teiltä edellytän että otatte tämän kiven pois ja tunnette sellaisen sinisen omantunnon äänen

puhemies tuolla uudessakaupungissa on eräänlainen aktiivimalli siellä on kolmetuhatta ihmistä haettu töihin nyt haetaan viittäsataa uutta on lähestytty sataatuhatta ihmistä heitä on kuultu työllistetty todella töitä on aktiivisesti saatavissa minusta on erittäin hyvä että hallitus nosti tämän työasuntovähennyksen nyt neljäänsataanviiteenkymmeneen euroon kun kun ihmisellä on kaksi asuntoa niin se mahdollistaa tämän toisen asunnonkin hetkeksi aikaa minusta on tärkeätä tämä seuranta mikä on tässä olemassa niin että ne resurssit mitä on tähän nyt laitettu ja nämä uudet aktivointitavat on otettu pöydälle annan tästä tunnustuksen hallitukselle todella kun suomessa on töitä niin paljon tänä päivänä että että tällaista aktiivista toimintaa on vähän joka puolella niin minä uskon että tämä tämä tilanne on todella todella hyvä ja paranee tämän osalta tämä kansalaisaloitehan on yksi demokratian muoto ja on tärkeää että se käsitellään niin kuin se kuuluu käsitellä ja sille annan myöskin tässä arvon

puhemies kainuussa on viimeisen vuoden aikana avoimien työpaikkojen määrä yhdeksäänsataanviiteenkymmeneen ja siellä on suhteessa suomen suurin tarve uudesta työvoimasta joo nyt sitten tietysti tarkoituksena on ja on ihan hyvä että kaikin mahdollisin keinoin parannetaan työn ja työttömyyden kohtaamista aktiivimallin tarkoituksena minun näkökulmastani on se että se kehottaa ihmisiä ja pyytää ihmisiä ottamaan osaa omaan työmarkkinaan työllistymisen parantamiseksi juuri nimenomaan

tässä tapauksessa on väitetty esimerkiksi että kainuussa ei olisi mahdollisuuksia tällaiseen kainuun te keskuksen johtaja on nimenomaan kirjoittanut että meillä on kaikista parhaat mahdollisuudet koska meillä on semmoinen koneisto valmiina jossa pystytään kaikille jotka ovat

arvoisa puhemies kuten kaikki tiedämme ministeri lindström pitää tätä tosiaan kivenä pullassa mutta en minä tätä leipomislinjaa nyt sen enempää muuta kuin totean että hallitus on havainnut näitä kiviä ja poistanut niitä ongelmia tarmokkaasti puuttunut niihin niin kuin tässä on esille tuotu mainitsitte että tämä on kymppilistan yksi asia minä olen ymmärtänyt niin että tämä on yhdessä sovittu työmarkkinajärjestöjen kanssa ja työmarkkinajärjestöt ovat ainakin osittain siinä kuviossa mukana mukana

tätä kymppilistaa voisi kuitenkin vähän aukaista mitä muita muita asioita siellä nyt sitten on on ja tätä kokonaisuutta

nyt täytyy kyllä korjata edustaja jalosta että tätä esitystä tätä raippamallia vastusti todellakin koko työmarkkinajärjestöjen kenttä palkansaajapuolelta ja myös työnantajapuolelta eli älkää lasketelko luikuria täällä arvoisa puhemies ministeri mattila tällä hetkellä tulee tietoa esimerkiksi eläkeyhtiöistä jotka työkokeiluja määräävät ihmisille sen takia että nämä voisivat palata työelämään aktiiviseen työelämään työkokeilutilanteessa tämä aktiivimalli leikkaa viisi prosenttia työttömyysturvasta tämä on täysin käsittämätöntä tämä oli tiedossa ennakolta kun te hyväksyitte tätä lainsäädäntöä sama koskee näitä osatyökyvyttömiä ihmisiä jotka menettävät tällä mallilla nyt rahaa vaikka yrittävät päästä takaisin työelämään te tiesitte tämän etukäteen tämä aktiivimalli on raippamalli joka leikkaa työttömyysturvaa eikä ole sillä tavalla

puhemies hallitus ei pääse karkuun sitä tosiasiaa että sen aktiivimalli on leikannut tästä kuusta lähtien tästä kuusta lähtien enemmän kuin joka toiselta työttömältä kelan maksamaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea on hyvä asia että tähän malliin tehtiin pieniä korjauksia mutta sekään ei poista sitä tosiasiaa isointa ongelmaa että ihmistä voidaan rankaista tilanteesta johon hän ei itse voi vaikuttaa vastuullisen opposition tehtävänä on esittää vaihtoehtoja annan kahdeksan ehdotusta millä voidaan korvata tämä aktiivimalli yksi lisätään resursseja palkkatukeen ja aktivointitoimien järjestämiseen ympäri maan palautetaan kaikkien lasten oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon kolme lisätään työttömyysturvaan ennakoitavuutta keikkatyöntekijöille neljä luodaan tulorekisteriin pohjautuva tukijärjestelmä joka edistää työllisyyttä viisi poistetaan loputkin esteet sivutoimiselle yrittäjyydelle kuusi poistetaan työn perässä muuttamisen esteitä seitsemän otetaan askelia kohti perustuloa viimeisenä numero kahdeksan huolehditaan työttömien koulutuksesta
ministeri lindström lyhyt vastaus minuutti

siis me kerroimme työmarkkinajärjestöille tämän kymppilistan ja kyllä he vastustivat nimenomaan tätä aktiivimallia alusta saakka se on reilua sanoa tässä mutta samassa yhteydessä me kerroimme niitä muita toimenpiteitä joista esimerkkinä tänään valtioneuvosto hyväksynyt tulee eduskuntaan on mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella kuusi kuukautta ilman harkintaa opintojen pää ja sivutoimisuudesta

jalonen oli saanut sellaisen kuvan että tämä kymmenentuhannen hengen mielenosoitus oli järjestetty aktiivimallin tueksi niin olipa hyvä että tuli asia kunnolla korjattua viimeistään tässä vaiheessa mutta ministeri lindström en yhtään ihmettele sitä että te toimistojen henkilöstömäärää on tarvetta lisätä koska tietenkin joka tähän malliin liittyy pyörittämiseen tarvitaan nyt lisää henkilöstöä te toimistoihin sinnehän ne työttömätkin ovat yhteydessä kysyäkseen miten voivat täyttää tämän aktiivimallin ehtoja vielä kerran ministeri lindström mikäli tämän leikkurin tavoitteena ei ole säästää eikä tällä pitänyt leikata niin eikö lopputulos jossa jopa puolelta kelan työttömyysetuuksia saavien työttömien perusturvaa leikataan osoita että tämä on valtava epäonnistuminen suhteessa niihin tavoitteisiin mitä hallitus itse asetti tähän malliin eikö kaikista oikeudenmukaisinta ja suoraselkäisintä nyt tässä vaiheessa olisi myöntää että tuli tehtyä virhe

puhemies täällä monet näyttävät jo tietävän miten tämä malli toimii mutta oikeastihan tällaiset työvoimapolitiikan toimenpiteet vaikuttavat työmarkkinoiden toimintatapaan ja sitten muutaman vuoden kuluttua ehkä tutkijat pystyvät jotenkin arvioimaan millainen se vaikutus on ollut todennäköisesti jossain määrin voi toivoa realistisesti että esimerkiksi virtaus tähän työttö myyseläkeputkeen eli lisäpäiville vähenisi meillä ei näinä ensimmäisinä kuukausina ole minkäänlaisia edellytyksiä väittää jotain siitä että tietäisimme miten tämä malli toimii täällä on vedottu siihen että työttömyysturva alenee joillakuilla mutta niillä jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa niin kuin täällä on todettu toimeentulotuki korvaa sitten sen joka tapauksessa tämä tehdään suhdannetilanteessa jossa niin kuin edustaja suutari luonnehti meillä on paljon työtilaisuuksia ja tämä nyt patistaa ihmisiä ottamaan niitä enemmän vastaan

arvoisa puhemies hallituksen esittämät pienet korjaukset aktiivimalliin eivät kyllä poista tämän mallin perusongelmaa turvaa leikataan jatkossakin niiltä joilla ei ole toimia eikä eli niitä ei vain kerta kaikkiaan löydy ja aktiivisuuteen hyväksyttävien koulutusten laajentaminen tai te toimistojen resurssilisäykset eivät tule muuttamaan sitä tosiasiaa että kaikkein eniten henkilökohtaista tukea ohjausta ja rinnalla kulkemista tarvitsevat pitkään työttömänä olleet jäävät työn ja palvelujen ulkopuolelle ja heihin kohdistetaan nyt niitä sanktioita

ihmettelen sellaisia puheenvuoroja joissa sanotaan että eri työllisyystoimet eivät jollain tavalla kuuluisi tähän keskusteluun minun mielestäni ne kuuluvat kerran me tarvitsemme nyt laajasti erilaisia toimia niin kuin edustaja mäkisalo ropponenkin toi esille sen kaikille ei löydy työtä sen takia että ei esimerkiksi ole sitä osaamista mitä tämän päivän työelämässä tarvitaan meidän täytyy tehdä toimia helpottaaksemme että nuoret ja pitkäaikaistyöttömät löytävät työtä mutta yksi iso ryhmä ovat nämä noin kuusisataaneljäkymmentätuhatta jotka ovat pelkän peruskoulun varassa heidän työllisyysasteensa on vain neljäkymmentä prosenttia kysyisin työministeri lindströmiltä uskotteko että heille saadaan koulutusta mutta toisaalta myös työttömille täydennyskoulutusta ja muuntokoulutusta jotta voitaisiin ratkaista näitä ongelmia kun ei ole löydetty esimerkiksi sitä työtä vaikka olisi ollut tahtoa töihin mennä

arvoisa puhemies ministeri lindström totesi joulukuussa täällä eduskunnassa että aktiivimalli on huonosti valmisteltu ja ymmärsin hänen tarkoittavan sitä että sitä ei pitäisi viedä ollenkaan eteenpäin no oppositio sitä hänelle yritti kyllä kertoa mutta ilmeisen ilmeisen pakon edessä ministeri lindström sitä lakia vei eteenpäin näin se vain meni valitettavasti toivottavasti ministeri lindströmkin tämän vielä muistaa ihmettelen toki hieman mikä se mikä se pakko siellä oikein oli ainakaan se ei työmarkkinajärjestöjen taholta tullut kuten edustaja jalonen tässä äsken jo väitti mutta arvoisa puhemies onneksi tämä kansalaisaloite nyt lopulta mahdollistaa tämän epäoikeudenmukaisen lain uudelleenarvioinnin nyt on jo nähty että lähes puolet alinta työttömyysturvaa saaneista ihmisistä on joutunut tämän erittäin epäoikeudenmukaisen leikkurimallin kohteeksi kaikki tämä siitä huolimatta että oppositio teitä yritti varoittaa arvoisa hallitus ottakaa nyt lopulta järki käteen ja perukaa tämä täysin kohtuuton ja epäoikeudenmukainen ihmiskoe

arvoisa rouva puhemies me kyselytunnilla kävimme ansiokkaan keskustelun nuorten työttömyydestä ja siitä miten heitä voitaisiin työllistää itse asiassa me käymme nyt sitä samaa keskustelua hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin joilla pyritään löytämään keinoja joilla voidaan nuoria aktivoida aktivoida aivan todella

ottamaan kantaa siihen miten he aikovat tulevaa elämäänsä viettää tällä hetkellä meillä on monella paikkakunnalla pula työntekijöistä erityisesti metalliteollisuudessa ja samalla keskustellaan siitä että että meillä on myös työttömiä samalla alueella mutta nuoret eivät halua ottaa vastaan meillä on todella tämä kohtaanto ongelma tällä hetkellä voidaanko tällä nyt asioita hoitaa sitten edistää aktivoida lähteä täydennyskouluttamaan ja niin edelleen vai onko käytettävissä joitakin muita keinoja

jos todellakin olisi niin että nuoret eivät haluaisi ottaa työpaikkaa vastaan ja meidän ongelmiemme syy olisi se että että nuoret ja ihmiset ylipäänsä eivät ottaisi työpaikkaa vastaan niin me olisimme todella suurissa ongelmissa mutta näinhän ei ole eihän tämäkään aloite jonka hallitus teki laiksi puhu siitä mitä tehdään niille jotka kieltäytyvät ottamasta työpaikkaa vastaan eihän tämä sitä kosketa tämä koskettaa niitä jotka ovat etsineet työpaikkaa olisivat valmiit ottamaan työpaikan ja haluaisivat koulutukseen mutta eivät ole päässeet sinne omasta syystään täysin riippumatta he ovat tehneet kaikkensa hakeneet lukemattomiin koulutuksiin mutta niitä koulutuksia ei ole siellä työvoimatoimistossa hakeneet työpaikkoja ja kun eivät saa työpaikkaa niin kiitokseksi tästä aktiivisuudesta hallitus leikkaa heidän työttömyysturvaansa tämä on väärin tämä on epäoikeudenmukainen ja julma laki koska tämä loukkaa niitä jotka ovat tehneet kaikkensa löytääkseen työpaikan

arvoisa puhemies puhuttiin siitä että tilanne on todella on edelleen paljon mutta työpaikkoja avautuu ympäri suomen erityisesti pohjois ja itä suomessa on paljon työpaikkoja auki meillä on myös koulutusta tarjolla ja näitä resursseja lisätään nyt te toimistoihin olisi erittäin tärkeää että tätä tietoa nyt saataisiin lisättyä on tullut palautetta työttömiltä myös meidän alueeltamme siitä että vaikka tiedetään että palveluita on tarjolla työpaikkoja on tarjolla niin heillä ei ole riittävästi tietoa mille aloille he voisivat kouluttautua minkä tyyppiseen koulutukseen voisivat mennä tähän tiedottamiseen pitää panostaa olisinkin kysynyt tästä miten miten tätä ollaan lisäämässä

puhemies kyllä minun mielestäni olisi ihan suoraselkäistä hallituspuolueiden edustajilta seistä itse laatimansa lain takana sen sijaan että käytetään tällaisia täysin ala arvoisia argumentteja kaiken lisäksi liittyen henkilöön joka ei itse ole täällä paikan päällä puolustamassa itseään

niistä korjauksista mitä hallitus nyt on esittänyt ei korjaa tätä perustavanlaatuista ongelmaa

ministeri mattila minuutti
arvoisa rouva puhemies kiitoksia tästä puheenvuorosta tästä kävi juuri ilmi se moninaisuus mikä on meidän työttömyysturvajärjestelmässä ja niissä kansalaisissa jotka kohtaavat työttömyyden otan tässä esiin ne hankkeet jotka ovat käynnissä nimenomaan jotka ovat niin sanottuja työkyvyttömiä työnhakijoita meillä on ote kärkihanke jonka puitteissa meidän on mahdollista jo tällä hallituskaudella tämä laaja kansalaisten kirjo katsoa läpi sitten meillä on sen lisäksi osallistavan sosiaaliturvan hanke ollut käynnissä jo viime vuodesta lähtien nimenomaan osallistavan sosiaaliturvan hanke kuudella paikkakunnalla ja se nimenomaan pureutuu kaikista huonoimmassa tai heikoimmassa työmarkkina asemassa olevien kansalaisten tilanteeseen juuri niin että siellä ovat sosiaalityö ja te palvelut yhdessä saman katon alla tekemässä kansalaisten parhaaksi töitä sitten täällä nousi vielä esiin tulorekisteri totean siitä vain edustaja aalto on lähtenyt että kunpa se tosiaan valmis olisi ja kunpa sen valmistelu olisi aloitettu jo kenties aiemmin

arvoisa rouva puhemies muutama kommentti paitsi että tässä on yritetty aktivoida ihmisiä niin tässä on onneksi tapahtunut myös niin että erilaiset toimijat ovat aktivoituneet haluan tässä yhteydessä kiittää mtkta siitä että he ovat aloittaneet oman työnvälitystoimintansa tähtäimenä nimenomaan se että maaseudulla on paljon työtä joka voisi täyttää tämän aktiivimallin kriteerit meillä on tilastoitu avoimia työpaikkoja satakymmentä vuotta ja milloinkaan ei ole näin paljon avoimia työpaikkoja ollut kuin tänä vuonna tällä hetkellä ja samaan aikaan tämä yhtälö ei toteudu meillä on tämä kohtaanto ongelma työ ja sen takia te tämä ongelma on juuri tämä kun oppositio aina tarttuu yhteen asiaan tässä tapauksessa aktiivimalliin ja tälläkö te luulette että tämä ratkeaa puhemies jos saisi vähän rauhoittumista niin voisin vastata tähän meillä on monta erilaista toimenpidettä jotka tähtäävät siihen että ihmiset pääsevät töihin esimerkki siitä on tämä työasuntovähennys meillä koetetaan kannustaa ihmisiä ottamaan töitä vastaan pidemmänkin matkan päästä ja mahdollistaa toisaalta sitten meillä on koulutus ja osaaminen jotka edustaja heinonen nosti esille siihen tuli riihessä jonkunlaisia ratkaisumalleja ne eivät tietenkään kaikkea tässä tapauksessa ratkaise mutta on tehty paljon toimenpiteitä vielä edustaja jarvalle me tiedotamme näistä palveluista koska näitä palveluja ei tunneta tarpeeksi hyvin ja se on nimenomaan se asia mihinkä seuraavaksi tullaan panostamaan tämän kuun aikana

arvoisa puhemies suuri viesti on varmaan se että nämä valuviat ja epäoikeudenmukaisuudet joita tähän esitykseen liittyy pitää ehdottomasti korjata mutta minä ajattelin että siirretäänpä katse varpaista nyt vähän tulevaisuuteen tämä työelämän murros joka on menossa vaatii sitä että meillä on hyvä työttömyysturva meillä on hyvää osaamista yhdistetään sosiaaliturvan kehittäminen tehdään kokonaisuudistusta joka tukee työssä pärjäämistä työstä toiseen ja tutkitusti hyvä kattava työttömyysturva auttaa ihmisen ottamaan riskejä siirtyä työstä ja ammatista toiseen tämä ajattelu että leikataan työttömyysturvaa on kerta kaikkiaan vanhanaikainen meidän pitää uudistaa sitä niin että

työttömyysturvalla tuetaan ihmisten siirtymistä työstä ja ja ammatista toiseen ja joustavoitetaan työmarkkinoita
ministeri lindström minuutti
arvoisa puhemies tähän haluan välittömästi reagoida koska olen samaa mieltä edustaja ihalaisen kanssa suurimmasta osasta tästä mitä te sanoitte sanoitte että tarvitaan hyvä työttömyysturva ja että se kannustaa

siitä huolimatta tekin olitte viime hallituksessa leikkaamassa työttömyysturvaa te olette itse ollut tekemässä tätä samaa asiaa valtiontalouden takia viisikymmentä miljoonaa euroa leikattiin muistan tämän erinomaisen hyvin koska jätimme eriävän mielipiteen asiaan eli eli kyllä kyllä itse kukin voi katsoa peiliin jos rupeaa pitämään meille esitelmää liittyen tähän työttömyysturvaan ja sen tasoon totta kai se pitää olla sellaisella tasolla että sillä elää mutta myös sellaisella tasolla että se kannustaa olemaan aktiivinen ja hakemaan töitä ja parantamaan omaa tilannettaan

arvoisa arvoisa puhemies ministeri lindström te ette nyt tunnu löytävän sitä kiveä siitä pullasta tuntuu että te kierrätte sitä kuin kissa kuumaa puuroa ainoa joka täällä täällä sydämestään tätä puolustaa on edustaja vartiainen joka sanoi että jos leikkaus iskee niin ei se mitään toimeentulotuki auttaa eli viesti hallituspuolueilta on leikkaamme teidän turvaa vaikka ja jos rahat eivät riitä elämiseen menkää sosiaalitoimistoon sosiaalitoimistoon jonka luukulta edustaja vartiainen luulen että hyvin tiedätte on kaikkein vaikeimmat kannustimet päästä uudelleen työhön arvoisa puhemies lähetekeskustelussa edustaja zyskowicz sanoi että kaikkialla suomessa on mahdollisuus päästä aktiivitoimenpiteiden piiriin no nyt on nähty että esimerkiksi kuopiossa oulussa tampereella lahdessa enemmistöltä työttömistä on leikattu itse asiassa jopa helsingissä suurimmalta osalta työttömistä on leikattu turvaa nämä teidän puheenne osoittautuvat

täällä oppositio sanoo että tämä on leikkauslaki tämä on paha leikkuri jos tämä olisi leikkauslaki kuten te väitätte niin silloinhan uutinen olisi se että noin puolet työttömistä on pystynyt välttämään nämä leikkaukset sillä että he ovat pystyneet toteuttamaan tämän aktiivisuusmallin mukaiset aktiivisuusehdot

ole tehneet vimmatusti kaikkeansa jotta pääsisivät näiden toimien piiriin koska meillä on kannustinloukkuja eli tuloloukkuja ja ja byrokratialoukkuja ja niihin on tietysti syytä puuttua

arvoisa arvoisa puhemies edustaja zyskowicz te sanoitte tämän niin sanotun aktiivimallin lähetekeskustelun yhteydessä kaikkialla suomessa kaikkialla suomessa on myös mahdollisuus löytää keikkatöitä kaikkialla suomessa on mahdollisuus päästä aktivointitoimien piiriin nyt tämä ensimmäinen tarkastelujakso on osoittanut että työttömien aktiivisuus on suurin piirtein samalla tasolla kuin ennen aktiivimallia

te olette sanonut että kaikkialla suomessa on mahdollisuus löytää keikkatöitä niin jos kaikkialla näin tapahtuu niin aivan varmasti helsingissä on mahdollisuus mutta siitä huolimatta suurimmalta osalta helsinkiläisiäkin työttömiä on leikattu työttömyysturvaa tämän teidän leikkurinne takia edustaja zyskowicz onko niin että suurin osa helsinkiläisistä työttömistä ei ei halua työtä tai aktiivitoimenpiteitä ja on laiskoja

puhemies jos olen sanonut niin kuin edustaja lindtman siteerasi niin sehän on totta kaikkialla suomessa on mahdollista päästä näiden aktiivitoimien piiriin totta ei tietystikään ole se että kaikkialla suomessa kaikilla olisi aina mahdollisuus päästä se on varmasti käynyt selväksi tätä tilannetta hallitus pyrkii osaltaan edellä mainitsemillani täydennyksillä parantamaan mutta edustaja lindtman jos te väitätte että helsingissä jokainen joka on joutunut tämän aktiivimallin pienennyksen piiriin

vimmatusti pyrkinyt mitä tahansa keikkatyötä löytämään ja mitä tahansa koulutusta löytämään niin sehän ei ole oikea väite esimerkiksi tämän kansalais aloitteen allekirjoittaja on julkisuudessa kertonut että koska hän on ylivelkaantunut niin hänen ei kannata alle kahden ja puolen tonnin hommia ottaa vastaan arvoisa puhemies

nyt rakentelee täällä olkiukkoja eihän kukaan ole osoittanut yksittäisiä työttömiä me olemme argumentoineet sillä miten tilastollisesti voidaan osoittaa mitä on tapahtunut tämän aktiivimallilainsäädännön voimaan tultua tämä on leikkuri koska se leikkaa joka toiselta työttömältä ja myös sellaisilla paikkakunnilla kuin helsinki jossa kuitenkin on tarjolla myös vapaita työpaikkoja mikä osoittaa sen että tämä laki ei korjaa kohtaanto ongelmaa sen vuoksi voidaan sanoa että laki on epäonnistunut se leikkaa joka toiselta kaikkein pienintä työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavalta ja lisää toimeentulotuen tarvetta mikä taas pahentaa työttömyysloukkua ja vaikeuttaa työn vastaanottamista kaikki nämä toimenpiteet joita te täällä luettelette ovat ovat tulevia toimenpiteitä nämä toimenpiteet joilla on tarkoitus helpottaa vaikeassa asemassa olevien työllistymistä ja niin edelleen eiväthän ne ole voimassa ne ovat sellaisia toimenpiteitä joista te vasta puhutte minusta tuo on hyvin julmaa ylimielistä ja piittaamatonta puhetta sellaisten ihmisten asemasta jotka ovat kaikkein vaikeimmassa jamassa työmarkkinoilla

puhemies edustaja zyskowicz eilisessä keskustelussa totesi olleensa väärässä subjektiivisen päivähoito oikeuden leikkaamisen suhteen ja nyt kun olemme nähneet sen mitä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tapahtui tapahtui juuri niin kuin oppositio etukäteen kertoi eli tämä leikkasi noin puolelta perustoimeentuloa pienituloisilta monet ovat olleet hyvin aktiivisia teillä olisi nyt mahdollisuus olla rehellinen ja myöntää että olitte väärässä ja tämä malli pitää kumota niin kuin tämä kansalaisaloite esittää edustaja talja kertoi ensimmäisessä puheenvuorossaan aivan oikein mikä meidän mallimme on jos kieltäytyy työstä jos kieltäytyy koulutuksesta niin silloin leikataan mutta tässä ei ole kysymys siitä ja sen itse asiassa edustaja talja unohti seuraavassa jo alkoi väittää että kovapalkkaisia metallityöläisen hommia ei oteta vastaan kun mieluummin ollaan noin viidelläsadalla eurolla kuukaudessa arvoisa puhemies ministeri lindström istui aikaisemmin tässä lähempänä mutta siirtyi mahdollisimman kauas laitoin kuitenkin silmälasit nyt päähän jotta näkisin teidät tarkkaan nimittäin haluaisin nähdä teissä pienen inhimillisyyden ja ymmärryksen näitä työttömiä kohtaan älkää valitko edustaja vartiaisen linjaa joka on kova ja julma vaan valitkaa linja jossa ymmärrätte näitä ihmisiä ja lähtekää mukaan siihen joukkoon joka haluaa kumota kansalaisaloitteella

arvoisa puhemies minun linjani on kuulemma kylmä tai kova mutta se se niin kuin tämä aktiivimalliajattelukin perustuu kyllä vankkaan käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen siitä millä tavalla ihmiset oikeasti käyttäytyvät ilman että kenenkään siitä tarvitsee teatraalisesti tekoloukkaantua taloudelliset kannustimet vaikuttavat työttömyysasteeseen eli se miten houkuttelevaa on olla työtön tulonsiirroilla taloudellisesti verrattuna siihen että on töissä tästä on ihan valtava tutkimusnäyttö ja siksi tämä puhe että jollain tavalla ihminen on unohtunut tässä on minusta ihan kaistapäistä minun mielestäni tämä perustuu nimenomaan siihen että yritetään vähän ymmärtää miten ihmiset toimivat ja saada sitten aikaan käyttäytymismuutoksia joilla me saamme työttömyyttä alas tätä pohjois euroopan korkeinta työttömyyttä alas sitä me voimme ehkä muutaman vuoden kuluttua sitten katsoa millä tavalla tämä laki

edustaja vartiainen kuten hyvin tiedätte tällaista nimenomaista mallia ei ole testattu missään missään ja tästä nimenomaisesta mallista ei ole olemassa mitään laajaa käyttäytymistieteellistä tutkimusta totta kai meillä on tutkimusta tutkimusta siitä että taloudelliset kannustimet vaikuttavat ihmisten työntekohaluun koko meidän palkkatyöjärjestelmämme itse asiassa perustuu siihen ajatukseen että työtä työaikaa ja rahaa vaihdetaan keskenään mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän aktiivimallin kanssa koska tässä aktiivimallissa itse asiassa on myös mekanismi jolla heikennetään niitä taloudellisia kannustimia

kuten hyvin tiedätte osa niistä ihmisistä joilta leikataan siirtyy työttömyysturvalta toimeentulotuen piiriin jolloinka heidän taloudelliset kannustimensa sirpaletöiden vastaanottamiseen heikkenevät merkittävästi minkä lisäksi syntyy valtava taloudellinen riski että he joutuvat byrokratialoukkuun taloudelliset kannustimet heikkenevät

puhemies kyllä tämä aktiivimalli ei auta työllistymään vaan rankaisee vaikeasti työllistyviä itse tulen pohjoisesta ja siellä tämä on toiminut erinomaisesti koska meillä ei riitä edes se että on leikattu puolelta työttömistä työttömyysturvaa vaan meillä löytyy paikkakuntia joilla on leikattu kahdeksaltakymmeneltä prosentilta työttömyysturvaa tämä hallituksen uusi tapa leikata työttömyysturvaa toimii erinomaisesti

jos työllistäytymismahdollisuuksia on heikosti omassa kotikunnassa jokainen on velvollinen muuttamaan muualle nyt kysyn ministeri lindström mikä teidän lääkkeenne on esimerkiksi näille posiolaisille joilta on leikattu työttömyysturvasta

tässä aktiivimallin osalta on näitä resursseja lisätty on tehty uusia aktivointimahdollisuuksia ja tänään annettu esitys siitä että valmistellaan muutos

yli kaksikymmentäviisi vuotias henkilö kouluttautua kuuden kuukauden jaksolla minä pidän hyvänä myöskin tätä hallituksen esitystä työasunnon verovähennyksen nostamisesta reippaasti neljäänsataanviiteenkymmeneen euroon joka kuukausi verotettavasta ansiotulosta tuohon aktiivimalliin mikä uudessakaupungissa on siellä on siis yli sataatuhatta ihmistä lähestytty työasioissa heistä yli kymmentätuhatta on kontaktoitu kolmetuhatta on kohta työllistetty nyt haetaan viittäsataa uutta tämä on sellaista aktiivimallia jota suomi tarvitsee joka joka puolella ja tässä on todella mahdollisuuksia ihmisillä työllistyä ja suomella nousta tällaista aktiivimallia me me todella myöskin

rouva puhemies mielestäni on käsittämätöntä miten eräät hallituksen edustajat sanovat että menkää toimeentulotuelle ja toimeentulotukiluukulle tämä sama keskustelu käytiin toisen asteen oppimateriaa lien kohdalla politiikkaa että ihmiset pääsevät niistä tuloloukuista ja köyhyydestä pois eikä vain ajaa heitä uusiin tuloloukkuihin ja köyhyyteen mutta ja mattila nyt kun tässä on paljon puhuttu tulevista toimenpiteistä niin teitte aikaisemmin esityksen tästä aktiivimalli jossa oli tämä viikoittainen raportointivelvollisuus että pitää hakea työpaikkoja lähettää näitä hakemuksia me ärähdimme tästä jo tämän aktiivimalli yhden seurauksena ja nyt siitä ei onneksi ole kuulunut mitään myöskään kehyksissä ei ollut mitään onko nyt unohdettu tämä aktiivimalli kaksi vai vieläkö valmistelette ja aiotte tuoda sen eduskuntaan toivoisin tähän nyt suoraa ja selvää vastausta

arvoisa rouva puhemies toissa päivänä työ ja elinkeinoministeriö järjesti mariankatu yhdeksässä seminaarin siellä oli virkamiehiä ja muita ihmisiä käynyt tutustumassa australian työttömyystoimenpiteisiin siellä tuli esille se että siellä edellytetään kahtakymmentä käyntiä per kuukausi työttömältä perusteluna oli se että mitä nopeammin ihminen saadaan töihin sitä suurempi mahdollisuus hänellä on välttää erilaisia pitkäaikaiseen työttömyyteen liittyviä ongelmia samanlaisia tuloksia on yhdysvalloistakin suomessa työmarkkinat ovat maailman jäykimmät todennäköisesti edelleenkin vaikka hallitus on tekemässä ohjelmia neljänkymmenenseitsemän vuoden aikana luulen palkanneeni jotain viisituhatta viiva kymmenentuhatta töihin täytyy sanoa että ne nuoret vanhemmat koululaiset jotka ovat olleet aktiivisia eivätkä ole noudattaneet opposition neuvoja ovat myös

kun edustaja lehti puhui sen puolesta että ihminen on aktiivinen niin hänen ajattelunsa on syytä allekirjoittaa ilman muuta pitää olla aktiivinen pitää itse hakea töitä ja pitää olla mahdollisuus koulutukseen me olemme tästä edustaja lehti kaikki samaa mieltä mutta kysymyshän kuuluu että entä sitten kun on hakenut kaksikymmentä kertaa työpaikkaa eikä ole sitä kuitenkaan saanut onko sen jälkeen oikeus leikata toimeentuloa koska tätä teidän malliahan ei ole niin kuin täällä on todettu maailmassa käytössä että ihmisiltä jotka tekevät kaikkensa hakevat työpaikkoja hakevat koulutukseen mutta eivät saa sitä itsestään riippumattomasta syystä leikataan työttömyysturvaa tämä on kova ja ihmisiä loukkaava malli ihminen joka on hädässä ilman työtä heikolla toimeentulolla ja joka on mahdollisimman aktiivinen saa palkinnoksi tämän viiden prosentin leikkurin ihmettelen että te ette ymmärrä kansalaisaloitteen allekirjoittajan

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että täällä pidetään myös lunttilappuja mukana kun nyt tällaistakin huutelua tulee koska edustaja rinne esitti aivan väärän väitteen hän väitti että ostovoima olisi kadonnut jo yksitoista miljoonaa olisi katoamassa

tätä tietoa saataisiin lisää siinä on silloin myös aito ongelma jos jatkuvasti hakee töitä eikä saa töitä silloin on kyse siitä että omat työllistymismahdollisuudet ovat heikommat pitää mennä muuntokoulutukseen tai tehdä jotain muuta mennä sentyyppiseen valmennukseen että ne omat työllistymismahdollisuudet paranevat on myös mahdollista muuttaa esimerkiksi pohjoiseen jossa on työpaikkoja avoinna ehkä siellä omalla

arvoisa puhemies kahtakymmentä työpaikkaa henkilökohtaisesti kovin monta enää ole työttömänä sen jälkeen silloin jos näin käy täytyy tietysti katsoa yksittäistä tapausta onko hakenut oikeantyyppisiä töitä onko edellytykset menestyä siinä tehtävässä ja niin edespäin mutta tässä tilanteessa ehkä ainoastaan sellaiset henkilöt jäävät työttömäksi joiden sanoisiko tuottavuus ei riitä sille tasolle että työnantajan kannattaa hänet palkata silloin tekisi mieli sanoa että nämä kannustinloukut tulevat ongelmaksi ja tekisi mieli myös pohtia sitä onko tämä verotuskäytäntö sellainen että kannattaa siirtyä negatiiviseen tuloveroon jolloin sille ihmiselle voitaisiin maksaa senmukainen palkka joka hänen työkapasiteettinsa on ja loppu sitten korvata yhteiskunnan varoista suomalaisen yhteiskunnan suurin ongelma on työmarkkinoiden jäykkyys oecd arhinmäelle muistin virkistykseksi mittasi viimeksi suomi taisi olla sijalla sataviisikymmentä mitatuista maista suunnilleen se määrä niitä olikin näin se on siellä kolmen viimeisimmän maan joukossa ollut jatkuvasti

minusta se on aika kammottavaa että täällä käytetään sellaisia ilmaisuja kuin että tästä tekoloukkaannutaan oppositio tekoloukkaantuu minä ihmettelen tarkoittaako täällä nyt sitten puhuja sitä että nämä ihmistä sataviisikymmentätuhatta jotka ovat allekirjoittaneet tämän kansalaisaloitteen tekoloukkaantuvat onko niin todellakin että se ihminen kenen lompakosta häviää reilu kolmekymppiä pienistä tuloista tekoloukkaantuu kyllä minä luulen että se hätä silloin on aito puhemies se hätä on aito rahat vähissä ja vielä vähistäkin rahoista

ja siniset vievät innokkaasti eteenpäin kyllä nämä ovat kummallisia päiviä puhemies nykyään

arvoisa rouva puhemies huokuu vähän sellainen asenne että työtön toimii hyvin tai oikein ainoastaan silloin kun hän hakee vimmatusti töitä tai tekee vähintään kaksikymmentä hakemusta olen itse ollut puoli vuotta työttömänä en hakenut vimmatusti töitä itse asiassa en hakenut muistaakseni ainoatakaan työpaikkaa koska sadan kilometrin säteellä kodistani ei ollut ainoatakaan koulutustani vastaavaa työpaikkaa vapaana ja se kuusi kuukautta ei silti mennyt hukkaan sain muhitella rauhassa ajatusta omasta yrityksestä jonka perustin jonka turvin työllistin myös muita ihmisiä ja väitän että pitkällä tähtäimellä minustakin on ollut yhteiskunnalle paljon enemmän hyötyä tällä keinoin kuin sillä että minut väkisin olisi pistetty propsimetsään tekemään jotain kiintiötöitä tai jotain muuta sen takia toivon että tässä keskustelussa muistettaisiin se että työttömien joukossa on valtava kirjo erilaisia ihmisiä ja välillä myös ajattelutauko on pitkällä tähtäimellä parempi kuin se propsimetsä

arvoisa puhemies aivan oikea analyysi

nyt täytyy pohtia nimenomaan sitä kehen näitä työllistäviä toimenpiteitä kohdennetaan aktiivimallissa kun yhdeksänkymmenenkahdeksan lipposen hallituksen aikana siitä maksettiin jos ei lähtenyt työllistäviin toimenpiteisiin neljäkymmentä prosenttia otettiin pois toimeentulotuesta niin tämä hallitus on lähtenyt kuitenkin toimenpiteisiin nyt selkeästi aktiivimallia lähdetään korjaamaan keskusta on on ollut siinä vastuullinen ja ihan oikein täällä on käsitelty niitä henkilöitä jotka eivät kykene vastaanottamaan työtä sosiaali ja terveysministeriö on asettanut selvityshenkilöt jotka kartoittavat osatyökykyisten tilannetta syitä osatyökykyisyyteen ja sitä miten heidän tilannettaan pitäisi parantaa ja miten tätä kokonaismallia edelleen kehittää lainsäädäntöhän on senkaltaista että sitä kehitetään aina ei se ole koskaan valmis otetaan palautetta vastaan

on kaksi keskeistä eroa edustaja talja puhui tilanteesta jossa ihminen kieltäytyy aktivointitoimenpiteestä ja silloin rangaistaan nyt me puhumme tilanteesta jossa ihminen ei pääse aktivointitoimenpiteiden piiriin siitä huolimatta että hän haluaa ja tämän mallin seurauksena silloin rangaistaan ja se on epäoikeudenmukaista myöskin sen ihmisen oikeusturvan näkökulmasta

perusturvaa on leikattu ja teidän vastauksenne on se että nämä kaikki voivat hakea toimeentulotukea paikkaamaan tätä sehän tarkoittaa sitä että te olette pahentaneet kannustin ja byrokratialoukkua lähes sadantuhannen suomalaisen työttömän työnhakijan osalta sitäkö te tavoittelette ja pidättekö tosiaankin tällaista mallia onnistuneena esimerkkinä työvoimapolitiikasta
täällä on pyyntöjä vastauspuheenvuoroista joita annan nyt vielä sellaiset kahdeksan kappaletta ja sen listan aloittaa edustaja lehti te kaikki jotka olette

on usein sellainen käsitys että kaikki avoimet työpaikat ovat julkisesti avoimia riippuu varmaan suhdannetilanteesta mutta veikkaan että yli puolet on sellaisia työpaikkoja joita ei julkisteta avoimiksi sen takia että työnantaja ehkä saa liian paljon hakemuksia pienellä paikkakunnalla on ikävä vastata kieltävästi ja niin edespäin se että niin kapeaa ajattelua että jos ei ole avoimia työpaikkoja niin ei tehdä mitään on minun minun mielestäni aika omituinen lähtökohta me keskustelimme kerran aikaisemmin ministerin kanssa tästä ongelmasta kyllä ihmisten pitää tarjoutua ja siinä tilanteessa työnantaja pystyy yleensä arvioimaan milloin ja mihin tarjolla hänelle

puutun muutamiin asioihin täällä heli järvinen puhui tästä miten oli perustanut omaa yritystä ja hallitushan on nyt nimenomaan toiminut tässä nyt tuoneet lakiuudistuksen jolla mahdollistetaan yritystoiminnan kokeilu vanhastaan kuitenkin työttömyysturva on tarkoitettu siihen että ollaan palkansaajana työmarkkinoiden käytettävissä täällä on puhuttu lompakosta samainen ralf sund siis vasemmistoliiton entinen puoluesihteeri joka tämän mallin keksi on arvioinut että seitsemälläkymmenellä prosentilla työttömistä tulot kasvavat koska nämä omavastuupäivät vähenevät on sanottu että tällaista mallia ei ole missään muualla tämäntapaisia malleja on kaikkialla pohjois euroopassa tanskassa on miltei samanlainen siellä tämä työntekovelvoite on vain paljon isompi sataneljäkymmentäkahdeksan tuntia neljää kuukautta kohti lopuksi tähän edustaja lauri ihalaisen puheenvuoroon sanon sen että

puhemies pitkään työttöminä olleiden kohdalla vaikuttava aktivointi edellyttää resursseja työttömän henkilön rinnalla kulkemiseen mikä tarkoittaa yksilöllisesti räätälöityä apua tukea ja ohjausta mutta nyt nämä hallituksen myöntämät lisäresurssit eivät mahdollista kyllä tätä koska tällä hetkellä edes hallituksen hehkuttamia määräaikaishaastatteluja ei ole pystytty siellä te toimistoissa tekemään niitäkin on valtavan paljon tekemättä hallitus on tehnyt myös kaksi pahaa virhettä jotka estävät pitkäaikaistyöttöminä olleiden työllistymisen ne kaksi pahaa virhettä ovat nuorten aikuisten osaamisohjelman alasajo sekä kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien heikentäminen välityömarkkinat olisivat niitä työpaikkoja joissa sellainenkin henkilö joka ei pääse sinne avoimille työmarkkinoille voisi tehdä mielekästä ja ja järkevää yhteiskuntaa hyödyttävää työtä
arvoisa puhemies täällä viitattiin aikaisemmin jopa behaviorismiin en löydä sieltä yhtään sellaista tutkimusta joka koskisi aktiivimallia tanskan mallista voin kertoa sellaisen asian ettei ihan vääriä käsityksiä tulisi että siellä työttömyysturva on jopa yhdeksänkymmentä prosenttia palkasta ja työttömyysturvaa maksetaan kaksi vuotta

ei ole merkittävää muutosta no nyt meillä on tullut sitten tämä yksityistäminen tähän ministeri lindström kun puhutaan aktiivimallista ja kaikista muista näistä ja kun tulee tämä yksityistäminen jota nyt sitten kaiketi valtiokin alkaa tukemaan oletteko valmis tekemään lakiesityksen jonka keskeinen sisältö on tulos tai ulos jollei löydy työpaikkaa työttömälle niin sellaiset työvoimatoimistot lakkautetaan

puhemies täytyy kyllä todella ihmetellä tuolta oikealta laidalta tulevia puheenvuoroja syyllistetään työtöntä jo valmiiksi lyötyä ihmistä joka on heikoimmassa asemassa erittäin pienellä työttömyyskorvauksella edustaja vartiainen näkee että meillä on suomessa liian korkea työttömyysturva ja ilmeisesti te olette valmis ajamaan valmiiksi ahdingossa olevat ihmiset toimeentulotukiluukulle kyykyttämään heitä entisestään ihmisiä jotka tekevät parhaansa yrittävät löytää työtä yrittävät päästä koulutukseen mutta teidän mielestänne he ovat laiskoja ja heitä pitää raipata tämä tuntuu ihan käsittämättömältä meillä on kansalais aloite joka tässä on meidän käsissämme joka ennätysajassa sai sataviisikymmentätuhatta allekirjoitusta ja teidän viestinne heille on menkää toimeentulotukiluukulle menkää leipäjonoihin hakekaa sieltä toimeentulonne tämä on kyllä ihan käsittämätöntä puhetta arvoisa ministeri lindström kysyn teiltä oletteko te todella tätä kokoomuksen linjaa ajamassa eteenpäin vai kuuletteko näitten ihmisten hätähuudon

arvoisa puhemies hallitus on lisännyt työttömille mahdollisuuksia päästä nimenomaan työn työn piiriin mutta myös opiskella työttömyysturvalla tämä on ollut todella tärkeätä myös yrittäjyys on mahdollista nyt jatkossa ja myös palkkatukena on voinut työttömyysturvaa käyttää olisi myös tärkeätä että myös ansiosidonnaista työttömyysturvaa voisi käyttää yrittäjätoiminnan aloittamiseen toivottavasti työmarkkinajärjestöt vihdoinkin suostuisivat tähän mitä hallitus on toivonut sitten osatyökykyisten ja työkyvyttömien osalta on todella tärkeää että nyt on aloitettu tämä työ miten voidaan heitä auttaa ja palvella nimenomaan täsmätoimia näille ryhmille joilla on vaikeuksia työllistyä iso osa työttömistä on tosiasiassa työkyvyttömiä tämän totesi myös

tohtori raija kerätär paltamon työllisyyskokeilussa missä hän oli mukana tekemässä työtä ja hän on nyt tässä sosiaali ja terveysministeriön hankkeessa mukana milloinka tästä on odotettavissa tuloksia että voitaisiin päätöksiä tehdä
otan vielä kolme vastauspuheenvuoroa sen jälkeen ministereitten lyhyet vastaukset ja sen jälkeen sitten puhujalistaan ja nämä kolme henkilöä ovat edustaja kiuru krista edustaja ojala niemelä ja edustaja arhinmäki

arvoisa puhemies yhteiskunnan suuri arvokysymys on se mikä on se suuri tavoite joka eduskunnalla on käsitykseni mukaan kaikki puolueet ovat ajatelleet että viimesijainen on se että me ajamme ihmisiä toimeentulotuen piiriin ja siltä osin arvokysymys on nyt aika vahvasti tässä läsnä koemmeko me että on reilua ottaa käyttöön työllisyyspolitiikkaan joku sellainen ikään kuin hallituksen omiin intresseihin intresseihin liittyvä mekanismi jossa jopa joka toinen saattaa olla riskissä joutua toimeentulotuen varaan tämä on varmasti se iso ongelma ja joku voisi sanoa että onkin kysymys passiivimallista minusta on niin suuri kysymys se että jos ihminen tekee parhaansa niin hän voi saada siitä palkitsemista ei keppiä tämäntyyppisestä isosta arvokysymyksestä keskusteleminen uudelleen eduskunnassa on mielestäni tarpeen siksi on hyvä että tämä aloite tulee sosiaali ja terveysvaliokuntaan uudelleen

arvoisa rouva puhemies jos ajattelee mitä edellinen hallitus teki niin se muun muassa helpotti työllistymistä sillä että

työttömyyskorvausta saava voi tehdä töitä ilman että se leikkautuu minkä edustaja jarva täällä nosti esille se suojaosa oli positiivinen uudistus mutta pelkästään negatiivisia leikkaavia uudistuksia olen lukenut aika paljon jotka ovat nyt joutuneet tämän aktiivimallin kaltoinkohtelemiksi tämä ei ole aktivoinut heitä vaan tämä on pikemminkin masentanut heitä tämä ei ole aktiivimalli vaan passiivimalli edustaja vartiainen tuntuu täällä kannattavan passiivimallia sitä että ihmiset työnnetään köyhyyteen ja työmarkkinatukeen joka on kaikkein passivoivin meidän kaikista tuistamme

enintään kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies kiitoksia keskustelusta vaikka me olimme eri mieltä niin tärkeä keskustelu tärkeästä aiheesta vielä kerran vähän näitä perusasioita miten tätä mallia on nyt kehitetty ja kehitetään siis tavoitellaan työllisyysasteen nousua se on siellä se päätavoite mutta halutaan vaikuttaa myös työttömyysturvaa saavien toimintaan kuten edustaja vartiainen on aika moneen kertaan täällä todistanut väkevästi tätä tavoitetta ei ole piiloteltu missään vaiheessa mutta ei tämä muutos tapahdu yhdessä yössä tai päivässä työllisyyspaketissa kehysriihessä on kuitenkin jo päätetty lisätä mahdollisuuksia osoittaa aktiivisuutta täällä puhuttiin siitä että tämä lisää byrokratiaa työ ja elinkeinotoimistoissa totta kai sinne tulee lisää työtä se on ilman muuta selvää sen takia sinne on annettu lisää rahaa sekä henkilökohtaiseen palveluun että työllistymistä tukevien toimien järjestämiseen tämä on tietenkin tärkeää ja ihmiset tarvitsevat tukea työttömien mahdollisuuksia opiskella kehitetään ja nämä uudet mahdollisuudet kerryttävät mallin mukaista aktiivisuutta kuten on täällä esitetty moneenkin kertaan edustaja lehto kysyi tästä vapaaehtoistyöstä totta kai tätä on pohdittu mutta sen ongelma on hyvin pitkälle se mihinkä me vedämme rajan minkälainen vapaaehtoistyö kelpaisi tähän onko se tuon organisaation järjestämä vapaaehtoistyö vai kaikki vapaaehtoistyö johtaisiko se sitten siihen että tehtäisiin ikään kuin keinotekoista aktivoitumista järjestettäisiin jotakin vapaaehtoista toimintaa joka täyttäisi aktiivimallin mukaiset kriteerit tämä on tässä se ongelma siksi me olemme tällä hetkellä siinä asennossa että vapaaehtoistyö ei täytä näitä kriteerejä no sitten edustaja tolppanen vallan mainiosti tietää tietää asian tanskassa on yhdeksänkymmentä prosenttia tosiaan se työttömyysturvan taso mutta se mikä aika usein unohtuu sanoa siellä on helpompi irtisanoa

impact bond se alun perin tuli tähän kotouttamiseen nyt sitä mallia ollaan laajentamassa muun muassa pitkäaikaistyöttömiin vain tuloksista maksetaan minun mielestäni tämä on tervettä suuntausta kaikki tiedämme työttömyyden kustannukset kuusi miljardia euroa jotain tälle järjestelmälle täytyy tehdä siksi tämä hallitus on tehnyt tämän työttömyysturvan käytön laajentamisen palkkatukeen starttirahaan ja kiitos edelliselle hallitukselle suojaosan nostamisesta erittäin hieno teko mutta odottaisin että tällekin annetaan krediittiä että tämä hallitus on mennyt ajattelussa siihen suuntaan että olemassa olevaa rahaa käytetään aktivoivaan toimintaan eikä passivoivaan
seuraavaksi ministeri mattila enintään kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies ensin vastaus edustaja jarvalle nostitte esille tämän hankkeen joka on sosiaali ja terveysministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön yhteishanke jossa selvitetään juuri näitä työkykyasioita tavoiteaikataulu on loppuun mennessä saada ensimmäisiä tuloksia tämä onnistui näin nopealla aikataululla aloittaa tämä selvittely koska oli jo olemassa tämä ote hanke osatyökykyisten osalta siitä on lupa odottaa tuloksia koska tällaista selvitystä näin laajasti tehty ja kuitenkin tämä tilanne on ollut täällä vuosia jo edellisen hallituksen aikana sitten vastaus siihen että kansalaisaloitteesta riippumatta jo sitä ennen ja nyt sen jälkeen hallitus seuraa tätä eduskunnan lausumaa aktiivimallin vaikuttavuutta vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin suinkaan tämä työ ei tässä lopu aikataulua täällä on myös kysytty mitä muutoksia tulee totta kai riihikirjaus on että tavoite on että muutoksia saadaan voimaan mahdollisimman pian mahdollisesti jo ennen elokuuta näin ollen niitä korjaavia toimenpiteistä on tehty eikä se siihen tämä työ lopu vapaaehtoistyöstä haluaisin todeta vielä sen että suomesta puuttuu vapaaehtoistyötä koskeva lainsäädäntö joka monissa muissa euroopan maissa on ja joka nimenomaan määrittelee työttömyyden ja vapaaehtoistyön suhdetta tätä selvitystä myös tehdään ministeriössä sitten se että täällä todetaan että tämä hallitus leikkaa kaikesta ja kaikessa työttömiltä tai tai pienistä pienistä päivärahoista tässä käytetään kyllä niukasti totuutta näin on todettava meillä on perustulokokeilu meillä on riihessä nostettu takuueläkkeitä meillä vähimmäispäivärahoja on nostettu meillä on lex lindström ollut voimassa näin ollen tämä ei pidä täysin kyllä edustaja eero lehti otti esille negatiivisen tuloveron tämä on erittäin kannatettava ajatus nimenomaan tuleva hallitus tai seuraava hallitus on sen kysymyksen äärellä mielestäni miten meillä perusturvaa tai toimeentuloturvaa sosiaaliturvaa uudistetaan seuraavalla kaudella eli näin ollen totean työ jatkuu tämän työttömyysturvalain puitteissa sen parantamiseksi

arvoisa puhemies sinä aikana kun minä olen ollut politiikassa mukana on ollut ylitse muiden joista ihmiset ovat olleet yhteydessä näistä on tullut satoja ja satoja sähköposteja sekä puhelinsoittoja näistä ihmiset ovat tulleet juttelemaan toreilla ja tilaisuuksissa riippumatta siitä missä päin suomea olen ollut nämä kaksi asiaa ovat lomarahojen leikkaus ja niin sanottu aktiivimalli lomarahojen leikkausta ja aktiivimallia yhdistää se että ne molemmat koskettavat satojatuhansia suomalaisia ja se että ne koetaan poikkeuksellisen epäoikeudenmukaisiksi vaikka suurin osa ihmisistä on valmiita joustamaan yhteisen hyvän eteen vaikeassa taloustilanteessa ei kukaan ole pystynyt perustelemaan sitä miksi nimenomaan julkisen sektorin työntekijöiltä piti leikata muita enemmän vaikka suurin osa ihmisistä on sitä mieltä että työttömiltä voi edellyttää aktiivisuutta ei kukaan ole pystynyt perustelemaan sitä miksi työttömiltä pitää leikata siitä huolimatta että he ovat olleet aktiivisia kepin ja kurjistamisen kurjistamisen sijaan meidän tulee tukea työllistymistä panostamalla koulutukseen ja purkamalla työn vastaanottamista vaikeuttavia byrokratialoukkuja nyt eduskunnalla tämän kansalaisaloitteen myötä on historiallisen tärkeä mahdollisuus korjata tämä vääryys ja osoittaa että päättäjät kyllä myöntävät virheensä kun sellainen on tullut tehtyä miten me tiedämme että tämä niin sanottu aktiivimalli oli virhe vastaus on yksinkertainen kaikkien jo tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella aktiivimallin vaikutuksista tiedetään nimittäin jo tällä hetkellä varmasti kaksi asiaa ensimmäinen on että se leikkaa kohtuuttoman monen pienituloisen suomalaisen tuloja toinen on se ettei se ole lisännyt aktiivisuutta ainakaan siinä määrin että se olisi millään tavalla osoitettavissa ennakkotietojen mukaan kelan etuuksia saavista työttömistä noin puolelta eli lähes sadaltatuhannelta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavalta perusturvaa leikataan kelan tutkijan mukaan vertailu viime vuoden aktiivisuuteen ei osoita että aktiivimalli olisi lisännyt työttömien aktiivisuutta ainakaan merkittävästi työttömyyskassojen tulokset ovat samansuuntaisia jhln selvityksen mukaan aktiivimalli ei ole lisännyt työttömien jäsenten työssäkäyntiaktiivisuutta lainkaan verrattuna jhln kassan jäsenistä vain neljäkymmentä prosenttia on onnistunut täyttämään aktiivisuusehdon insinöörien ja ekonomien työttömyyskassan jäsenistä arvion mukaan vain kolmekymmentäkolme prosenttia on täyttänyt aktiivisuusehdon ja paperityöväen työttömyyskassan arvion mukaan vain kaksikymmentä prosenttia lain käsittelyn yhteydessä hallituksessa sanottiin ettei aktiivileikkurin tarkoitus ole leikata työttömiltä tämä oli joko räikeä virhearvio tai kansalaisten tietoista harhaan johtamista en tiedä kumpi vaihtoehto on pahempi vasemmistoliitto pyysi kansalaisilta kokemuksia aktiivimallista jotta kaikki aktiivileikkurin puolesta äänestäneet saavat kuulla miten se on ihmisten arkeen vaikuttanut markus kertoo kuinka aktiivimallin johdosta hänen perheensä joutui jättämään osan ruokatarpeistakin ostamatta noin viikon ruokaraha lähti meidän taloudestamme sen tähden kun työnantajat eivät palkkaa sadoista työhakemuksista huolimatta marketta on vuotias maalla asuva nainen olen hakenut jatkuvasti töitä mutta kukaan ei halua palkata tämän ikäistä ihmistä olen ollut työttömänä viimeiset neljä vuotta minulla on useita tutkintoja olen muun muassa tietoliikennetekniikan insinööri olen kouluttanut itseni vapaaehtoisesti työttömyysvuosinani kahtakin eri tutkintoa varten olen osallistunut työvoimatoimiston kursseille aina kun olen vain päässyt olen helmikuussa kahteen kertaan yrittänyt päästä työvoimatoimiston virkailijoiden kanssa keskustelemaan omasta tilanteestani mutta minulta evättiin pääsy keskusteluun aktiivimallin takia tulojani on leikattu kuten oppositio varoitti jo lain säätämisen yhteydessä kohtelee aktiivileikkuri eri asemassa olevia työttömiä erittäin epätasa arvoisesti iäkkäämpien työnhakijoiden mahdollisuudet päästä kursseille tai keikkatöihin ovat muita heikommat ja alueelliset erot mahdollisuuksissa täyttää aktiivisuusehdot vaihtelevat hyvin suuresti samaten kortistossa on aivan liian monta sellaista työkyvytöntä työnhakijaa jonka sairauspäivärahat ovat loppuneet mutta joka ei ole saanut eläkepäätöstä nyt hallitus siis väittää korjaavansa aktiivileikkurin ongelmia osoittamalla miljoonaa euroa lisää työllisyysmäärärahoihin sekä laajentamalla aktiivisuusehtoon hyväksi luettujen koulutusten kirjoa nämä muutokset eivät kuitenkaan riitä korjaamaan jo valmiiksi viallista aktiivileikkuria tilanteessa jossa pitkälle yli sadantuhannen työttömän työttömyysturvaa leikataan ei näillä toimilla muuteta sitä että suurella osalla työttömistä ei jatkossakaan tule olemaan todellisia mahdollisuuksia päästä palveluiden piiriin

kolme vuotta vallassa ollut hallitus ei ole tehnyt vielä ainoatakaan toimenpidettä tämän ongelman korjaamiseksi vaan on keskitytty leikkaaman perusturvaa ja antamaan kurinpalautusta työttömille aktiivileikkuri tulee perua se on välttämätön alku byrokraattisen sosiaaliturvaviidakon uudistamiselle mutta ennen kaikkea se olisi oikein ja oikeudenmukaista

arvoisa puhemies puhumme taas aktiivimallista silloin kun asiasta viimeksi tässä salissa keskusteltiin ennakoin monenlaisia ongelmia on kuitenkin yksi asia en osannut ennakoida nimittäin se että aktiivimalli velvoittaa ihmiset tammikuun alussa noudattamaan sellaista ohjeistusta joka annetaan tarkalleen vasta huhtikuussa siis työttömien on pitänyt tammikuun alusta saakka sanktioiden uhalla noudattaa ohjeistusta jota heillä ei ollut mitään mahdollisuutta tietää varmuudella ennen kuin huhtikuussa no ei tarvitse olla sosiologi ennustaakseen että tällaisissa tilanteissa te toimistoille syntyy ruuhkaa ja niinhän siinä syntyikin ja sen takia hallituksen yksi korjaavista toimista aktiivimalliin on nyt viranomaisvoimavarojen lisääminen aktiivimalli itsessään oli jo oikeusturvan kannalta ongelmallinen mutta sen toteutus on tehnyt siitä entistä ongelmallisemman minä en voi kuvitella että yksikään poliitikko tässä salissa ajattelee että on reilua vaatia ihmisiltä jotain sanktion uhalla kertomatta mitä heiltä vaaditaan tämän pitäisi olla selvää ihan oikealta vasemmalle laidalle että näin ei voida toimia ja pitäisi olla selvää myös että jos tällä lailla toimitaan niin jos ei mikään muu niin viimeistään tämä kyllä kyllä murentaa tehokkaasti ihmisten luottamusta järjestelmään sekä niiden te toimistojen virkailijoiden jotka koettavat vastata niihin tuhansiin yhteydenottoihin kun ihmiset soittelevat että miten heidän nyt pitäisi tehdä jotta he tästä kuivin jaloin selviävät että ennen kaikkea niiden ihmisten joidenka muutenkin hyvin pieni toimeentulo on uhattuna entisestään tästä asiasta ei ole tänään tässä salissa käytetty yhtään puheenvuoroa ja minä todella haluaisin kuulla jonkun sanovan että tämä on okei että tässä muka ei olisi mitään ongelmaa että tässä muka on joku puolustettava tai edes sen ymmärrettäväksi tekevä ulottuvuus koska minun nähdäkseni sellaista ei ole mitä muuta me tiedämme nyt aktiivimallista mitä vielä viime käsittelyssä kun viimeksi tästä pöntöstä asiasta puhuin ei tiedetty no ainakin näyttää nyt siltä että aktiivimalli ei sitä toivottua aktiivisuutta lisännyt tästä meillä ei ole olemassa vielä tarkkoja tietoja ja voi olla että tilanne muuttuu oleellisesti nyt sen jälkeen kun ihmisille on lopulta kerrottu mitä ylipäätään odotetaankaan mutta tämänhetkisten tietojen mukaan tämänhetkisten tilastojen valossa näyttää siltä että työttömien käyttäytyminen suhteessa työmarkkinoihin ei ole radikaalisti muuttunut sen jälkeen kun aktiivimalli astui voimaan yksittäistapaukset suuntaan tai toiseen eivät tätä kokonaisuutta muuta mikäli tämä oli aktiivimallin tarkoitus niin toistaiseksi se ei näytä tavoitettaan saavuttavan vähän erilaista erilaista ilmaa oli jo silloin kun aktiivimallista säädettiin siitä onko tämä ylipäätään aktiivimallin tarkoitus itse kuulin myös puheenvuoroja joissa tämä ei olisikaan niin ollut vaan enemmänkin haetaan niitä valtiontalouden säästöjä siitä siitä leikkurista joka tähän syntyy näiltä osin voidaan todeta että aika hyvin meni että puolet monilla alueilla yli puolet työttömistä saa nyt pienempää työttömyysturvaa kuin vielä maaliskuussa se millaiset taloudelliset säästöt tästä sitten valtion kassaan tulevat on eri asia ja kuten jo hallituksen esityksestäkin voi käydä katsomassa niin se mikä työttömyysturvassa säästetään se toimeentulotuessa pitkälti menetetään minkä lisäksi tästä siirtymästä toimeentulotuen piiriin syntyy se että sekä taloudelliset kannustinloukut erityisesti sosiaaliturvan byrokratialoukut suhteessa sirpaletöiden vastaanottamiseen pahenevat entisestään näin toki ennakoitiin käyvänkin

järjestelmän oletettiin puolustuspuheenvuoroissa tuottavan työvoimapalvelut niille jotka eivät kykene avoimilta työmarkkinoilta sitä aktiivimallin velvoitetta täyttämään näin ei ole käynyt työvoimapalveluthan eivät lisäänny yhtään sillä että päätetään että uhkaillaan vähän työttömiä työvoimapalvelut lisääntyvät sillä että niitä rahoitetaan ja niitä järjestetään ja työvoimapalvelujen lisääminen sillä että niitä rahoitetaan ja niitä järjestetään ei taas edellytä aktiivimallia vaan se edellyttää sitä että määrätään rahat ja määrätään joku ne muutokset ja tämä on täysin mahdollista toteuttaa ilman aktiivimallia on jopa niin että meidän työttömyysturvajärjestelmässä ihan ilman aktiivimallia on työttömillä jopa velvoite osallistua näihin työvoimapalveluihin jos niitä järjestetään jos työvoimaviranomaisella on osoittaa edes jossakin mittakaavassa järkevä työvoimapalvelu työttömälle niin tämän velvollisuus on karenssin uhalla ottaa se vastaan ihan ilman aktiivimalliakin tässä suhteessa aktiivimallin ei odotettu tuovan muutosta eikä se muutosta ole tuonut kuitenkin näin on käynyt niiltä osin että nyt kun hallitus koettaa paikkailla niitä ongelmia joita aktiivimallissa päivä päivältä enemmän löytyy niin niin

se etsii ratkaisua siitä että yhä useammat erilaiset työvoimapalvelut tai sellaiseksi luokiteltavat toimet kelpaisivat aktiivimallin piiriin lopetan puhemies ihan kohta minä pelkään että tässä on käymässä semmoinen ilmiö jota meistä kukaan muu kuin tarja filatov ei täällä osannut ennakoida nimittäin se että meidän työvoimapalvelut suuntautuvat yhä enemmän paikkaamaan aktiivimallin velvoitetta sen sijaan että ne järjestettäisiin sillä perusteella että mahdollisimman moni työtön saisi työllistymisen kannalta järkevää

arvoisa rouva puhemies aktiivimalli kyykyttää suomalaista työtöntä duunaria ja tietysti eriarvoistaakin työttömiä riippuen siitä missä päin suomessa asuu tähän kiinnitti jo valiokuntakin silloin mietinnössään huomiota jos työtön etsii töitä eikä saa yrityksistä huolimatta minkäännäköistä työtä eikä pääse kurssille kaikki työllistämistä edistävät kurssit voivat olla täynnä etkä saa niitä niin kyllä se voi sitten pikkasen syödä sitä työtöntä joka lyökin sitten hanskat tiskiin että haetaankin sitten toimeentuloluukulta ne rahat kun on yritetty niin siitä rangaistaan silti vaikka olet yrittänyt etkä saanut töitä täällä ministeri lindström puhui että vapaaehtoistyö ei kelpaa aktiivitoimena sen takia kun ei tiedetä mihinkä rajoja vedetään moneen muuhunkin asiaan rajoja hallitushan on nyt vähän linjaamassa että alle kolmekymmentä vuotiaita voidaan palkata määräaikaiseen työsopimukseen siinä on kolmekymmentä vuotta taas löytyi raja alle kahdenkymmenen henkilön työpaikoissa voidaan irtisanomista helpottaa taas on laitettu siihen raja kyllä näitä pystyy laittamaan jos halutaan sitten täällä on tänään puhuttu myös tästä että jos töitä löydy omalta paikkakunnalta niin pitää muuttaa työn perässä jättää perhe sinne kotipaikalle ja lähteä sitten itse katsomaan löytyykö ensinnäkin asuntoa ja sitten mitä töitä sieltä löytyy näin aikoinaan kauan kauan sitten telkkarissa sellaisen eteläamerikkalaisen dokumentin missä työn perässä kaupunkiin tulleet miehet kokoontuivat aikaisin aamulla ostoskeskuksen parkkipaikalle ja odottivat sitten että työnantajat ajoivat siihen avolava autoilla paikalle ja valitsivat sitten siitä ketkä pääsisivät siksi päiväksi töihin onnekkaammat nousivat lavalle ja pääsivät yhdeksi päiväksi töihin ja seuraavana aamuna taas sama toiminta ajattelin että suomeen ei ikinä tule tällaista toimintaa mutta nyt kun on tätä hallituksen toimintaa katsonut niin jopa luulen että jossain joku päivä tällaista tulee

kauanko tässä saikaan puhua

arvoisa puhemies puheena olevan aloitteen käsittelyssä on kysymys sekä aktiivimallin perusteluista että tästä kansalaisaloiteinstituutiosta aktiivimallia on nyt hallituksen taholta perusteltu tässä keskustelussa ja viime kuukausina ihan ansiokkaasti sillä saavutetaan todennäköisesti kuitenkin kohtuullinen työttömyyden aleneminen jokseenkin pienellä sosiaaliturvan leikkauksella käyttöönotossa eli toimeenpanossa kompuroitiin valitettavasti kiireen vuoksi jonkin verran mutta eiköhän nämä lastentaudit päihitetä oppositio ja kansalaisaloitekin esittävät sellaisen kovin oudon perustelun ettei työtön työnhakija muka voisi vaikuttaa työllistymiseensä tai keikkatyön saamisen todennäköisyyteen sehän on aivan järjenvastainen väite totta kai työtön voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen löytyykö työpaikka tai työkeikka juuri tällaista käyttäytymisen muutostahan tässä haetaan skandinaavisen työlinjan mukaisesti ihmistä sekä patistaen että auttaen työvoimahallinto on tehnyt sen aivan oikean päätöksen että työllisyyskursseille ei oteta ihmisiä vain sen vuoksi että aktiivisuusehto täyttyisi emme elä sosialismissa emmekä myöskään työnhakusosialismissa

työsuhteen syntymisen todennäköisyyttä mutta vapaassa yhteiskunnassa julkinen valta ei koskaan voi taata sitä että työpaikka löytyy pitää kertoa rehellisesti myös kansalaisille ja äänestäjille alustavat tiedot kertovat kyllä että aktiivimallilla tällaisia käyttäytymisvaikutuksia on ehkä jo ollutkin mutta se varsinainen uudelleen katselun aika on ehkä kahden kolmen vuoden kuluttua kun se on vaikuttanut työntekijöiden yritysten ja työttömien

hiljaisessa yhteisymmärryksessä irtisanomalla käytetty työpaikoilla hyväksi ja käytetty väärin eräänlaista moral hazardia luoden nyt tähänkin tulee uutta ryhtiä kiitos aktiivimallin ja niin kuin tässä on kuultu budjettiriihessä on nyt yleisesti toivotulla tavalla lisätty työvoimahallinnon voimavaroja tällainen toimintatapa on oikeastaan vasta ensimmäinen askel sillä pitkällä tiellä jolla me teemme suomenkin sosiaaliturvasta enemmän työhön kannustavaa muiden pohjoismaiden esimerkkiä katsellen mitä velvoittavampi ja vastikkeellisempi työttömyysturva meillä on sitä korkeampi voi olla työttömyysturvan taso meille on vielä kovin uutta se poliittinen keskustelu jota on käyty skandinavian maissa jo kauan ja jossa korostetaan yksilön taloudellis sosiaalisten oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa mutta nämä asiat muuttuvat hitaasti me olemme henkisesti eräänlainen siirtymätalous joka tulee muita muita pohjoismaita jäljessä mutta toinen aspekti tässä keskustelussa on tämä kansalaisaloitteen käyttö aloitehan tähtää aivan tuoreen hyvin perustellun ja harkitun ja valmistellun lain kumoamiseen ja kysymys on onko tässä kansalaisaloite oikea kulkuneuvo hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain kahdeskymmenesneljäs pykälä muuttamisesta tämä on hallituksen neljäkymmentäkuusi kautta kaksituhattayksitoista lausuu tavoitteena on yhtäältä edistää kansalaisten toimintamahdollisuuksia ja toisaalta huolehtia siitä että eduskunnan lainsäädäntötyö sujuu joustavasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla tästä voisi todeta että ihan vastikään säädetyn lain kumoamiseksi tehty aloite ei ainakaan nyt tällaista tavoitetta toteuta siis eduskuntatyön sujumista tarkoituksenmukaisella tavalla se aiempi esitys lausuu niin ikään aloitteella voidaan nostaa esille sellaisia uusia kysymyksiä jotka ovat ehkä jääneet huomiotta poliittisten puolueiden toiminnassa tämäkään ehto ei tämänkään keskustelun valossa oikein näytä täyttyvän vertailukohdan voi ottaa myös perustuslakivaliokunnan lausunnosta joka koski avioliiton säilyttämistä aito avioliitto aloitetta silloin perustuslakivaliokunta lausui perustuslakivaliokunnan mielestä vastikään eduskunnassa hyväksytyn lain muutosehdotuksen sisältävä kansalaisaloite ei hyvin sovi yhteen sen kansalaisaloitteen säätämisvaiheessa

arvoisa

tälle eriarvoistavalle ja epäreilulle hallituksen politiikalle siltä minusta ainakin tuntui kun olin itsekin mukana siinä mielenilmaisussa joka tuolla torilla pidettiin tätä lindströmin leikkausmallia vastaan paitsi että tämä sotii yleistä oikeudentajua ja oikeudentuntoa vastaan niin tämä malli sinänsä on varsinainen keksintö eikä niinkään positiivisessa vaan negatiivisessa mielessä nimittäin ei kukaan muu suomen hallitus varmaan tulisi keksineeksi mallia joka ihan tosissaan rankaisee ihmistä kiitokseksi siitä että ihminen aktiivisesti hakee töitä se on käsittämätön oivallus suomen hallitukselta ja ja tällaista mallia ei tosiaan kuten täälläkin on todettu missään muualla ole olemassa nyt on hyvä tilaisuus hallituksen peruuttaa ja kumota tämä mallinsa mutta ei tämä keskustelu kauheasti siihen toivoa ole antanut sen verran innokkaasti tuntuivat hallituspuolueiden edustajat ja ministerit tätä kuitenkin puolustavan tämä aktiivimallihan oli yksi osa tällaista hallituksen ikään kuin ketjua jolla se on enemmän tai vähemmän koko ajan ollut ajamassa alas työmarkkinoiden turvallisuutta kuten joskus jo kyselytunnilla todettiin tämähän alkoi siitä heti hallituskauden alussa että uhkailtiin pakkolailla sitten tuli työttömyysturvan leikkauksia sitten tuli tämä lomarahojen leikkaus ahkerilta kunnallisilta työntekijöiltä ja julkisen sektorin työntekijöiltä sairaanhoitajilta opettajilta siivoojilta kaikilta näiltä sitten tuli tämä aktiivimalli ja nyt sitten valitettavasti ihan tuoreimpana tähän ketjuun ovat liittyneet nämä nuorten perusteettomat pätkätyöt sekä sitten tämä niin sanottu potkulaki jossa helpotetaan sitä että ihminen voidaan irtisanoa aika aika julma linja aika kylmä linja eikä vallan aika ja kuten sanoin tuossa debatissakin niin siitähän tässä nyt on kysymys että kokoomus heiluttaa tahtipuikkoa ja siniset ja keskusta laulavat taustakuorossa ymmärrän kokoomuksen halun pitää tätä aktiivimallia yllä niin sanottua kiveä pullassa kokoomus sen tuntuu sinne kovasti haluavan mutta se että näen täällä kaksi sinistä ministeriä puolustamassa sitten tätä kokoomuslaista linjaa ja sitten näen keskustan nyökkäilevän vieressä on kyllä sangen tavatonta me olemme tilanteessa että me leikkaamme ihmisten perusturvaa ja suomen keskusta nyökkäilee nyökkäilee siinä mukana ja on toimimassa näin kuinkas se menikään ennen vaaleja pääministeri sipilä sanoi että perusturvaan ei kosketa ja leikkauksia ei tehdä

kuten sanottu tämä on kivi pullassa minua ovat hieman huolestuttaneet tietyissä kohdissa tämän keskustelun sävyt kun on tunnuttu naureskelevan hieman tällaisille opposition huolille ja muille muutamia puheenvuoroja tänäänkin niin kyselytunnilla kuin tässäkin keskustelussa on tullut vähän semmoiseen ylimieliseen henkeen aivan aivan ja siinä mielessä kun ajattelee mitä tässä nyt on tapahtumassa koko suomalaista työmarkkinajärjestelmää sen turvallisuutta ollaan heikentämässä niin ei se kyllä naurun asia ole me olemme palaamassa edustaja ala nissilä menneisyyteen tämän hallituksen toimesta sehän oli torppariaikaa kun ei ollut oikein oikeuksia ja työnantajat sopivat demokraattisesti työehdoista itse itsensä kanssa niin että torppariaikaan ollaan menossa tämän tämän ideologian mukaisesti puhemies aiemmissa puheenvuoroissa tuli hyvin ilmi se minkä nyt olemme nähneet tämä malli ei toimi se toimii puhtaana leikkurina aktivointiasteet eivät juurikaan ole nousseet ja se on sitten toiminut yli puolelle työttömistä leikkurina ja se on tietenkin pienissä tuloissa kova juttu kun muutenkin on menettänyt ansioita ja joutunut työttömäksi että sitten vielä lisäleikkuri tulee aktiivisuudesta huolimatta

se todella näille ihmisille tuottaa kovasti vaikeuksia kuten todettu nyt olisi aika ottaa se kivi pois pullasta ministeri lindström silloin aikaisemmin aiemmissa keskusteluissa kertoi että tämä on kivi pullassa joka pitää vaan niellä ja täytyy kyllä sanoa että mikään ministeri lindström ei tällä reseptillään varmasti ole päinvastoin täällä edustaja vartiainen sanoi että että arvioidaan sitten muutaman vuoden kuluttua mutta voisin tähän todeta että onneksi kuitenkin välissä on vaalit ja jos luottamusta kansalta saamme niin sdphän on todennut että se tämän mallin peruu ja meillä on lukuisia omia esityksiä mitkä olisivat nimenomaan kannustavia ja sitä kautta auttaisivat ihmisiä ihmisiä työllistymään puhemies minä kannatan yleisesti ottaen kansalaisaloitejärjestelmää

ymmärrä sitä että täällä esimerkiksi edustaja vartiainen vähän kritisoi niin tätä järjestelmää kuin tätäkin aloitetta ja sanoi että kun tässä on hyvin valmisteltu laki juuri tuore niin ei saisi mutta kyllä hän itsekin myönsi puheenvuoronsa alussa että aikamoista kompurointia oli valmistelusta johtuen tämän lain alkuvaiheessakin jo joten eiköhän tunnusteta tosiasiat puhemies ja oteta kivi pois pullasta

arvoisa rouva puhemies minua harmittaa tässä keskustelussa se että aina verrataan tanskan järjestelmään meitä suomalaisia minua harmittaa tanskalaisten puolesta kun muistetaan se että meillä on jotakuinkin saman verran asukkaita mutta tanskassa työvoimavirkailijoita on lähes kaksikymmentäkertainen määrä meihin verrattuna siis suomessa tällä hetkellä noin kaksituhattaneljäsataa ja tanskassa neljäkymmentätuhatta en lähtisi näiden lukujen pohjalta tekemään kovin kummoisia vertailuja tähän oikeastaan sisältyy se iso ongelma joka meillä suomessa on meillä työtöntä edelleenkään ei kohdata viime vuoden alusta siis vuoden seitsemäntoista alusta tulivat voimaan määräaikaishaastattelut kolmen kuukauden välein niitä on kehuttu pääministeriä myöten niiden on sanottu toimineen hyvin ja tästä syystä halusin tarkistaa viime viime viikolla millainen tilanne näiden määräaikaishaastattelujen kanssa on ensinnäkin vain kuusikymmentä prosenttia työttömistä on päässyt määräaikaishaastattelujen piiriin mutta mikä vielä huolestuttavampaa kasvokkain tapahtuneita kohtaamisia te toimistossa on viime vuonna ollut vähemmän kuin vuonna kuusitoista siis kun määräaikaishaastattelut tulivat voimaan vuoden seitsemäntoista alusta lukumäärä on edellisvuoteen verrattuna vähentynyt näin huonosti toimivat kolmekuukautishaastattelut työttömille työllisyys ei kasvanut vaan työttömyys lisääntyi viime vuoden aikana kahdellakymmenellätuhannella tilastokeskuksen mukaan viime vuoden joulukuussa oli kaksikymmentätuhatta työtöntä enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja siitä huolimatta

kasvokkain tapahtuneiden haastattelujen määrä oli jopa pienempi että mitenkä meni noin niin kuin omasta mielestänne työttömiä oli enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa lukemattomat suomen työttömät ovat tällä hetkellä hätääntyneitä ja hämmentyneitä sain yhteydenoton eräältä mieheltä jonka täytyi todistaa lukeneensa verkkosivulta työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista tällaisen kirjeen hän sai te toimistolta tätä kutsuttiin kirjeessä työllistymissuunnitelmaksi ja tämä mies huolestuneena kysyi minulta mitä mitä hänen nyt pitää tehdä ja miten hänen pitää toimia ja kun kerran kirjeessä sanottiin että lue verkkosivulta työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista sanoin tälle kysyjälle että no lue ja vastaa sitten kirjeeseen että nyt olen lukenut näin hän toimi ja kuinka ollakaan viikko tämän jälkeen hän sai uuden kirjeen jossa hänelle kerrottiin että hienoa nyt työttömyysturvasi voi jatkua seuraavat kolme kuukautta mutta kysymykseni kuuluu miten tämänkaltainen näennäistoiminta auttaa yhtään ketään työllistymään se ei taatusti muuta kuin turhauta sitä te toimijaa ja ennen kaikkea sitä työtöntä joka on jo oman työttömyytensä kanssa hädissään ehdottaisin että tämänkaltaisista näennäistoimista luopuisimme välittömästi kun aktiivimallia käsiteltiin valiokunnassa meillä oli silloin jo mielessämme monia uhkia me pelkäsimme että työttömiä ajautuu työttömyysturvalta viimesijaisen toimeentuloturvan piiriin tämä on toteutunut meillä oli pelko siitä että työttömät viimesijaisena mahdollisuutenaan intoutuvat hakemaan työkyvyttömyyseläkettä kun eivät onnistu aktivoitumaan työtä saamalla tai heille tarjotuilla työllisyyspalveluilla ja juuri näin on käynyt työeläkeyhtiöt kertovat että työkyvyttömyyseläkkeitä on haettu entistä enemmän ja osa hakijoista on suoraan ilmoittanutkin rehellisesti hakeneensa sitä pelkästään oman työttömyytensä takia tuloksena on että iso osa työttömistä tuntee itsensä tällä hetkellä kyykytetyksi eläkejärjestelmä ruuhkautuu politiikka menettää uskottavuuttaan ja me kaikki häviämme onko tämä sen arvoista no tässä keskustelussa on käytetty paljon puheenvuoroja siitä että pitkäaikaistyöttömille on sentään käynyt hyvin pitkäaikaistyöttömien määrä muistaakseni oli oli vähentynyt kolmellakymmenelläkuudellatuhannella mutta kun muistamme että käyttöön on otettu lex lindström taipale jonka mukana viisituhatta pitkäaikaistyötöntä on päässyt eläkkeelle kun muistamme että tulottomiksi siis pois työttömyysturvalta muun sosiaaliturvan piiriin on tipahtanut yli kaksikymmentäviisituhatta ihmistä tulottomien määrä on yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa vuodessa ja muun sosiaaliturvan piirissä on nyt yli viisikymmentätuhatta kotitaloutta niin voi vain hyvällä syyllä kysyä kuinkahan moni näistä pitkäaikaistyöttömistä on oikeasti työllistynyt iso joukko se ei ainakaan ole toivottavasti ministeri vastaa vielä siihen kysymykseen joskus hän lupasi alkuvuodesta selvittää sen mitä pitkäaikaistyöttömille on tapahtunut mutta sitä selvitystä emme ole vielä saaneet jos minulla olisi valtikka muuttaisin työvoimapalvelut aidoiksi palveluiksi lisäisin huomattavasti te toimistojen resursseja niin että meitä voisi verrata vaikka sinne tanskaan muuttaisin tämän passiivimallin aktiivimalliksi jossa palkitaan aktiivisuudesta eikä rangaista passiivisuudesta

olisimme jo paljon pidemmällä toivottavasti tämänkaltaisesta aktiivimallista päästään

arvoisa puhemies

tulee totta kai kun työttömyys kohtaa ja kun on varmasti monenlaista muutakin sellaista tunnetta että miten tässä tulevaisuudessa pärjää ja kuka minua auttaa tässä asiassa ja riittävätkö omat voimavarat niin varmasti tuntuu siltä että onko tämä nyt auttamista mutta toisaalta minullekin on tullut paljon palautetta nuorilta siitä että että esimerkiksi ei ole kannattanut ottaa työtä vastaan aiemmin järjestelmä ei kannusta siihen jos

tulee työtä vastaanottaessa ei se ole nuoren vika esimerkiksi tällaisten nuorten kanssa puhuessani he ovat minulle tätä palautetta suoraan itse sanoneet ja en minä syyllistä ihmistä siitä vaan se on meidän järjestelmän vika ja siksi on järjestelmää muutettava aktiivimallin osalta on ollut tärkeää kohdistaa huomio nimenomaan siihen että ihmisille on saatava lisää näitä palveluja olen itse ollut paltamossa pitkään kuntapäättäjänä meillä oli siellä työvoimakokeilu jossa nimenomaan annettiin täsmätoimia erityisesti pitkään työttömänä olleille myös tutkittiin sitä onko esimerkiksi työkyvyttömyystilanne jo käsillä että pitäisi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle siinä tilanteessa olevia on hyvin paljon työttömissä tällä hetkellä suomessa ja he turhaan juoksevat luukulta toiselle ja heidän kohdallaan on erittäin tärkeää että nyt hallitus selvittää ne toimet miten voidaan tunnistaa nämä ihmiset jotka eivät kuulu lainkaan te toimiston palvelujen piiriin vaan kuuluisivat oikeastaan työkyvyttömyyseläkkeelle tähän tietysti on määräaikaisia lakeja tehty mutta meidän pitää päästä tunnistamaan nämä henkilöt että voidaan kohdistaa heille tarvittavia toimenpiteitä ja sitten ne joilla on edelleen työllistymisen mahdollisuus ja ja kyky siihen niin että heille kohdistetaan erilaisia toimia myös osatyökykyisille pitää saada lisää uusia toimia meidän järjestelmä on liian tasapäistävä myös työttömien osalta tällä hetkellä sitten tähän itse aktiivimalliin liittyen aikaisemmin tässä keskustelussa tuli esiin että että tietoa ei ole riittävästi ja se on totta niin kuin aikaisemmin tässä keskustelussa ministeriltä tätä kysyin on tärkeää että lisätään tietoa siitä että työllistyminen ei ole ainoa kriteeri joka hyväksytään on myös mahdollista päästä koulutuksen piiriin ja näitä koulutusmahdollisuuksia nyt lisätään ammattiliitoilla kunnilla erilaisilla työllisyyskoulutusta työllisyyskoulutusta tarjoa villa tahoilla on todella hyvää koulutusta ja on tärkeätä että nämä lisätään nyt ne olisi pitänyt lisätä jo alkuvaiheessa että pääsee näitten koulutusten piiriin ja omia työllistymismahdollisuuksia saadaan lisättyä tämä on nimenomaan se tärkeä asia siinä että myöskin näitä koulutuksia on tarjolla ympäri maata ja näitä on tarjolla esimerkiksi kainuussa meillä on erittäin hyvin palveluita tarjolla ja on nimenomaan tarjottava ihmisille sitä tietoa että näitä palveluita on hyvin monenlaisia tarjolla eli kun paljon keskustelua herättää se työpaikkoja tarjolla ympäri maata niin niitäkin on mutta jos oma koulutus ja työkokemus ei vastaa niitä työpaikkoja jotka ovat auki niin erityisen tärkeää on saada täydennyskoulutusta ja muuntokoulutusta joita myös nyt lisätään kehysriihen päätösten myötä tämä on tärkeää että ei jäädä yksin yksin asian kanssa vaan tähän tukea tarjotaan myös näistä byrokratialoukuista on puhuttu paljon ja on totta että tässä mallissa on ongelmia vielä toimeentulomallin suhteen sen takia meidän pitää hyvin nopeasti edetä hallituksen kanssa jo käynnissä olevan perustulokokeilun kanssa jossa esimerkiksi tiedän työttömiä meidänkin alueeltamme on hyviä kokemuksia siitä että

keikkatyötä vastaan menettämättä sitä perustuloaan ja he ovat mielellään ottaneet sitä vastaan se on nimenomaan kannustanut työn vastaanottamiseen tämän tyyppiseen malliin meidän on edettävä mahdollisimman nopeasti jotta saataisiin byrokratiaa vähennettyä ja tuloloukkuja pois tästä nykyisestä monimutkaisesta työttömyysturvan ja sosiaaliturvan järjestelmästä tämä on seuraavan hallituksen

sitten vielä haluaisin palata näihin muihin puheenvuoroihin sen verran että perusturvasta olisi leikattu no nyt kehysriihessä hallitus päätti merkittävällä tavalla parantaa perusturvaa ja kohdistaa nimenomaan kaikista pienituloisimmille ihmisille yli kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa lisää tämä on erittäin tärkeä lisä kaikista vaikeimmassa tilanteessa oleville henkilöille jotka ovat ovat tämän perusturvan varassa tämä oli keskustalle kaikista tärkeimpiä tavoitteita kehysriihessä että tähän tähän panostetaan nyt eikä jaeta rahaa kaikille kahdeksaa euroa kuukaudessa joka on ehkä pieni apu toki isolle ryhmälle vaan tärkeämpää on parantaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta oli tärkeää että tämä saatiin linjattua toivottavasti oppositiokin tukee tätä perusturvan lisäämistä myöskin sitten salissa myös lomarahaleikkauksiin viitataan aika usein työntekijöitten osalta ja on aika hyvä muistuttaa välillä että tästähän ei päättänyt hallitus vaan työmarkkinajärjestöt ja tietyt puolueet asettivat tälle tukensa ja pääministeri sipilähän on sanonut julkisuudessa että hän ei missään nimessä tukenut lomarahaleikkauksia vaan hän olisi pitänyt työajan pidentämistä parempana mallina mutta toki hallitus ei tästä päätä ikävää että näihin lomarahaleikkauksiin päädyttiin nämä ovat kurittaneet eniten pienipalkkaisia julkisella puolella työskenteleviä naisia ikävää että tähän päädyttiin työmarkkinajärjestöjen toimesta sitten tosiaan näihin haastatteluihin liittyen on tärkeätä että myös näihin haastatteluihin lisätään panoksia nämä ovat todella auttaneet ihmisiä ja haluaisin myös edustaja järvisen aikaisempaan puheenvuoroon viitaten korjata sellaisen tilaston että viime joulukuussa työllisten joukossa oli neljäkymmentäkahdeksantuhatta ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin kyllä nämä toimet tepsivät ja tukea ihmisille annetaan

arvoisa rouva puhemies täytyy tuohon edelliseen edustaja jarvan puheenvuoroon todeta että kyllähän nämä parannukset joita nyt tehtiin ovat murusia näihin leikkauksiin suhteutettuna

että niillä ei kyllä ole ole juurikaan kehuminen mutta tästä aktiivimallista haluan aluksi kiittää aloitteen tekijöitä kyllä tämä kansalaisyhteiskunta osoitti taas voimansa kun aloite on meillä täällä tänään käsiteltävänä tämä malli ei auta työllistymään vaan rankaisee vaikeasti työllistyviä tämä malli on epäoikeudenmukainen ja kohtuuton ja loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta jos kolmen kuukauden aikana ei täyty kahdeksantoista tuntia työtä yrittäjätuloa kaksisataaneljäkymmentä euroa tai palveluihin osallistumista nämä aktiivisuuskriteerit eivät täyty seurauksena on lähes viiden prosentin leikkaus työttömyysturvaan kolmekymmentäkaksi euroa neljäkymmentä senttiä se kuulostaa pieneltä rahalta mutta se on monelle suuri summa se on iso raha mutta voi sanoa että suomi on pitkä maa samalla kun meillä täällä etelässä on kesä niin tuolla pohjoisessa meillä on lunta lähes metri tämä hallitus ei tunnista näitä alueellisia eroavuuksia palvelujen määrä vaihtelee suuresti paikkakunnittain eri puolilla suomea on erilaiset mahdollisuudet saada lyhytkestoista työtä sama sapluuna on laitettu koko maahan tunnistamatta näitä eroavaisuuksia

meillä tuolla pohjoisessa syrjäseudulla jopa pelkästään se onko työttömällä autoa käytössä tämä on hallitukselle puhtaasti uusi tapa leikata työttömyysturvaa kuten tuossa debatissa totesin hallitus on onnistunut tässä joillakin paikkakunnilla erinomaisesti esimerkiksi meillä posiolla on leikattu kahdeksankymmentä prosenttia työttömyysturvasta se on iso iso määrä miksi tämä on epäoikeudenmukainen koska malli rankaisee juuri niitä joilla on heikoimmat työllistymismahdollisuudet ja pääsy palveluihin työnnetään ihmisiä toimeentuloluukulle mikä johtaa työttömien lisääntyvään köyhyyteen se taas puolestaan nostaa työllistymiskynnystä oman edustajaurani aikana olin ensimmäistä kertaa käsittelemässä lakiesitystä jossa hallituskin tunnusti tunnusti lain perusteluissa että tämän lain myötä toimeentulotukimenot kasvavat kymmenen miljoonaa euroa ja asumismenot neljä miljoonaa euroa tämmöistä lainsäädäntöä täällä säädetään aktiivimalli ei aktivoi vaan se rankaisee nimenomaisesti työn puutteen takia no sitten jos katsotaan niin kyllä täytyy sanoa se että kokoomus harjoittaa tässä kovinta politiikkaa kuten juhana vartiainen täällä totesi jos heikosti omassa kotikunnassa jokainen on velvollinen muuttamaan työn perässä muualle tämä ei ole näin yksinkertaista täytyy sanoa että on monesti vaikeaa lähteä työn perässä toiselle puolen suomea jos on talot asuntolainat puolison työt lapset koulut kaveripiirit muut toisaalla

sitten se mistä hallitus iloitsee tämän lain käsittelyn yhteydessä on se että omavastuuaikaa lyhennettiin seitsemästä päivästä viiteen päivään mutta todettakoon nyt sekin tässä että vaalikauden alussa se nostettiin viidestä päivästä seitsemään päivään eli tämä on puhtaasti silmänkääntötemppu ja nyt sitä juhlitaan täällä suurena saavutuksena toivon että tämän kansalaisaloitteen käsittelyn myötä hallituksen eväät työllisyyden lisäämiseksi ja työttömien kannustamiseksi omatoimisuuteen ovat nyt esitettyä järkevämmät hallitus kehysriihessä laittoi työvoimahallintoon resursseja lisää mutta kyllä täytyy sanoa että ne ovat vain laastarointia avohaavaan kun työttömältä vaaditaan näitä aktiivitoimia kolikon kääntöpuolen tulee olla se että aktiivitoimia on myös tarjolla nyt näin ei ole eli hallitus ei ole panostanut riittävästi aktiivitoimien määrään lisäresurssit joita malliin on varattu riittävät noin kahdentuhannen hengen aktiivitoimien lisäykseen työttömiä on puolestaan yli satakertainen määrä jos työtä tai aktiivitoimia ei pysty terveydentilan vuoksi tekemään on leikkaus kohtuuton työkyvytöntä ei tehdä työkykyiseksi aktiivimallilla tarvitaan kuntoutusta ja tukea terveydentilan parantamiseen ja tämä malli on täysin kohtuuton vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille tai osatyöntekijöille palkkatuki on monen vaikeasti työllistyvän ainoa mahdollisuus palkkatyöhön se että nyt palkkatukirahoja osoitetaan yrityksille on hyvä asia mutta samanaikaisesti ajetaan alas järjestöjen työllistämistä kuitenkin fakta on etteivät vaikeasti työllistyvät työllisty yrityksiin aktiivitoimien kirjoa on laajennettava ja itselleni oli pettymys ministeri lindströmin vastaus tänään ettei vapaaehtoistyö riitä aktiivitoimenpiteeksi minusta osallistuminen kansalaisopiston kursseille tai vapaaehtoistyöhön tulisi huomioida tässä sillä parannetaan yhteiskunnan hyvinvointia laaja alaisesti kun mietitään tätä aktiivitoimien täyttymistä on huomioitava myös lasten oikeus päivähoitoon subjektiivinen päivähoito oikeus on palautettava muutoin on mahdotonta ottaa vastaan keikkatyötä myös työvoiman moniammatillisia keskuksia on vahvistettava eikä purettava tarvitaan välityömarkkinoita niille joiden työkyky on alentunut kohtaanto ongelmat ovat pahentuneet siitä olemme tänään kuulleet eli ammatillisen työvoimapoliittisen koulutuksen määrää on lisättävä työvoimapula aloille ja lopuksi totta kai tarvitsemme perusturvauudistuksen jossa työmarkkinatukea sairauspäivärahaa ja perhe etuuksia pystytään yhteensovittamaan

arvoisa rouva puhemies

sataviisikymmentätuhatta ihmistä on aika järeästä aloitteesta kysymys haluan kiittää niitä aktiivisia ihmisiä jotka ovat tämän kansalaisaloitteen allekirjoittaneet siitä että saadaan tämä tärkeä aloite käsittelyyn tänne eduskuntaan kävimme joulukuussa pitkät taistelut yön tunteina nekin koska hallituksella oli joulukuussa tapana että kun keskusteltiin opposition tekemästä eriarvoisuusvälikysymyksestä se sijoitettiin kyselytunnin jälkeen keskusteluun jolloin sitä eivät ihmiset pystyneet sitten suoraan seuraamaan niin helposti samoin tämä aktiivimalli käsiteltiin ja keskusteltiin yön tunteina ikään kuin haluttiin piilottaa näitä ikäviä keskusteluja kun tiedostettiin ja tiedettiin että että tämä tulee myös kohtelemaan epäoikeudenmukaisesti ihmisiä me yritimme joulukuussa kun tästä aktiivimallista keskusteltiin ja oltiin päättämässä epätoivoisesti ja raivokkaastikin tuoda esille niitä asiakohtia ja ennen kaikkea kansan mielipidettä ja kansan ajatuksia esille sehän ei valitettavasti sitten hallituksen mieltä muuttanut mutta tämä kansalaisaloite on siitä selkeä esimerkki että vahvasti on ihmisten mielessä tämä asia on jotenkin hullunkurinen ajatus että aktiivisuus mitataan vain sillä onko saanut töitä ettei ihminen saa arvostusta siitä että on aidosti aktiivinen ja hakee työpaikkaa lähettää useita hakemuksia ja pettyy ettei saa edes kutsua haastatteluun ei välttämättä saa edes minkään näköistä viestiä että hakemus on perille mennyt ja että tästä kiitettäisiin mitä tulee päälle sitten niin tulee melkein viiden prosentin leikkuri yli kolmekymmentä euroa hyvin pienistä tuloista mikä on suoraan pois myös meidän yrityksiltämme ja muusta ostovoiman heikkenemisen heikkenemisen myötä ongelmat joita ulosottoon terveydenhuoltoon ja muuhun liittyy tämä on omiaan lisäämään tätä eriarvoisuuskehitystä on julmaa että tällainen malli runnottiin läpi tietäen että tässä on valuvikoja ja että tämä tulee kohtelemaan ihmisiä epätasa arvoisesti mutta hallituksella on tällainen taikasana että seurataan kaikki huonot päätökset voidaan tehdä kun sanotaan että seurataan ja sitten mahdollisesti korjataan harmi vain että jo nyt viisikymmentä prosenttia on joutunut näitten leikkaustoimenpiteitten

runnomaksi jo tuolloin joulukuussa tässä hallituksen esityksessä todella todettiin että kymmenen miljoonaa euroa katsotaan lisääntyvän lisääntyvän toimeentulotuen menojen ja ja tuo neljä miljoonaa asumistukien menojen tiedettiin siis että tämä lisää köyhyyttä ja toimeentulotukiasiakkaiden määrää mutta ne selvitykset

hallituksen taikasanoista eivät auta niitä ihmisiä joihin leikkuri on jo nyt purrut huono lainsäädäntö ajettiin läpi väkisin tässä tehdään ihmisten kustannuksella ihmiskoetta ja se on kyllä surullista tämä ei valitettavasti ole ainoa tämmöinen hyvin hyvin raaka koe mitä tässä hallitus on harrastanut täällä on tullut jo esille tämä hallituksen tahtotila työelämäehtojen heikentämisestä niin työtä tekevälle kuin myös työtä hakevan osalta pakkolait lomarahat koeajan pidentäminen takaisinottovelvoitteesta luopuminen työttömyysturvan leikkaaminen kaikkein heikoimmalta jotenkin sitä toivoisi että tämä lista ei enää pitenisi mutta niin kauan kuin hallitus on hengissä niin niin meillä on syytä olla huolissaan tästä asiasta olemme oppositiossa vahvasti sitä mieltä että työnhakuun pitää kannustaa ja ihmisiä pitää tukea hakemaan töitä mutta ei niin että rangaistaan siitä jos ei sitä työpaikkaa sitten saakaan on pelottavaa että hallitus ottaa sen riskin että järisyttää yhteiskuntarauhaa eriarvoisuutta lisäämällä edustaja jarva totesi täällä että on saanut yhteydenottoja ihmisiltä jotka ovat sanoneet että ei ole kannattanut ottaa työtä vastaan kun se ei ole ollut kannattavaa ja totesi että järjestelmää pitää muuttaa mutta en kerta kaikkiaan ymmärrä miten tämä malli mukamas vastaa tähän ongelmaan ei mitenkään ne ovat eri toimenpiteitä jotka kannustavat siihen hommaan jos työtä ei saa tulee leikkuri ja tietenkin jos sitä työtä saa niin silloin saa lisää palkkaakin se olisi ilman tätä malliakin todellisuutta

aktiivimalli tulee tuomaan valitusruuhkan hallinto oikeuksiin kuvaavaa on että tätä ei ole valmistelussa huomioitu oikeusministeriötä ei ole kuultu tai otettu huomioon valmistelussa lainkaan tämä on erityisen erikoinen tilanne koska aktiivimallin isä ministeri lindström oli tämän hallituskauden alussa sekä oikeusministeri että työministeri nyt kun tätä mallia ollaan sitten rustattu ei ole käynyt mielessäkään että myös oikeusministeriötä tulisi kuulla

meillä on tilanteita joissa ihmiset ovat joutuneet leikkurin piiriin vaikka ovat olleet te toimistojen ohjauksessa te toimistoissakin on kuviteltu että toimet ovat olleet riittäviä mutta sitten niitä ei ole riittäviksi katsottukaan ja tämä tulee aiheuttamaan valitusruuhkaa hallinto oikeuksiin hallinto oikeuksiin ei ole varattu minkäännäköisiä resursseja näiden asioiden käsittelyyn ihan sivujuonena ei myöskään soten osalta ole otettu huomioon sitä että tulee valituksia lisää täytyy

vielä lopuksi terveisiä kentiltä aika usein kohtaan ihmisen joka toteaa että viekää terveisiä hallitukselle että hallitus saisi kaatua ja näitä lakeja rustaavat siirtyä aktivointitoimien piiriin

arvoisa

ihan näin alkuun täytyy ensiksi kuitenkin vähän kehua hallitusta kiitoksia ministereille nimittäin siitä syystä että tällä kertaa kun tätä asiaa käsiteltiin ministerit olivat kyllä paikalla ministeriaitiossa muistan että kun joulukuussa täällä haluttiin perjantai illan yön pimeinä tunteina runnoa tätä ensimmäistä kertaa läpi niin silloinhan ministereillä oli muuta tehtävää ja joku taisi olla siellä kuuluisassa savusaunassa joten siitä ensimmäiset kiitokset että tällä kertaa ei oltu savusaunan lauteilla vaan oltiin ihan täällä salissa puolustamassa omaa esitystä arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan kyllähän tämä aktiivimalli on jälleen surullinen esimerkki tästä hallituksen tavasta toimia siis ensin kehitellään itse jokin asia josta tiedetään että on ongelmia tiedetään että on valuvikoja ja sen hallitukselle kyllä kertoivat niin alan asiantuntijat kansalaiset kuin myös oppositio täällä ja tiedetään että siinä on ongelmia sitten se säädetään ja sitten säätämisen jälkeen joudutaan niitä ongelmia paikkailemaan kysymys kuuluu tämä lainsäädäntöhän vietiin samassa tahdissa läpi kuin esimerkiksi teimme tämän vuoden budjettia eli jos silloin hallitus olisi uskonut asiantuntijoita niin te olisitte ne korjaavat toimenpiteet jotka te nyt vasta kehysriihessä saitte päätettyä jo silloin laittaneet budjettiin mutta ei silloin ei uskottu ja jälleen jouduttiin jälkikäteen paikkailemaan tämä on siinä mielessä kyllä tuttu tilanne että tarinahan hallituksella vähän koko ajan vaihtuu en nyt malta olla puuttumatta yhteen sivujuonteeseen mikä tässäkin keskustelussa tuli esille kun edustaja jarva viittasi näihin lomarahaleikkauksiin että nämä eivät kyllä olleet hallituksen idea no kas kummaa käydäänpäs tämä nyt läpi syyskuussa kaksituhattaviisitoista hallitus päätti että tästä pakkolakipaketista he korvaavat tämän sunnuntailisän leikkauksen ja ylityökorvauksen leikkauksen sillä että esitetään kaikille

missään vaiheessa sitä lomarahaleikkausta halunnut niin kysynpähän vaan kuka tätä hallitusta sitten oikein johtaa

tämä on juuri näin että näköjään pitää varmaan se ministeri sund tuoda tänne puolustelemaan näitä asioita arvoisa puhemies todella nyt kun tätä keskustelua täällä on ansiokkaasti käyty jo monelta eri näkökulmalta ehkä olisi viimein hallituksenkin syytä myöntää ne virheet joita tämän prosessin osalta on tehty kun katsotaan kelan ennakkotietoja niin onhan se ihan rehellistä todeta että aktiivisuus tämän mallin myötä ei ole juuri noussut siitä mitä se oli vuosi takaperin ei ole siis juuri noussut mihin tämä malli on siis johtanut siihen että puolelta kelan työttömyysetuutta on leikattu kolmekymmentä euroa kuussa ja kun täällä edustaja vartiainen oli sitä mieltä että näitä tuloksia kannattaa katsoa vasta muutaman vuoden päästä niin ollaanko sitten muutaman vuoden päästä palauttamassa niitä tuloksia jotka nyt jo näkyvät siellä työttömien lompakoissa joka ikinen kuukausi kun tämä leikkuri on voimassa ei olla palauttamassa aivan varmasti kahden vuoden päästä ei kyllä kukaan tule ainakaan edustaja vartiainen ei varmastikaan tule ehdottamaan että eiköhän palauteta nämä rahat kun ei tämä oikein toiminutkaan ehkä kaikista ylimielisin juonne tämän päivän keskustelussa oli se että todetaan ihmiselle että mene toimeentulotukiluukulle kun todetaan että kyllä ihmiseltä leikataan

no se vasta onkin kaikkien passiivimallien äiti että ensin mennään leikkaamaan työttömyysturvaa ja ratkaisuksi todetaan että mene toimeentulotukiluukulle no sieltähän aivan varmasti aktiivisesti noustaan työelämään kyllä hallitus tässä on rakentanut sellaisen passiivimallien äidin että olisi syytä myöntää että tähän pitää korjaukset tehdä ja nyt kannattaa kyllä laittaa se kuuluisa peruutusvaihe päälle muuten käy niin kuin on jo monesti käynyt

aloitteessa jonka sataviisikymmentätuhatta kansalaista on meille lähettänyt tänne käsiteltäväksi on se että halutaan kumota tämä malli jossa leikataan niiden ihmisten toimeentuloa jotka omasta aktiivisuudestaan huolimatta eivät ole saaneet työpaikkaa ja joille ei myöskään ole ollut antaa koulutusta tämä on ydin tässä voidaan puhua kyllä paljon uudenkaupungin työvoimapulasta ja siitä että meillä on vaikkapa kainuussakin alueita joissa on avoimia työpaikkoja tiettyihin tehtäviin tai että meillä on sesonkityöläisten tarvetta ravintola majoitusalalla mutta se ei poista sitä että jos on tilanne että ihminen on ollut aktiivinen hakenut kymmeniä jopa satoja työpaikkoja mutta

tämä hallituksen hyväksymä läpi ajama laki johtaa työttömyysturvan leikkaukseen tämä on ydin mikään muu puhe mitä täällä salissa on tänäänkin käyty ei kumoa tätä tosiasiaa ei mikään tieto avoimista työpaikoista ei mikään tieto siitä että hallitus on päättänyt lisätä työvoimavirkailijoiden määrää ei se kumoa sitä että siitä huolimatta että olet ollut aktiivinen ja olet halunnut työpaikan ja olet ollut valmis koulutukseen mutta sitä ei ole ollut sinulle antaa leikataan toimeentuloa nämä ongelmat sanottiin kaikki kun tämä oli syksyllä käsittelyssä täällä siteerattiin aivan oikein muun muassa edustaja zyskowiczia joka nohevasti ilmoitti viime joulukuussa että kyllähän näitä työpaikkoja löytyy että kun tämä laki tulee niin kaikille löytyy kyllä vähintäänkin tämmöistä väliaikaista työtä no ei ole löytynyt nyt sitten tehdään pieniä paikkuuliikkeitä mutteivät ne pienetkään paikkuuliikkeet poista sitä että tämä laki aiotaan pitää voimassa eli jos et saa näistä paikkuistakaan mitä hallitus tekee töitä tai koulutusta niin toimeentuloa leikataan ja tämähän ei sovi ihmisten oikeudentuntoon tämä on se syy miksi meillä on tämä lakiehdotus kansalaisilta tänään käsittelyssä olen tavannut rakennusmestarin joka kertoi että hän hän on lähettänyt satoja työpaikkahakemuksia yli viisisataa työpaikkahakemusta joista yhteydenottoon johti muutama miksi näin kysymys oli hänen kohdaltaan iästä hän oli yli viidenkymmenen ja kylmä tosiasia on että kun olet yli viidenkymmenen viisikymmentäviisi niin ei enää kiinnosta tarjota työpaikkaa tällaisessakin tapauksessa tämä täällä hyväksytty laki johtaa toimeentulon leikkaukseen tämä ei tunnu ihmisistä oikealta eikä se tunnu minustakaan oikealta tämä laki on sillä tavalla merkittävä että tämä heijastaa ajattelun muutosta jonka tämä sipilän hallitus on suomeen tuonut kaikki asiat siirretään yksilön vastuulle jos olet työtön se on viime kädessä sinun oma vikasi ja hallituksen kannustus lähtee kepistä ja ja leikkauksista no näinhän ei tietenkään toimita kaikkien väestöryhmien osalta tulee mieleeni se taannoinen yrityselämän johdon optioiden kehittelijä jolta kysyttiin että miten nämä pörssi ja muiden yhtiöiden toimitusjohtajien suuret palkat eivätkö ne riitä motivoimaan vieläkö tarvitaan näitä optioita tämä optioiden kehittelijän vastaus oli se että se toimitusjohtajan palkkahan on vain korvaus siitä että tulee työpaikalle että sitten tarvitaan optiot vielä siihen että tulee jotain tulosta on siis ryhmiä joita halutaan palkita esimerkiksi veronalennuksilla joista olemme täällä puhuneet ja sitten paremmilla muilla eduilla mutta sitten on tämä tavallinen kansa työttömäksi joutuneet joille palkitseminen tarkoittaa keppiä leikkauksia jos et tee näin tai leikkauksia vaikka tekisitkin näin mutta et saa kun edustaja vartiainen sanoi täällä että tähän sitten palataan muutaman vuoden kuluttua ja sitten korjataan jos jotain korjaamisen tarvetta on niin haluan kuitenkin edustaja vartiaiselle muistuttaa että tässä välissä on kyllä eduskuntavaalit eli kaikissa tapauksissa ensi keväänä kansa ottaa kantaa suomen suuntaan ja arvioi millaisia malleja se haluaa kehittää jatkossa ja mitä se haluaa korjattavaksi ja tämä menee tietysti ohi sen mitä tämän eduskunnan kansanedustajat täällä tänään sanovat kun ministeri lindström puhui viime joulukuussa tästä kivi pullassa niin hänhän oikeastaan kertoi sen että tämä laki on kova laki ja hän tunnusti tällä vertauksellaan että tämä ei ole onnistunut hän antoi ymmärtää sitten että on jotain pullaa jotain muuta hyvää joka on olemassa ja jonka takia tämä kivikin pitää sitten hyväksyä niellä sen pullan mukana no nyt se ei ole vielä selvinnyt mitä erinomaisia lakiehdotuksia sieltä on tulossa mutta oletan että jotain on sikäli ei käy niin niiden uusienkin pullalakien osalta että sitten tulee tämä hallituksen kaikkein tärkein ministeri tämä ministeri sund joka estää hallitusta antamasta näitä lakiesityksiä ja ja keksii jotain kansaa kurittavaa tämän tilalle tähän tilanteeseen sopii edelleenkin viisisataa vuotta vanha elämänohje ja se on olaus petrin tuomarinohje nämä olaus petrin tuomarinohjeet muuten löytyvät edelleenkin suomen lakikirjan alkusivuilta ja ne kuvaavat kyllä syvää kansanviisautta jonka soisi silloin tällöin tulevan muistettua tänäkin päivänä mikä ei ole oikeus ja kohtuus se ei voi olla lakikaan kansa kokee että tämä lindströmin malli ei ole oikeus eikä kohtuus ja sen takia tämä lakialoite on tärkeä ja vakavasti otettava hallituksen malli on vähän niin kuin tämä alokkaan asento tämä ei korjaamalla parane on parempi tehdä kokonaan uusi

kuten tuossa jo vähän ääneen ajattelin totta eli niin kuin edustaja ei tämä nyt paikkailemalla parane vaan ihan oikeasti nyt täytyy tehdä uutta ja perua tämä tämä aktiivimalli eli lindströmin leikkausmalli mutta puhemies oikeastaan halusin vielä muutaman sanan sanoa tästä yleisestä linjasta tästä hallituksen eriarvoistavasta linjasta kun täällä tuntui keskustan edustaja jarva olevan kovin iloissaan siitä että tänne tulee tiettyjä parannuksia totta kai mekin iloitsemme siitä että tulee joitain pieniä parannuksia sinne sosiaaliturvan puolelle mutta se ei poista sitä kokonaiskuvaa että tämä hallitus sipilän keskustajohtoinen hallitus leikkaa seitsemänsataa miljoonaa ihmisten sosiaalietuuksista vuodessa sitten kun se palauttaa viisikymmentä miljoonaa se juhlii sitä suurena voittona mutta nämä kaikki pientä eläkettä saavat ihmiset nämä työttömät ihmiset opiskelijat monilapsiperheet kokevat sen kukkaroissaan ja vähän hassua ehkä on että täällä tänään kun me puhumme jälleen yhdestä leikkauksesta suoraan leikkausta työttömyysturvaan tämän aktiivimallin kautta niin samaan aikaan puhutaan että täällä keskusta

tai ikään kuin työelämän tekemisestä vielä turvattomammaksi kuin se on tänä päivänä ja se on juuri se iso kuva mistä edustaja heinäluomakin tuossa puheenvuoronsa alussa kertoi se on hallituksen iso kuva me käymme onneksi sitten arvokeskustelun viimeistään eduskuntavaalien yhteydessä ja toivon että suomen suunta voisi muuttua silloin koska nyt tämä aktiivimalli on oikeastaan hyvä symboli tai huono symboli mutta symboli puhemies sille että ihmiset kokevat erittäin epäreiluna ja julmana tämän päivän meiningin

arvoisa puhemies

vahvistamaan riittävästi muutamia muita tarkennuksia esimerkiksi näihin veronkevennyksiin liittyen aina viitataan siihen kenelle nämä ovat kohdistuneet nämä ovat kohdistuneet erityisesti pieni ja ja keskituloisille tätä kautta on vahvistettu vahvistettu sitä että ihmisillä on rahaa enemmän käytettävissä ja sitten myöskin tämän kiky sopimuksen jälkeenhän nyt todistettavasti esimerkiksi julkisilla aloilla alle alle kaksituhattaviisisataa euroa tienaaville ja alle viisitoista vuotta työskenneille siis korvautuneet nämä nämä kiky sopimuksen ja lomarahaleikkausten myötä tulleet tulleet miinukset se on plussan puolella tämä on myös hyvä muistaa nämä toimet ovat vaikuttaneet aikaisemmin viitattiin myös siihen minkä takia nuorilta on tullut aikaisemmin palautetta siitä miksi ei kannata ottaa työtä vastaan heille jää vähemmän rahaa käteen tämä liittyy esimerkiksi juuri tällaiseen tilanteeseen että keikkatyötä ei ole kannattanut ottaa vastaan koska työttömyysturvan osalta on tullut pitkä tauko siinä maksamisessa ei ihminen pärjää jos hän ei saa minkäänlaisia tuloja tietyllä aikavälillä tämä ei ole ollut todellakaan tämän nuoren vika vaan järjestelmän pitää muuttua sen takia on tärkeää saada aikaan että me näemme jatkuvasti mikä on ihmisten tulotilanne kuukausittain ja pystymme tähän tilanteeseen sitten vastaamaan jos tulot eivät ole riittävät tämä on välttämätöntä myös perustulon tai negatiivisen tuloveron saamiseksi tämä on ehdottomasti saatava aikaiseksi ensi kaudella vielä viittaisin näihin perusturvaparannuksiin tämä kahdeksankymmenen euron päivärahan lisäys mikä tulee mutta opiskelijoitten osalta kyllä haluan oikaista sen vakavan virheellisen väitteen joka tulee jatkuvasti varsinkin oppositiosta ja mediasta esiin pienituloisimpien opiskelijoitten toimeentulo ja valtiolta tuleva tuki lisääntyy sipilän hallituksen päätösten seurauksena kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin niin opintorahan leikkauksen jälkeenkin tuki valtiolta kasvaa varmaan tämä ikävältä kuulostaa mutta näin vain on opintolainaa on myös lisäksi mahdollista saada enemmän jos sitä haluaa nostaa sitten vielä tähän toimeentulotukiasiaan liittyen minusta on tärkeätä se että vaikka meidän mallimme ei ole vielä täydellinen aktiivimalli ei todellakaan ole vielä täydellinen siihen tarvitaan vielä kehittämistyötä niin on silti tärkeää että ihmisillä on myös se viimesijainen tuki käytössä sitten sen yksittäisen kuukauden kahden siihen tilanteeseen on olemassa se tuki jolla sitten korvataan se leikkaus jos hänelle se tulee ja hänellä on pienet tulot se on tärkeätä että korvataan sitten jostakin

se aiheuttaa tuloloukkuja niin kuin aikaisemmin tässä jo oli ilahduttavaa eri puolueista tuli siihen toivetta ja on selkeä tahto että byrokratiaa ja tuloloukkuja pitää saada pois ja tämä aikaisempi negatiivinen tulovero tai perustulomalli olisi tietysti siihen yksi ratkaisu vielä haluan muistuttaa tästä että kun puhutaan että selvitetään ja seurataan ja korjataanko sitten myöhemmin niin nimenomaan nämä kehysriihessä tehdyt korjaukset aktiivimalliin olivat seurausta siitä että tämän kolmen ensimmäisen kuukauden tarkastelujakson aikana todettiin että ei ole riittävästi koulutusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia työttömille lisätä näitä työllistymismahdollisuuksia ja nyt nimenomaan lisätään liittojen ja vapaan sivistystyön kuntien ja muitten tahojen työllisyyskoulutuksia että nämä ovat selvästi tässä aktiivimallissa aktivointitoimenpiteinä sallittuina kriteereinä mukana on myös surullista että ihmisillä ei ole ollut tietoa riittävästi aikaisemmin mitä kaikkea he voivat tehdä ja minkälaisiin koulutuksiin lähteä on todella väärin että te toimistoissa on jaettu väärää tietoa jos tällaista on tapahtunut niin silloin tästä päätöksestä pitää se oikaisu sitten tehdä ja nämä on totta kai käsiteltävä ja sinne lisättävä tarvittaessa sitten resursseja mutta niin kuin tuossa totesin aikaisemmin nimenomaan osatyökykyisten ja työkyvyttömien osalta on myös toimenpiteitä valmisteilla ja ja on tärkeätä että heille näitä täsmätoimia viedään eteenpäin

puhemies on ensiarvoisen tärkeää että sataviisikymmentätuhatta allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite täysin epäoikeudenmukaiseksi koetun ja nyt myös hyvin epäoikeudenmukaiseksi osoittautuneen aktiivimallin kumoamiseksi on tuonut aktiivimallin uudelleen eduskunnan käsiteltäväksi näin tämä viime joulukuussa tehty virhe on mahdollista korjata valitettavasti se ei näytä hallituspuolueiden edustajien tänään pitämien puheenvuorojen perusteella järin todennäköiseltä mutta toivoa sopii että järki kuitenkin voittaa vielä valiokunnassa paitsi te toimistojen työntekijöitä on aktiivimalli aktivoinut ainakin tänään hallituspuolueiden edustajia kehittämään mitä kummallisimpia selityksiä sille että jopa kaikkein pienintä työttömyyskorvausta saavia työttömiä työnhaun epäonnistumisesta rankaiseva aktiivimalli on nähnyt päivänvalon esimerkiksi sekä salissa että muutoinkin kokoomuksen yhä harvalukuisemmiksi käyvät kansanedustajat ovat yrittäneet vääntää mustaa valkoiseksi ja sanoneet että työnteosta kieltäytymisestä tulee antaa sanktioita no valitettavasti tämä ei kuitenkaan ole käsittelyssä olevan

ydin vaan se on se että aktiivimalli voi rangaista myös niitä työttömiä jotka pyrkivät hoitamaan asiansa kaikilla tavoin hyvin toki myös keskustan suunnasta on kuultu tänään samankaltaisia perusteluja ymmärrettävää tietenkin on ettei kokoomusjohtoisen hallituspolitiikan puolustaminen ole mitenkään helppoa ja siten mitä erikoisimpia perusteluja on ilmeisesti keksittävä arvoisa puhemies edustaja vartiainen totesi että aktiivimalli oli aikoinaan hyvin valmisteltu mutta toisaalta ministeri lindström on antanut aivan toisenlaisen todistuksen jo viime vuonna täällä eduskunnassa ennen ratkaisevaa äänestystä virassa olevan työministerin lausumana tämä on aika vahvaa tekstiä ja onkin selvää että nämä ongelmat jotka ovat nyt osoittautuneet todeksi tiedettiin jo ennalta mutta silti aktiivimalli haluttiin runnoa väkisin läpi ilmeisesti kokoomuksen vaatimuksesta arvoisa puhemies valitettavasti jo tämän nyt kuluneen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on käynyt ilmi että lähes puolet alinta työttömyyskorvausta saaneista henkilöistä on joutunut aktiivimallin rajun leikkurin kohteeksi myös alueelliset erot ovat erittäin suuria ja tästäkin oppositio yritti jo etukäteen varoittaa edustaja vartiainen totesi että johtopäätöksiä voidaan tehdä vasta vuosien päästä mutta se ei juurikaan työttömyytensä ja rahahuolien kanssa painivaa ja kamppailevaa ihmistä lohduta toivonkin hallituksen ottavan lopulta järjen käteensä ja toteuttavan tässä kansalaisaloitteessa esitetyn vaatimuksen aktiivimalliin sisältyvän ihmiskokeen pikaisesta peruuttamisesta

arvoisa puhemies olisin vielä edustaja jarvalle vastannut muutamaan huomioon mutta valitettavasti hän joutui poistumaan tämä kysymys näistä tuloloukuista joihin hän viittasi ja jotka ovat ihan todellisia onko tänä päivänä mahdollisuus ottaa esimerkiksi pienipalkkaista työtä vastaan kun siirrytään sosiaaliturvalta töihin tätähän pitäisi muuttaa ja aina pitäisi työnteon olla kannustavaa hän nyt vain unohti sanoa sitten sen että eihän tätä ongelmaa tämä hallituksen aktiivimalli ratkaise yhtään siis ei yhtään vaan menee jopa pahempaan suuntaan kun huolissaan näistä toimeentuloloukuista niin on sitten ihan rehellistä todeta siihen että ei tämä nykyinen tilanne ainakaan helpotu vaan pikemminkin pahenee toisekseen kun tässä tätä keskustelua kuuntelee ehkä olisi paikallaan että hallituspuolueiden kansanedustajille räätälöitäisiin joku sellainen aktiivimalli jolla he osallistuisivat vähän aktiivisemmin tähän salikeskusteluun olen pannut merkille että monesti kun on hieman epämukava asia sellainen asia jossa hallitus ei ole aivan varma että onkohan tässä nyt toimittu oikein vai ei hallituspuolueiden edustajilla sattuu olemaan vähän muuta menoa

niin että ainoat puheenvuorot joita täällä pidetään ovat pääsääntöisesti oppositioedustajien puheenvuoroja ja sitten on muutama hallituksen sinänsä uskollinen soturi ja arvostan kyllä sitä että jaksavat olla täällä puolustamassa tätä hallituksen hanketta mutta aika paljon tyhjiä tuoleja näyttää olevan tällä hetkellä näyttää olevan tilanne että salista löytyy viisi opposition edustajaa ja nolla hallituspuolueiden edustajaa tässä mielessä kyllä sellainen aktiivisuusmalli tähän salityöskentelyyn olisi varmaan paikallaan hallituspuolueiden kansanedustajille

hallitus on nyt muutamaan näköjään sitten reagoinut on tuotu hieman lisää palveluita ja resursseja sinne te toimistoihin ja niin edelleen tästä voisi vetää sen johtopäätöksen että kun me tarpeeksi kauan jaksamme tätä jatkaa niin kyllä siellä pikkuhiljaa alkaa toivon mukaan hallituspuolueillakin järki voittamaan ja sitten parannuksia tähän saadaan ja kun edustaja heinäluoma viittasi siihen että vaalit ovat tulossa niin toivottavasti sitten vaaleissa viimeistään kyllä kansa kertoo mitä mieltä se tästä asiasta

suoraan jatkoksi tuohon edellä olevaan edustaja räsäsen puheenvuoroon toivottavasti kansa tietää äänestäessään mitä on tekemässä ja ketä kuuluu äänestää sillä nyt ollaan nähty tämän hallituskauden aikana kyllä hyvin radikaalisti

mikä merkitys arvoilla on siinä minkälaista politiikkaa tehdään ja toteutetaan mutta vielä tähän edustaja jarvan kommenttiin myös minä olisin todennut siitä kun otin esille tämän että hallitus seuraa tätä kaikessa päätöksenteossaan

sisältyy ongelmia nyt kun kolme kuukautta seurattiin ja tehtiin tätä ihmiskoetta ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella niin todettiin että leikkurit purivat viiteenkymmeneen prosenttiin työtä hakevista nämä ihmiset kärsivät jo tästä seuraamisesta nyt seurataan taas eteenpäin ehkä seuraavat kolme kuukautta tai puoli vuotta tai hallituskauden loppuun vai miten sen me tiedämme että siinä vaiheessa kun me pääsemme hallitukseen ja vaikuttamaan tähän asiaan me emme enää seuraa me poistamme tämän mutta toivomme ja teemme nyt kovasti töitä sen että tämä malli perutaan nyt tämän kansalaisaloitteen käsittelyn myötä ja että hallituskin ymmärtää ja että hallituskin olisi empaattinen nythän se puuttuu näiden päätösten myötä edustaja jarva puhui siitä että työn vastaanottamisen pitäisi olla kannattavaa ja me olemme kaikki siitä täysin samaa mieltä jokaisen tunnin jonka teet töitä josta saat palkkaa täytyisi parantaa tuoda lisää rahaa ja mahdollisuuksia ostaa tuotteita tai käyttää palveluja tai mennä terveydenhuollon pariin ja niin poispäin ja näitä kannustinloukkuja tulee purkaa mutta tämä malli ei kyllä millään tavalla siihen asiaan pure tämä ei millään tavalla tuo siihen muutosta ja sen takia on erikoista että kerta toisensa jälkeen edustaja jarva täällä toistaa samaa nyt hän ei valitettavasti ole enää täällä paikalla mutta pahoin pelkään että hän silti toistaisi tämän saman asian jos hän olisikin täällä

puhemies kyllähän me olemme tässä matkan varrella vähän ihmetelleet tätä hallituspuolueiden erityisesti keskustan toimintaa kun on kovasti näyttänyt siltä että on kaksi keskustaa on salikeskusta ja sitten on viikonloppureferaattikeskusta täällähän on käynyt hyvin usein niin muistaakseni muun muassa tämän aktiivimallin yhteydessä kävi niin että kun se oli väen vängällä hallituspuolueiden toimesta kehuttu ja ja voimaan saatettu niin eipä kulunut montaa päivää kun keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja otti julkisuudessa kantaa että kyllä tästä täytyy virheitä sitten korjata ja asiaan mahdollisesti palata tämähän on aivan vastaava tilanne kun tässä alkiosta oli puhe

viikonloppuisin edustaja kaikkonen keskustan eduskuntaryhmästä on hyvin usein vaatinut köyhille oikeutta eriarvoisuuden torjumista eläkeläisköyhyyden torjuntapakettia indeksikorotusten leikkausten perumista ja sitten kuinka ollakaan kun se aika tulee kun seuraavalla viikolla painetaan nappia niin se sormi menee kyllä sinne hallituksen esityksen puolelle ja tehdään juuri päinvastoin eli leikataan niitä indeksejä

tekojen välillä en usko että tästä se alkio olisi ilahtunut ja kyllähän tämä hallituksen politiikka on muutenkin ollut sellaista että sitä rahaa on riittänyt esimerkiksi metsävähennysten osalta tuhannelleneljällesadalle kaikkein varakkaimmalle metsänomistajalle tai sitten miljoonaperillisille jotka sitten ovat

tuntevat tämän lompakossaan ja siksi on aiheellista puhemies että me edelleen käymme tätä keskustelua täällä eduskunnassa ja toivomme kovasti sitä että saisimme asiaan parannusta tosiaan minäkin osaltani huomaan että täällä ei kovasti hallituspuolueiden edustajia ole nyt saimme tänne yhden yhden paikalle joten ehkä sitten kuulemme lisää puolusteluja tälle hallituksen erittäin huonolle laille ja ehkä sitten myös voisimme kuulla perusteluja miksi ihmeessä me emme nyt ottaisi kiveä pois pullasta ja peruisi tätä

kun täällä oppositio on koko illan todistanut että tämä on leikkauslaki ja työttömyysturvan leikkuri niin sanon saman minkä sanoin jo alkuvaiheessa keskustelua että jos tämän lain tarkoituksena olisi työttömyysturvan leikkaaminen ja tämä olisi työttömyysturvan leikkurilaki niin silloinhan uutinen edustaja viitanen olisi se että noin puolet työttömistä ja todennäköisesti vielä suurempi osa ansiosidonnaisella olevista työttömistä joiden luvut eivät ole vielä välttämään tämän pienennyksen työttömyysturvaansa onnistumalla hankkimaan niitä työtunteja tai sitä yrittäjätuloa tai osallistumaan koulutukseen työvoimakoulutukseen mikä on merkinnyt sitä että heidän työttömyysturvaansa ei ole pienennetty tällä vajaalla viidellä prosentilla siis tehkää silloin siitä uutinen jos tämä on leikkauslaki niin eikö ole loogista todeta että uutinen on se että puolet työttömistä on onnistunut välttymään tältä leikkaukselta näillä aktiivitoimenpiteillä arvoisa rouva puhemies sitten toinen näkökohta täällä annetaan sellaista mielikuvaa opposition toimesta että kaikki ne noin puolet työttömistä joihin tämä työttömyysturvan vähennys on kohdistunut

ovat yrittäneet kaikin tavoin täyttää näitä aktiivisuusehtoja mutta eivät ole onnistuneet sitä tekemään arvoisa puhemies jatkan sieltä arvoisa

rouva puhemies jos kolme minuuttia saa puhua paikaltaan niin ehkä tulin tänne turhaan rouva puhemies totuus on kuitenkin se niin kuin te kaikki tiedätte että ei voida sanoa että jokainen sellainen henkilö jonka työttömyysturvaa on nyt pienennetty jokainen sellainen henkilö on tehnyt kaiken voitavansa löytääkseen esimerkiksi kahdeksantoista tuntia keikkatyötä vai voidaanko sanoa mistä te sen tiedätte mistä kukaan sitä voisi tietää täällä on puhuttu kannustinloukuista eli tuloloukuista ja byrokratialoukuista sitten täällä on sanottu että kyllä niihin pitää puuttua mutta tämä laki ei tätä tilannetta auta se on tietysti totta mutta kun me kaikki myönnämme että näitä kannustinloukkuja on olemassa sekä tuloloukkuja että byrokratialoukkuja niin kyllä kai sillä on ollut jonkinlainen vaikutus siihen mikä on työttömän henkilön halukkuus ottaa vastaan esimerkiksi tarjolla olevaa pienipalkkaista keikkatyötä jos työn vastaanottaminen ja työhön ryhtyminen ei juurikaan paranna hänen taloudellista tilannettaan tai tämän byrokratialoukun vuoksi merkitsee hänelle jopa epävarmuutta toimeentulon hankkimisesta tiettyjen viikkojen aikana jos me myönnämme että tällä olemassa olevilla kannustinloukuilla on merkitystä ja on ollut merkitystä ihmisten ratkaisuille silloinhan me toteamme että kaikki ne noin puolet työttömistä joille tämä aktiivimalli on merkinnyt työttömyysturvan hienoista heikennystä eivät ole tehneet kaikkea voitavaansa saadakseen näitä keikkatöitä mikä on inhimillisesti ihan ymmärrettävää kuka haluaa ehdoin tahdoin saada vähintään kahdeksantoista tuntia keikkaa jos se käytännössä tarkoittaa sitä että sen jälkeen pitää olla pari viikkoa kokonaan ilman tuloja mitä sitten tulee näihin kannustinloukkuihin niin meillä on tässä salissa näin uskon täysi yksimielisyys siitä että niitä on pystyttävä purkamaan tähän byrokratialoukkuun tulee osaltaan tuomaan helpotusta reaaliaikaisen tulorekisterin syntyminen joka on voimassa vuoden yhdeksäntoista alussa ja sitten laajenee siitä eteenpäin itse tähän tematiikkaan liittyen olen ollut iloinen että useampi puolue muun muassa kristillisdemokraatit siniset sosiaalidemokraatit ja oma puolueeni kokoomus esiin perustaltaan realistisia ja perusajattelultaan yhteen sopivia ajatuksia siitä miten meidän perusturvaa pitäisi yhtenäistää ja sujuvoittaa niin että tällaiset kannustinloukut vähenisivät minun mielestäni tämä on realistista keskustelua se mitä meidän vasemmistolaisimmat puolueet eli vasemmistoliitto ja vihreät haihattelevat perustulosta ja keskusta näköjään myös sitä jonkinnäköisenä lempilapsenaan elättää se on sitten ihan oma juttunsa koska kukaan ei ole ainakaan vielä esittänyt mitään realistista perustulomallia josta voitaisiin keskustella

tarkoittaa sellaista kokeilua joka tulisi maksamaan yksitoista miljardia euroa vuodessa no on kai ihan selvää että sellaista ei kukaan ole toteuttamassa voidaan sanoa vielä se että se hyvä puoli siinä perustulokokeilussa on ollut ainakin

puhemies edustaja zyskowiczille te tiesitte hallituksessa jo silloin kun tätä lakia kirjoititte ja kun se täällä hyväksyttiin että tämä tulee lisäämään kymmenen miljoonaa euroa

rahaa siis riittää sinne toimeentulotukeen annettavaksi ja ikään kuin kannustetaan toimeentulotuelle te esititte tässä että emme voi täällä oppositiossa tietää että kaikki nämä työnhakijat ovat olleet aktiivisia ja hakeneet eivätkä ole saaneet ja onnistuneet emme tietenkään voi tietää mutta se ongelma on siinä että tämä teidän lakinne koskettaa kaikkia myös niitä aktiivisia jotka hakevat ja he joutuvat leikkureitten piiriin huolimatta siitä ovatko tehneet vai eivätkö ole tehneet se on ihan yksi ajaa ylinopeutta ja saa sakot niin niin koko kylä sitten maksaa ne sakot sen osalta esititte myös tässä tämä olisi jotenkin uusi mahdollisuus työttömälle että hänellä on mahdollisuus saada lisää tuloja ja niin poispäin ei se niin ole tämän mallin kanssa kun ihminen menee kahdeksaksitoista tunniksi muutamaksi päiväksi vaikka työvoimatoimiston järjestämälle työnhakukurssille tai yrittäjäkurssille ei hän saa siitä yhtään mitään lisää tuloa itselleen hän pystyy ainoastaan pitämään huolen siitä että tuo leikkuri ei pure tämä on kyllä oikeasti ihmisten kyykyttämistä jos kolmen kuukauden välein ihmiset joutuvat käymään näitä kursseja ja käyvät yrittäjäkurssin ja toteavat että ei ole rahkeita yrittäjäksi ja ei ole tälle yrittäjyydelle

jotteivät joudu näiden aktiivitoimien leikkureitten piiriin

ja tämä on leikkauslaki ja passivointilaki siitä ei pääse mihinkään ihmiset tietävät kyllä arjessaan miten nämä hallituksen päätökset vaikuttavat heidän elämäänsä ne sataviisikymmentätuhatta ihmistä jotka ovat allekirjoittaneet allekirjoittaneet tämän kansalaisaloitteen tietävät että

tämä aktivointimalli täytyy perua ei auta että täällä hallituspuolueiden jäsenet kertovat kymmenen hyvää ja yhdeksän vielä parempaa ja niin poispäin mitä toimenpiteitä ovat tehneet jos ihmisten elämä todellisuudessa siellä arjessa ei ole yhtään runsaampaa vaan päinvastoin niukempaa ja köyhyyttä ja toimeentulotukea ja muuta lisätään

puhemies ajattelin tässä jo tässä vaiheessa iltaa alkaa tekemään pientä kiitosta osaltani vielä kerran siitä että mielestäni on ollut hienoa että kansalaisyhteiskunta on jälleen näyttänyt sitä voimaansa tämä kansalaisaloite on täällä ja on hyvä että täällä on käyty keskusteluja kyllä minä nyt haluan tunnustusta myös edustaja osaltani antaa siitä että hän nyt sitten kuitenkin on ainoa hallituspuolueen edustaja joka täällä paikalla enää on ja kuten sanottu silloinhan peli on reilua kun sanat vastaavat myös sitten tekoja eli se on tietenkin hyvä asia mutta todella puhemies haluan vielä sanoa että mielestäni kansalaisaloite tällaisena instituutiona tai järjestelmän osana on hyvä ja merkittävä se antaa kansalaisille ääntä ja se myös luo meille täällä velvoitteita keskustella niistä asioista mitkä näemme tarpeellisiksi ja toivottavasti myös niiden kautta voidaan muuttaa tilannetta kun hyväksi harkitaan niinpä minä toivon puhemies ihan siitä huolimatta että olen kyllä täällä aistinut näistä hallituspuolueiden tunnoista että kovasti vielä puolustellaan tätä mallia joka ei toimi ja joka on leikkuri ja julma että valiokunta vakavasti tämän kävisi läpi ja tulisi siihen johtopäätökseen että tämä aktiivimalli lindströmin leikkausmalli tulisi

arvoisa rouva puhemies ihan keskustelun aika lailla lopuksi kiitän tietysti kollegojani heinäluomaa ja viitasta ystävällisistä sanoista palaan siihen perusväitteeseeni jos tämän tarkoitus olisi ennen kaikkea niin kuin te annatte ymmärtää leikata työttömien työttömyysturvaa noin viisi prosenttia niin silloinhan uutinen olisi todellakin se että noin puolet työttömistä ja todennäköisesti vielä suurempi osa ansiosidonnaisella olevista työttömistä on onnistunut tämän leikkausmallin siis teidän leikkausmalliksi väittämänne mallin mukaisen leikkauksen ehkäisemään ja välttämään sillä että he ovat täyttäneet tässä laissa asetetut aktiivisuusedellytykset edustaja heinäluoma jolla taitaa olla seuraava puheenvuoro vai oliko edustaja viitasella kertokaa mikä tässä logiikassani ei pidä paikkaansa jos te julistatte että tämä on tämä on leikkausmalli että tämän tarkoitus on leikata työttömyysturvaa viisi prosenttia niin eikö se ole silloin uutinen että puolet työttömistä on onnistunut välttämään tämän leikkauksen jos tämä olisi sellainen leikkauslaki kuin mitä te täällä koko illan olette väittäneet siis tämä ei ole leikkauslaki vaan tämä on laki jolla pyritään työttömiä aktivoimaan erilaiseen toimintaan

on esimerkiksi jättänyt ryhtymättä aktiivisiksi koska he kokevat että tämä kannustinloukku siis joko tuloloukkuna tai byrokratialoukkuna on sitten seurauksena kuinka suuri osa näistä työttömistä joihin tämä alenema kohdistuu on tosiasiassa työmarkkinoiden ulkopuolella eli tarvitsee aivan toisenlaista apua ja tukea tätä jälkimmäistä asiaahan hallitus on nyt selvittämässä ja uskon että meidän keskustelumme taso jonkin verran ehkä paranee kun saamme tarkempia lukuja ja tietoja siitä minkälaisesta joukosta työttömiä koostuu se joukko joka ei ole pystynyt tätä aktiivisuus edellytystä täyttämään
arvoisa puhemies edustaja zyskowicz esittää kyllä erittäin vaativan kysymyksen kun hän vaatii minua sanomaan mikä on ollut niin sanotun aktiivimallin tarkoitus sitähän on hyvin vaikea sanoa kun en ole ollut hallituksessa tätä uudistusta valmistelemassa enkä tekemässä voi hyvin olla tähän asti lausutun ehkä tietäisi ministeri sund jos hän voisi olla paikan päällä koska hänhän näytti olevan se keskeisin vaikuttaja siinä miksi tämä laki on tehty kun kuunteli täällä aiemmin käytettyjä keskustan edustajien puheenvuoroja mutta tämähän ei ole se ydin mikä on tämän lain tarkoitus kun puhutaan leikkauksesta me voimme sopia jos edustaja zyskowicz saa paremmin ensi yönä nukuttua että tämä ei ole leikkausmalli eikä tämän lain tarkoitus ollut leikata voidaan sopia niinkin mutta senkin jälkeen lopputulokseksi jää että kuinka ollakaan nyt meille kerrotun mukaisesti joka toisen kelalta työttömyysetuutta saavan työttömän toimeentuloa on leikattu auttaako se sitten työtöntä jos edustaja zyskowiczin tavoin minä hakaniemen torilla toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina kerron että arvoisa työtön ei tämän lain tarkoitus suinkaan ollut leikata eikä ollut mitenkään ajatus että tämä leikkaisi tämän tarkoitus oli vain aktivoida ja sitten kun kun minulle kerrotaan että kyllä ihminen on ollut aktiivinen ja hakenut töitä mutta voi voi mites siinä nyt sitten niin kävi että viisi prosenttia vietiin työttömyysturvasta eivät ihmiset tule ymmärtämään tätä minä en pärjää edustaja zyskowicz tällä selityksellä että sanon ettei tarkoitus ollut leikata koska totta kai kansalainen sanoo että nyt niin on käynyt että viisi prosenttia vähemmän tulee työttömyysturvaa eli edustaja zyskowicz ei tämän tapauksen ydin ole se mikä on tarkoitus se voi olla teidän oikeudenkäynnissänne tärkeä se voidaan ottaa lieventävänä seikkana tuomiossa huomioon mutta ei se sitä poista että tämä on tuomittava teko sen viisi prosenttia työttömyysturvastaan menettäneen ihmisen kannalta

on itse tehnyt oman osuutensa ja sen jälkeen ei pitäisi enää sitten panna tämmöistä leikkuria toimeen edustaja zyskowicz kun olette tunnetusti taitava lakimies ja hyvin usein looginen päättelyssänne niin palaan siihen että tämä viisisataa vuotta vanha tuomarinohje on tässä kyllä erittäin hyvä että mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei ole lakikaan ja sehän on siellä lakikirjan alkusivuilla tänäkin päivänä nyt tarvittaisiin sellaisia lakimiehiä jotka muistaisivat lakimiesopinnoistaan tai lakihenkilö tai lakinais opinnoistaan tämän viisisataa vuotta vanhan lakiohjeen että mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan se riittää myös eduskunnan valiokuntakäsittelyn ohjeeksi

arvoisa puhemies pakko kyllä sanoa että tuo oli niin hieno lopetus tuossa äsken edustaja heinäluoma että se olisi ansainnut olla kyllä tämän salikeskustelun viimeinen puheenvuoro mutta kun nyt olin tullut pyytäneeksi puheenvuoron ja zyskowicz minullekin tämän kyselyn esitti ihan samaa tuossa mietin kuin edustaja heinäluoma edellä että voihan nyt sitten olla niin että hallitus tai tai zyskowicz tämä ei ole leikkauslaki mutta se on kuitenkin laki joka tosiasiassa vain kummasti leikkaa eli tästähän nyt on kysymys se on laki joka vain kummasti leikkaa jos edustaja zyskowiczin mielestä sitä on sopimatonta nimittää leikkauslaiksi ehkä jokainen keksimme sitten sille ihan ihka oman nimen mutta minun mielestäni se tärkein asia on edustaja zyskowicz että ne työttömät keiltä se leikkaa esimerkiksi pirkanmaalla ja tampereella hyvin monelta

onko vielä aktiivisuutta